päiväjärjestyksen toisena asiana on yleisradio oyn hallintoneuvoston täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

nyt ryhdytään pääluokan kahteenkymmeneenneljään yksityiskohtaiseen käsittelyyn yleiskeskustelu

viitasen ehdotus kolme anna maja henrikssonin ehdotus neljä pekka haaviston ehdotus viisi ja kari uotilan ehdotus kuusi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta kuusi vastaan sitten voittaneesta vastaan minkä jälkeen voittaneesta ehdotusta kolmeen vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

haaviston ehdotus yhdeksän kari uotilan ehdotus kymmenen ja pia viitasen ehdotus yksitoista ovat samansisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

uotilan ehdotus kolmetoista pia viitasen ehdotus neljätoista ja riitta myllerin ehdotus viisitoista koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään samansisältöisistä pia viitasen ehdotuksesta neljätoista ja riitta myllerin ehdotuksesta viidessätoista yhdessä kari uotilan ehdotusta kolmeentoista vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa rouva puhemies hallitus on lähtenyt ja lähtee siitä että sillä omalla tulolla on se sitten eläketulo tai muu sosiaaliturvaan liittyvä tulo pärjätä nämä muutokset mitä ensi vuodelle eri etuuksissa tehdään ovat senkaltaisia että euromääräisesti ja se käytettävissä oleva tulo lähtökohtaisesti ei laske toinen asia maksut nousevat kaikkein eniten sairastavat on huomioitu maksukatot eivät muutu toisekseen eläkkeensaajan asumistukijärjestelmä joka oli osana hallituksen säästölistaa pitkän marssin ja valmistelun jälkeen todettiin että siinä muodossa se esitys ei eduskuntaan tule mitä vastataan vastataan niin että kaikista ihmisistä suomessa pidetään jatkossakin huolta ja onneksi meillä on toimeentulotukijärjestelmä niitä ihmisiä varten jotka viimesijaista toimeentulotukea tarvitsevat se on sitten se tapa jolla se leipä leipä viime kädessä hankitaan jos ei se muuten onnistu

arvoisa rouva puhemies ministeri stubb nyt tätä asiaa te ette pääse karkuun te teitte tämän lupauksen juuri ennen vaaleja vain viikkoa ennen vaaleja te sanoitte että työtä ja eläkettä pitää verottaa samalla viivalla ja nyt te sitten sanotte että ei teidän esityksenne tarkoittaa sitä että eläkkeensaajat asetetaan verotuksessa eriarvoiseen asemaan maamme eläkkeensaajat laitetaan maksamaan enemmän veroa ja kahden viikon päästä tämä kello alkaa tikittää siitä se veroero kasvaa keskituloiselle eläkkeensaajalle tämä tarkoittaa yli kahtasataa euroa vuodessa pariskunnalle lähes viisisataa euroa vuodessa me olemme tälle esittäneet vaihtoehdon eläkkeestä enemmän käteen ensi vuonna nyt nyt sanotte että eläkkeensaajia voidaan verottaa kireämmin kuin palkansaajia eläkkeensaajat olisivat nyt kiinnostuneita tietämään kuinka iso teidän mielestänne sen eron pitää

rouva puhemies on se että se työlinja jonka hallitus on valinnut jossa pyrimme luomaan seuraavien vuosien aikana satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tulee myös vahvistamaan eläkeläisten toimeentuloa se on ilman muuta selvää että me teemme kaikista näistä vaikutusarviointeja matkan varrella ja me pyrimme rakentamaan sellaisen verojärjestelmän joka on mahdollisimman oikeudenmukainen nyt pitää kuitenkin muistaa että tällä hetkellä me olemme siinä mielessä vaikeassa tilanteessa että kun katsomme sopeutuksia ei pystytä enää tekemään samaa mitä tehtiin edellisen kauden aikana eli veronkiristykset muodossa tai toisessa eivät ole enää tässä vaiheessa mahdollisia tämä johtuu tietysti siitä että meidän kokonaisveroasteemme on yksi länsimaiden suurimmista yli neljäkymmentäneljä prosenttia verrattuna oecdn keskiarvoon joka on noin kolmekymmentäneljä prosenttia tai vanhojen eu maiden kolmekymmentäyhdeksän verotusta katsotaan aina kokonaisuutena ja pyritään löytämään parhaat ratkaisut sen voin myös todeta valtiovarainministerinä että kahdeksan ministerivuoden jälkeen on yksi asia josta saa enemmän palautetta kuin mistään muusta ja se on verotus

arvoisa puhemies on todella niin että kun hallitus tekee kovia ja kipeitä leikkauksia pienituloisten ihmisten asemaan esimerkiksi monia pienituloisia eläkeläisiä koskevat lääkekorvausten pienentäminen ja ja maksujen korotukset ja sen lisäksi asumistukijäädytys ja ja muut ratkaisut niin kun te teette näitä verohelpotuksia työtätekeville mikä pienituloisille työtätekeville mielestäni on oikein se kannustaa työntekoon niin samalla olisitte voineet harkita sitä että nostetaan kunnallisveron perusvähennystä jolloin kaikkein pienituloisimmat ihmiset jotka saavat sosiaaliturvaa ja saavat pienimpiä eläkkeitä olisivat saaneet enemmän käteen ja silloin ne teidän leikkauksenne eivät osuisi heihin niin pahasti

valitettavasti luulen että tässä meidän talouspolitiikkamme ja talousfilosofiamme eroavat me olemme puhuneet paljon myönteisestä talouden kehästä joka käytännössä tarkoittaa sitä että ensin luodaan kilpailukykyä kilpailukyvyn myötä tulee kasvua kasvun myötä tulee työpaikkoja työpaikkojen myötä tulee verotuloja ja verotulojen myötä syntyy ja pystytään rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota

arvoisa puhemies tämä hallitus aloittaessaan yritti löytää ratkaisuja joissa työn tekemistä voitaisiin edistää ja sillä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan peruspilaria vahvistaa tästä nyt syntyy se kuva että tämä hallitus olisi ollut lisäämässä eläkeläisten veroa siitä siitä ei ollenkaan ole kysymys vaan eläkeläisten verotus säilyy samanlaisena kuin edellisen hallituksen aikana kun tämä hallitus aloitti oli tietenkin erilaisia mahdollisuuksia tässä lähdettiin siitä että työn tekemiseen kannustetaan verotuksella meillä on historiassa erilaisiakin hallituksia ollut on ollut taitetun indeksin mukaantuloa ja muuta tällaista tämä hallitus ei halunnut lähteä sille tielle vaan halusi nimenomaan työnteon kannustavuutta

arvoisa rouva puhemies mehän olemme todellakin tilanteessa jossa siis eläkeläisten verotus ei kiristy ja pitää muistaa tässä keskustelussa myös se että pysytään siinä mielessä todenmukaisuudessa että se ei todellakaan kiristy

eläkeläisten verotus todella on kireämpää ensi vuonna suhteessa palkansaajien verotukseen mutta vielä kireämpää se on työttömillä peruspäivärahaa työmarkkinatukea saavat maksavat käytännössä lähes kaksikymmentä prosenttia veroa pienistä tuloistaan tämä johtuu tietenkin siitä että jos perusvähennystä ei nosteta mutta työtulovähennystä nostetaan

arvoisa rouva puhemies kaikki lähtee siitä halusta että työttömät pääsevät töihin se on se tapa jolla heidät nostetaan tuloloukusta eteenpäin se on se tapa johon pitää satsata ihmisten työllistämiseen työllistymiseen ja näitten asioiden eteenpäinviemiseen tämä on ainoa ratkaisu kestävään hyvinvointiin ja vain tällä tavalla meillä on varaa myös huolehtia entistä paremmin yhteiskuntamme vähäosaisista työttömistä ilman muuta

vastuullisten tahojen myös elinkeinoelämän pitää pyrkiä siihen että on työpaikkoja joihin työttömät voivat mennä

puhemies olemme koko syksyn kuulleet että hallitus leikkaa erityisesti lapsiperheiltä erityisesti opiskelijoilta erityisesti työttömiltä erityisesti lapsilta erityisesti palkansaajilta ja nyt tänään erityisesti eläkkeensaajilta

nostavat keskusteluun eläkeläisten verotuksen jotta ei jäisi mitään epäselvyyksiä joudun vielä kysymään onko niin että ensi vuonna eläkkeensaajat maksavat maksavat veroa sen mukaan mitä silloisen valtiovarainministeri antti rinteen aikana säädettiin

arvoisa rouva puhemies kyllä on

jos maltatte kuunnella niin kerron vastauksen ensin ja sitten esitän vielä kysymyksenkin vastaus on se että tämän vuoden siis vuoden kaksituhattaviisitoista alussa eläkeläisten verotus suhteessa palkansaajiin oli samansuuruinen samasta tulosta se oli samansuuruinen oletan että sen takia aikoinaan edellisessä hallituksessa kokoomuskin hyväksyi sen ja sen takia hyväksyttiin myös ministeri rinteen vaatimus että tehtiin ylimääräinen tarkistus nostettiin eläketulovähennystä mutta sen edustaja zyskowicz haluaa unohtaa että kokoomus lupasi eläkeläisille ennen vaaleja että tämä periaate pidetään pyhästi vaalien jälkeen voimassa ja nyt ministeri stubb kiemurtelee täällä syyskuusta lähtien kun hän ei suostu sanomaan että olen muuttanut kantani tai pettänyt lupaukseni

puhemies ehkä se ero edustaja heinäluoma teidän ja minun välillä on se että me jatkuvasti pyrimme luomaan sellaista veropolitiikkaa joka madaltaa verokynnystä ja joka tekee työn tekemisestä ja teettämisestä tässä maassa kannattavaa viime kaudella te edustaja heinäluoma puolueenne kanssa ette tehneet mitään muuta kuin kiristitte ja korotitte tämän maan ja nyt te te olette kääntäneet teidän kelkkanne satakahdeksankymmentä astetta
arvoisa rouva puhemies on ihan oikea havainto että moni eläkeläinen kokee vääryyttä omassa verotuksessaan varmasti myös moni palkansaaja toki ja on myös ihan totta että ennen vaaleja tuolla hallituksen toimesta tuli luvattua yhtä sun toista joka nyt ei ole toteutumassa ja se on tietenkin ikävä tosiasia on hyvä muistaa raippaveron osalta että on todellakin niin että moni eläkeläinen juuri siinä kokee vääryyttä rkpn vaihtoehtobudjetissa tämä on korjattu minulla on kaksi kysymystä teille ministeri stubb ensimmäinen on oletteko huomannut tämän ja missä vaiheessa aiotte tehdä asialle jotain ja toinen kysymys on millä tavalla hallitus aikoo kannustaa eläkkeellä olevia käymään töissä koska monella on vielä energiaa ja aikaa ja verotuksen pitäisi kannustaa ihmisiä jos on terveys kunnossa käymään töissä

olen esitetyn kysymyksen ja kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että meidän pitää luoda sellainen järjestelmä joka myös avittaa ja mahdollistaa eläkeläisten työnteon haemme siihen erilaisia ratkaisuja ja eläkeratkaisu sinällään

tässä kieltämättä nyt tulee vähän sellainen vaikutelma niin kuin sosialidemokraatit sosialidemokraatit ja oppositio vastustaisi jotenkin tätä työtulovähennystä joka on neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja kohdistetaan nimenomaan keskipalkkaisille ja pienipalkkaisille minä pidän tätä erittäin hyvänä asiana arvoisa ministeri kysynkin kun tarkistan vain kuulinko oikein sanoitteko että jos me saamme ja tämän kilpailukykyloikan tehtyä niin miljardin veronkevennys voitaisiin kohdistaa eläkeläisiin

arvoisa puhemies en sanonut vaan silloin me tulemme tekemään miljardin veronkevennyksen kokonaisuudessaan ja tarkastelemaan tätä mutta ehkä yksi asia joka tässä on unohtunut on että me teemme myös ati tarkistuksen ja sen myötä verotus kevenee reaalisesti ja pysyy samalla tasolla sekä palkansaajalla että eläkeläisellä
arvoisa rouva puhemies monen ikäihmisen kohdalla verotuksen jälkeen käteenjäävien tulojen lisäksi eläkeläisen hyvinvoinnin tasoon vaikuttaa se millaisia sosiaali ja terveyspalveluita on saatavilla hallituksen toimesta annettiin asetus jossa näitä sosiaali ja terveyspalveluitten asiakasmaksuja on kunnissa mahdollisuus nostaa jopa kolmellakymmenellä prosentilla monet kunnat rahapulassaan ovat nyt tekemässä näin olisin kysynyt sitä eikö tämä olisi voinut odottaa sitä aikaa kunnes tuo sote ratkaisu saadaan aikaiseksi ja nähdään millä tavalla nämä sosiaali ja ja terveyspalvelut voidaan sitten näillä sote alueilla järjestää oliko pakko lähteä nyt näitten maksujen kanssa liikenteeseen koska ne tulevat syömään monien paljon sairastavien ihmisten tuloista huomattavan määrän
rouva puhemies ensinnäkin kuntien edellytykset palvelujen tuotantoon ovat ensi vuonna vähintäänkin nykyisellä tasolla elleivät paremmat koska hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi ja sittemmin eduskunnan jo hyväksymä budjetti sisältää kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa vuositasolla enemmän kuntakentälle rahaa mistä on seurannut muun muassa se että moniin vuosiin pienin joukko kuntia on tuloveroprosenttia nostamaan kuntataloutta on näiltä osin vakautettu toisekseen mikä on pakko mikä odottaa sote uudistusta meillä on tässä iso kokonaisuus sosiaali ja terveydenhuollon koko järjestelmän sen perustan rakentaminen ja sinäkin aikana kun sitä perustaa rakennetaan valmistellaan ja lainsäädäntöä valmistellaan laiksi muuttuvaksi säännöstöksi meidän on vain tehtävä päätöksiä ja tehtävä ratkaisuja joilla

täytyy kyllä todeta että näin joulun alla on hyvä muistaa että olisi reilua että siitä mitä ihmisille luvataan myös pidetään kiinni siltä osin on oikeutettua kysyä pitävätkö nämä puheet jotka on pidetty todella paikkansa minusta oli reilua että valtiovarainministeri stubb tässä tunnusti koko eduskunnan ja kansansa edessä että työ ja sen etusijalle paneminen on on ollut tämän hallituksen kärkilinjana myös verotuksen suhteen tältä osin te olette ottaneet tämän keskustan linjan käyttöön jossa keskusta aidosti halusi pitää huolta siitä että

rouva puhemies ehkä ensimmäisenä huomiona viime vaalikaudella sosialidemokraattinen puolue halusi nimenomaan tasapainottaa taloutta palkan ja eläkkeen verotusta kiristämällä haluan vielä kerran korostaa että se päätös joka nyt tässä hallituksessa on tehty

seuraava kysymys edustaja vartia
arvoisa rouva puhemies pariisissa saavutettiin viime viikonloppuna neuvottelutulos uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta samalla päätettiin myös kiristää ilmastonmuutoksen torjumista koskevaa tavoitetta yhteen pilkku viiteen asteeseen maiden antamat kansalliset päästölupaukset johtavat kuitenkin jopa kolmeen asteen lämpenemiseen tämä olisi varmuudella katastrofaalista ihmiskunnalle pariisin sopimuksessa valtioiden johtajat yhdessä myönsivät että nykyiset päästötavoitteet eivät riitä niitä päätettiin tarkastella viiden vuoden välein ja ensimmäisen kerran vuonna kaksituhattakahdeksantoista myöskään eun vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästötavoitteet eivät ole linjassa uuden kansainvälisen tavoitteen kanssa tavoitteita on kiristettävä kysynkin mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen eun päästötavoitteet nostetaan sille tasolle

arvoisa rouva puhemies kysyjä oli aivan oikeassa että tuo pariisin sopimus on käänteentekevä koska nyt ensi kertaa kaikki maailman maat sitoutuvat toimiin ilmaston haitallisen tuhoisan lämpenemisen rajoittamiseksi tuossa sopimuksessa kaikki maat itse asiassa sitoutuvat niihin etukäteen antamiinsa suunnitelmiin euroopan unioni sitoutuu vähentämään päästöjä vähintään neljälläkymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä suomen hallitus on tässä toiminut jonkun verran etunojassa koska jo jo hallitusohjelmassa päätimme että vuoden ilmastotavoitteet uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi saavutetaan kuluvan vaalikauden aikana niin ikään olemme esitelleet hyvin kunnianhimoisia tavoitteita suomelle koskien sitä että uusiutuvan energian osuus nostetaan jopa yli viidenkymmenen prosentin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

puhemies tämä pariisin sopimus on hyvin tärkeä virstanpylväs ihmiskunnalle ja mielestäni kaikkia neuvottelijoita on syytä onnitella tästä tärkeästä askeleesta ja myöskin ministeri kimmo tiilikaista koska hän toimi hyvin tärkeässä roolissa eun valtuuskunnassa näissä neuvotteluissa suomen hallitus tulee toimimaan eun yhteisten päätösten mukaisesti energia ja ilmastolinjauksen mukaisesti joka tähtää vuoteen kaksituhattakolmekymmentä joka on linjassa näiden pariisin päätösten kanssa siihen sisältyy varsinkin se hyvin myöskin edustaja vartian edustamaan ekologisen markkinatalouden ajatteluun sopiva toimenpide päästökaupan kehittämisestä päästökauppa ei ole toiminut ihanteellisella tavalla ja sen vuoksi on syytä jatkossa nimenomaan päästökauppajärjestelmää kehittämällä huolehtia siitä että näihin yhteisiin päästötavoitteisiin

on todella syytä onnitella hienosta pariisin sopimuksen lopputuloksesta ministeri tiilikaista ja koko suomen neuvottelutiimiä mutta kuten edustaja vartia jo totesi se mitä pariisissa sovittiin edellyttää kaikilta mailta myös eulta ja suomelta nykyisten tavoitteiden tiukentamista muun muassa sitra on tuonut esille sitä että suomella on mahdollisuus saada hyvin paljon uusia työpaikkoja ja vientituloja ilmastoystävällisen teknologian viemisellä se edellyttää kuitenkin sitä että kotimaassa nostamme kunnianhimon tasoa aikooko hallitus nyt todella nostaa siihen verrattuna mitä tähän mennessä on jo päätetty sinänsä olen hyvin ilahtunut tästä mitä ministeri rehn äsken sanoi

arvoisa puhemies edustaja hassi ottaa erittäin tärkeän näkökulman eli tämän ilmastosopimuksen vaikutuksen myös suomen talouteen ja työllisyyteen ja niihin mahdollisuuksiin mitä tämä meille nyt se ensimmäinen huomio tuosta pariisin sopimuksesta on tietysti se että kun suomi ja eu ovat jo aiemmin sitoutuneet varsin kunnianhimoisiin ilmastotoimiin niin nyt kun muut maailman suuret taloudet tulevat tässä mukaan niin se parantaa suomessa toimivan teollisuuden kilpailukykyä suhteessa muihin maailmankolkkiin ja auttaa turvaamaan olemassa olevia työpaikkoja mutta vielä suurempi merkitys tässä todellakin avautuu niille uusille toimialoille energiatehokkuuden uusiutuvan energian päästöttömien teollisten prosessien kehittämisessä missä on nyt tämän sopimuksen myötä pitkäksi aikaa kasvavat markkinat tiedossa ja tähän hallitus tähtää tuolla strategisella tavoitteellaan nousta näitten asioitten kärkitoimijaksi sitä me kärkihankkeella ajamme se edellyttää myös näitä demonstraatiolaitoksia ja pilottitoimintaa

kuten sanoin nuo pariisin päätökset ovat linjassa eun jo tekemän energia ja ilmastolinjauksen kanssa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä jota suomi vahvasti tukee me olemme käynnistäneet työ ja elinkeinoministeriön toimesta pariisin ilmastosopimuksen vaikutusarvioinnin nimenomaan työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta tässähän tämä sopimus toimii molempiin suuntiin suomen kannalta eli cleantechin saralla puhtaiden ratkaisujen saralla meillä on mittavat merkittävät mahdollisuudet joissa kirjaimellisesti vain taivas on kattona kiinan kysyntä on tulevina vuosikymmeninä toisaalta päästökauppa on myös haaste suomalaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle ja on tärkeää että näissä neuvotteluissa huolehdimme siitä että suomi on samalla viivalla kaikkien muiden euroopan maiden ja muiden maailman maiden kanssa

arvoisa puhemies on todella hienoa että ilmastosopimus syntyi pariisissa sillä ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa kohtaava uhka ja nyt kun on saatu aikaiseksi globaali sopimus ole enää syitä aikailla ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa myös suomen teollisuus näkee tämän sopimuksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan suurena mahdollisuutena suomalaiselle teollisuudelle ja työpaikkojen luonnille mutta haluaisin kysyä ilmastorahoituksesta osana sopimusta sovittiin että vuodessa ohjataan kehitysmaille sata miljardia dollaria ilmastorahoitusta jotta he voisivat varautua ilmastonmuutokseen ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan mikä on suomen osuus ilmastorahoituksesta ja mistä määrärahoista se aiotaan

arvoisa puhemies teolliset maat rikkaat maat todellakin sitoutuivat pitämään tuon lupaamansa vuoden kaksituhattakaksikymmentä tasolla olevan sadan miljardin dollarin rahoituksen samassa tasossa aina vuoteen

rahoittajamaita toivotaan myös mukaan kaikkein heikoimpien maitten avuksi ja tämä valitettavasti vain vapaaehtoisella pohjalla olisi ollut todella hienoa että myös kiinan ja intian kaltaiset suuret talousjätit olisivat sitoutuneet antamaan rahoitusta toki ne käytännössä sitä tekevätkin mutta ainoastaan osa tästä rahasta on niin sanotusti budjettirahaa tai julkista rahaa aivan yhtä tärkeäksi nousee se toinen osa rahoitussopimusta missä sitoudutaan kehittämään laajalla rintamalla uudenlaisia rahoituslähteitä ja ja instrumentteja jotta pystytään mobilisoimaan myös yksityistä rahaa liikkeelle mistään kansallisista jaoista ja kiintiöistä maitten kesken ei ole

puhemies pariisin ilmastosopimus oli ehkä paras joululahja mitä globaali yhteisö saattoi saada kiinnitän huomiota näihin yritysmahdollisuuksiin näihin yritysmahdollisuuksiin kuka meillä ihan tarkkaan ottaen johtaa valmistelua tai koordinointia siitä miten miten suomen elinkeinoelämä voi ottaa tästä asiasta kopin ja niin että se tuo meille vientituloja työpaikkoja ja sitten sitä hyvinvointia edelleen ehkä sitten tämmöinen yksityiskohtaisempi kysymys todennäköisesti ministeri soini osaa tähän parhaiten vastata olisiko ajateltavissa että suomen

suurlähetystöverkostolle otettaisiin ikään kuin kärkihankkeeksi ja jopa integroitaisiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista juhlavuoteen tämä ilmastoasia vientimahdollisuudet ja ja suomen osaaminen tällä saralla

kuten edustaja totesi tämä on todellakin merkittävä mahdollisuus suomalaiselle yrityselämälle ja teollisuudelle ja se pitää käyttää hyväksi sen takia hallitus ennakoi jo ohjelmassaan sitä että me panostamme hyvin vahvasti uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen ja tämä on keskeinen osa niitä kärkihankkeita joita hallitus on käynnistänyt keskeinen toimija tässä on ja innovaatioiden kehittämiskeskus tekes samoin kuin muut tem konsernin toimijat kuten finnvera finpro ja teollisuussijoitus on hyvin tärkeää että osana kärkihankkeita vahvistetaan viennin edistämisen mahdollisuuksia alueella jossa näemme eniten näköaloja tämä tapahtuu lisäämällä sekä ulkoministeriön että finpron resursseja kaupallisen verkoston osalta nimenomaan cleantechin ja biotalouden viennin

rouva puhemies tämä edustaja kiurun kysymys oli todella olennainen suomellahan on melko hyvä rekordi eli maine ja näyttö että kuinka esimerkiksi meidän suurlähetystömme ovat ympäristöystävällisiä esimerkiksi meidän washingtonin suurlähetystömme siitä kuuluisa ja mallitapaus tätä pitää tietysti viedä eteenpäin team finlandin kohdalla näitä ponnisteluja pitää tehdä ja voidaan tehdä nyt ministeri toivakka joka on varsinainen meidän kaupparatsumme maailmalla on ollut edistämässä nimenomaan näitä asioita sekä iranissa että nyt afrikassa lake turkanassa eli tämän puolesta tehdään työtä tämä on se suomalainen tapa myös auttaa kehitysmaita ja kehittyviä talouksia kehittymään ja nostamaan itsensä ylös eikä pelkästään jättäytymään tukien varaan

on kattona sille miten paljon suomi voi tätä cleantechiä viedä näin on ja sen takia on erittäin harmillista että tekesin tutkimus ja kehitysmäärärahoja on leikattu mutta nythän eivät riitä nämä perinteiset tavat vaan erityisesti pitää myöskin ottaa liikenne kysynkin liikenneministeriltä sitä millä tavalla nyt liikenteen puolella ollaan valmistauduttu siihen että käytännössä kaksituhattaviisikymmentä hiilidioksidipäästöjen pitää olla nollassa ajattelen itse että raideliikenne on se kaikkein tärkein tapa miten tähän tähän nyt sitten yhdistyy se että että monin paikoin raideliikennettä leikataan erityisesti pohjois karjalasta mutta tähän tarvitaan myöskin kehittämishankkeita itä suomen raideliikennettä voitaisiin kehittää sillä että luumäki kesälahti välille saadaan aikaan kaksoisraide uskoisin että näin isoon kehittämishankkeeseen olisi myös tulossa eun kehittämisrahaa ollaanko

arvoisa rouva puhemies liikenteen tavoitteet ovat todellakin vaativat ja siihen nähden on ihan selvää että meidän on keskityttävä käytännössä kolmeen keskeiseen asiaan meidän on on huolehdittava siitä että me saamme liikenteen nestemäisten biopolttoaineiden mutta se vaatii myöskin meiltä merkittäviä investointeja tämän lisäksi meidän on huolehdittava siitä että me saamme myöskin muita vaihtoehtoisia käyttövoimia lisättyä ja se taas vaatii meiltä osin myöskin veropolitiikkaa me tarvitsemme lisää sähköautojen käyttöä me tarvitsemme myöskin lisää kaasuautoja ja vetyautoja kolmannen tekijän saamme aikaiseksi sillä että huolehdimme meidän liikennejärjestelmämme tehokkuudesta se vaatii sitä että me kehitämme digitaalisia palveluita se vaatii sitä että me kehitämme meidän raideliikenteemme

arvoisa puhemies nämä mahdollisuudet mitä pariisin sopimus avaa jakautuvat todella laajalle sektorille nyt ei pidä miettiä pelkästään että se on meille jotain tietynlaista teknologiaa otan esimerkin koulutuksen saralta vielä neuvottelujen ollessa kesken vaikka suomi ja eu ja indonesia ehkä hieman eri leireissä tässä itse neuvotteluasemassa kahdenvälisessä tapaamisessa indonesian ministerin kanssa katsoimme jo tulevaan minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä voi olla ilmastosopimuksen syntymisen jälkeen

arvoisa rouva puhemies hehkutetun ilmastosopimuksen syntymisestä huolimatta ilmassa on kuitenkin monia tummia pilviä tulossa on vaikeita keskusteluja eun sisälläkin kun hiiliriippuvaisen puolan ja muiden itä euroopan maiden pitäisi panna sopimusta toimeen myös suomesta on kuulunut soraääniä esimerkiksi outokummun ympäristöjohtaja on lytännyt pariisin ilmastotulokset koska siinä ei sovittu sitovasti päästökustannusten globaalista jaosta kysynkin ministeriltä miten turvataan perinteisen teollisuuden kilpailukyky ja työpaikat suomessa kun sopimus astuu voimaan

arvoisa puhemies juuri tämä huoli suomen taloudesta ja työllisyydestä on ilman muuta yksi ilmastopolitiikan täytäntöönpanoon vaikuttava tekijä kuten totesin suomi ja eu ovat jo tähän mennessä sitoutuneet joka tapauksessa tekemään varsin kunnianhimoisia ilmastotoimia ja kun nyt muut maailman suuret talousalueet ja samalla päästäjät tulevat mukaan näihin ilmastotoimiin niin se pelikenttä tasenee nykytilanteeseen verrattuna raskaan teollisuuden energiaintensiivisen teollisuuden toimintaedellytykset paranevat siis suhteessa eun ulkopuoliseen elämään kun meillä on tämä eu kaksituhattakolmekymmentä ilmastopaketti valmistelussa ja siihen liittyy tuo päästökauppajärjestelmän uudistaminen ja osana sitä ilmaisten päästöoikeuksien ohjaaminen globaalissa kilpailussa kaikkein tiukimmilla oleville teollisuudenaloille joilla myös energian tarve on suurin niin uskon että tämä ilmastosopimus

arvoisa puhemies ärade talman

tämä johtuu kuten tiedämme ilmakehän lämpenemisestä johon pariisin ilmastokokous haluaa puuttua kysynkin teiltä maatalous ja ja ympäristöministeri tiilikainen miten aiotte pariisin ilmastosopimuksen hengessä varmistaa suomen kansallisten panostusten niin sanottujen indciden toteutumisen ja niiden kehittämisen jotta me suomalaiset jatkossa saisimme nauttia valkoisista jouluista ja miten hallituksen rajut leikkaukset kehitysapuun sopivat yhteen tämän kanssa sekä aiotaanko harkita uudelleen päästökaupan tulojen kohdentamisperiaatteita
arvoisa puhemies kuten jo aiemmin totesin hallitus itse asiassa omilla päätöksillään halunnut varhentaa suomen ilmastotoimia koska meillä on kaikki mahdollisuudet edetä uusiutuvassa energiassa ripeämmin kuin mitä olemme luvanneet ja samalla ajaa päästöjä alas himpun verran nopeammin kuin olemme luvanneet

rikkaitten maitten avulla avustetaan köyhien ilmastotoimia ja ilmastonmuutokseen sopeutumista oleellinen osa tuota rahoitusjärjestelmää ovat myös yksityisen rahoituksen mobilisointi ja erilaiset uudet rahoituslähteet tässä mielessä vaikka jouduimme tekemään näitä ikäviä kehitysrahoituksen leikkauksia myös kehitysrahoituksen suuntaaminen uudella tavalla esimerkiksi finnfundin pääomittamiseen avaa varmasti näitä uusia mahdollisuuksia yksityisenkin rahan mobilisoimiseen ilmastotoimiin

rouva puhemies turkki ja venäjä ovat viime viikkoina nokitelleet näyttävästi venäläinen rosatom rakentaa turkin ensimmäistä ydinvoimalaa etelä turkkiin reuters uutisoi viime viikolla että rosatom olisi mahdollisesti pysäyttänyt ydinvoimalan rakentamisen näiden nokittelujen vuoksi fennovoiman ydinvoimaluvan myöntämisen yhteydessä moni hallituspuolueiden edustajista vakuutti ettei rosatom tekisi päätöksiä poliittisista syistä vaan kyse on vain energiapolitiikasta te valitsitte valitsitte uusiutuvan energian sijasta tällaisen järjettömän hankkeen voiko siis rosatom pysäyttää tai lopettaa fennovoima hankkeen rakentamisen suomessakin poliittisista syistä oletteko elinkeinoministeri varautunut

arvoisa puhemies hallitus on tietysti aina varautunut kaikkeen mutta koskien tätä kysymystänne ensinnäkin fennovoiman päätöksen perusteena oli nimenomaan se että siihen saatiin koottua siis passiivissa saatiin koottua riittävän vahva suomalainen omistus kautta suomalainen osaaminen sekä teknologia että liiketoimintamielessä suomella on yli neljänkymmenen vuoden kokemus sekä maakaasuyhteistyöstä että ydinvoimayhteistyöstä ensin neuvostoliiton ja sitten venäjän kanssa ja kaikista vaikeuksista huolimatta mitä poliittisissa suhteissa on tietyissä vaiheissa ollut joko suomen ja neuvostoliiton välillä taikka euroopan ja venäjän välillä energia ei ole ollut poliittisen painostuksen kohteena energiayhteistyö ei myöskään kuulu pakotteiden piiriin ei euroopan unionin toimesta eikä myöskään yhdysvaltain toimesta

seuraava kysymys edustaja mustajärvi arvoisa
puhemies vuonna kaksituhattakaksi korkein hallinto oikeus tyrmäsi vuosikirjapäätöksessään vuosikymmeniä vatvotun vuotoksen hankkeen ja huolimatta korkeimman mahdollisen tahon päätöksestä maakunnan puuhamiehet eivät ole luopuneet hankkeestaan vaan tappeluttavat paikallisia ihmisiä vuosikymmenestä toiseen allashankkeen nimi ja perustelut ovat vaihtuneet mutta kyse on vieläkin aivan samasta vuotoksen altaasta allasta perustellaan nyt tulvasuojelulla tarkoituksenhakuisesti tulvaryhmä asetti kemijoelle riskirajaksi varautumisen kerran kahdessasadassaviidessäkymmenessä vuodessa uhkaavaan suurtulvaan muualla suomessa ja euroopassa raja on sata vuotta pitääkö ministeri tiilikainen perusteltuna

muuttuva ilmasto velvoittaa meitä myös sopeutumistoimiin ja kaikkialla eussa tehdään tällä hetkellä tulvasuojelusuunnitelmia vesistöalueilla joilla tuo tulvariski on suuri

puhemies lapin ely keskus ja allasalueen varsinaiset kunnat savukoski pelkosenniemi ja kemijärvi jättivät eriävän mielipiteen tulvaryhmän esitykseen ja myös maakuntakaavoituksessa paikalliset näkemykset on sivuutettu monet sellaisetkin kunta ja maakuntapoliitikot jotka aina moittivat helsingin herroja siitä että he eivät kuuntele lappilaisia ovat nyt polkemassa paikallisia näkemyksiä ja kävelemässä paikallisten päättäjien yli aikooko ministeri tiilikainen kuunnella paikallisia päättäjiä eli niitä ihmisiä ja kuntapäättäjiä joita asia suoraan koskee ja noudattaa ja kunnioittaa aiempaa korkeimman hallinto oikeuden päätöstä kun teette päätöksen lähipäivinä tulvariskien hallinnasta ja onko tässä hallituksessa ympäristöministeri samaa mieltä kuin maatalousministeri

arvoisa puhemies tässä maatalous ja ympäristöministerin toimessa olen luvannut että maatalous ja ympäristöministeri eivät tällä kaudella riitele keskenään sen lupauksen aion myös pitää mitä tulee näihin tulvasuojelusuunnitelmiin niin tiedän hyvin nuo edustaja mustajärven kuvaamat ristiriidat ja erimielisyydet mitä juuri tähän kyseiseen tulvasuojeluhankkeeseen liittyy ja senpä vuoksi aion perehtyä asiaan äärimmäisen hyvin ennen kuin siitä ratkaisua annan

puhemies energiapaletti suomessa tulee pitää monipuolisena ja ennen kaikkea meidän tulee panostaa uusiutuvaan energiaan niin aurinko ja tuulivoimaan kuin vesivoimaan meillä olisi lapissa paljon vesivoiman osalta potentiaalia mutta ongelmana on se että viimeisin sierilän voimalaitoshanke on pyörinyt yksitoista vuotta byrokratian rattaissa eli ennen kaikkea meillä tulee luvituksen sujuvoittamisen ja nopeuttamisen olla tavoitteena

se että pyydätte minua ottamaan tässä ja nyt kantaa siihen miten tulisi menetellä on aika paljon pyydetty sen voin tietysti luvata että tästä asiasta voidaan käydä keskustelua mutta se mihinkä se keskustelu johtaa on sitten myöhempien johtopäätösten sen tiedän että tämä hanke herättää tunteita ja on erittäin tärkeä mutta tässä yhteydessä en kyllä rupea tätä arpomaan tämän enempää

arvoisa puhemies on selvää että meillä ei ole yhtään sellaista energiamuotoa joka saisi kaikkien kansalaisten varauksettoman tuen kaikille löytyy varmasti kannattajat ja vastustajat ja jos puhutaan vesivoimasta niin sekin on selvää että tuolla alkuperäisen kysyjän mainitsemassa lapin maakunnassa selvä enemmistö asukkaista kannattaa jo rakennettujen vesistöjen loppuun rakentamista nyt haluaisin kysyä asianomaiselta ministeriltä onhan niin että hallitus ei ole poissulkenut myöskään vesivoimaa jo rakennetuissa vesistöissä silloin kun sille on yhteiskunnan kannalta merkittävät perusteet

arvoisa puhemies hallitus ei ole sulkenut pois erilaisia energiavaihtoehtoja tämä alkuperäinen kysymys liittyi kyllä tulvasuojelusuunnitelmiin joissa tarkoitus on suojata kaupunkeja asujaimistoa ja yhdyskuntien elintärkeitä toimintoja poikkeuksellisia tulvaoloja vastaan nyt tällä hetkellä ollaan tekemässä ratkaisua tulvasuojelun suunnitelmasta ja se on hyvin pitkälle juridiikkaa oleva päätös viimeinen

puhemies lapissa on mahtavia lohijokia niin kuin te kaikki tiedätte teno ja torniojoki ja myös kemijoen varrella haaveillaan lohen palauttamisesta ounasjoki ja kemijoen pääuoma yläosaltaan ovat rakentamattomia vesistöjä mutta jos vuotoksen allas rakennetaan haaveet lohen palauttamisesta voidaan hylätä vuotoksen alueen luonto on aivan ainutlaatuista ja alue on aivan liian arvokas hukutettavaksi mitä mieltä ministeri on siitä että valtio lähtisi todella voimakkaasti osaltaan rahoittamaan ja ajamaan veturina lohiportaitten rakentamista ja kommenttina sen verran että minusta on aika surkeaa se että lohen nousun kemijoen ylälatvoille haluaa tuhota kansanedustaja jonka nimi on lohi

arvoisa puhemies hallitus sen sijaan haluaa edistää vaelluskalakantojen menestymistä ja itse asiassa yksi hallituksen kärkihanke on juuri tämä vaelluskalakantojen edistäminen kalatiestrategian toteuttaminen ja siihen on varattu kuluvalla vaalikaudella myös määrärahoja sen ratkaisun aika mihin kohteisiin tarkkaan ottaen näillä hallituksen kärkihankerahoilla pystytään tuota vaelluskalojen nousua ja lisääntymistä tukemaan ei ole vielä ja siinä tietenkin haetaan sitä että veronmaksajien rahoilla saadaan mahdollisimman paljon vaikuttavuutta eli mukaan tulevia yrityksiä mahdollisesti seutukuntien kuntien rahoitusta hankerahoitusta näillä kriteereillä valitaan sitten niitä kohteita joita kalatiestrategiasta pystytään toteuttamaan

seuraava kysymys edustaja rinne
arvoisa puhemies tämä kulunut vuosi on ollut meille suomalaisille monella tavalla hämmentävä osin jopa ahdistavakin täällä eduskunnassa meillä on ollut paljon kipakkaakin keskustelua eri näkökulmista ja eri arvoistakin lähtien ihan kaikista asioista ei olla oltu samaa mieltä nyt on aika pikku hiljaa kuitenkin hiljentyä ja rauhoittua joulun aikaan samalla kun haluan toivottaa hallitukselle ja teille varapääministeri soini levollista ja rauhallista joulun aikaa kysyn mitä arvelette ovatko tontut tehneet ensi vuodelle meille suomalaisille pehmeitä vai pakottavia paketteja

arvoisa rouva puhemies joulun väri on punainen uskon että se sopii sdplle ja vasemmistoliitolle joulukuusi on vihreä uskon että se sopii vihreille joulun tähti on keltainen uskon että se sopii rkplle joulun sanoma on kristillinen uskon että se sopii kristillisille ja mehän täällä olemme sitten puolin ja toisin tonttuja tarpeen vaatiessa uskon että se sopii meille kaikille toivon oppositiolle tälle kansanvallan aarteelle rauhoittavaa joulun aikaa jotta jaksatte taas meitä kohdella oikeudenmukaisesti myös ensi

arvoisa herra puhemies ensinnäkin suuret kiitokset valtiovarainvaliokunnan jaostolle ja jaoston puheenjohtajalle sekä myös maa ja metsätalousvaliokunnalle erinomaisesta yhteistyöstä tässä kuluneen vuoden aikana ja se yhteistyö ja yhteinen ymmärrys suomalaisen maatalouden ja maaseudun tilanteesta haasteista näkyy myös tässä valiokunnan mietinnössä kaiken kaikkiaan ensi vuoden budjetti tässä haasteellisessa vaikeassa taloustilanteessa missä suomi on on supistuva myös täällä maa ja metsätalousministeriön toimialalla yli sataseitsemän miljoonaa euroa ovat menot pienemmät ensi vuonna kuin nyt kuluvana vuonna näissä oloissa valiokunta on hyvin tunnistanut niitä kipukohtia mitä erityisesti ensi vuoden budjettiin liittyy ja täytyy antaa kiitos ja tunnustus kaikista niistä lisäyksistä mitä valiokunta on kyseiselle hallinnonalalle osoittanut ja vielä tuosta kohdentamisesta jaoston puheenjohtaja otti juuri äsken esille tämän maatalouden kannattavuustilanteen minkä kanssa nyt kuluvana syksynä on jo näitten akuuttien toimien kanssa täällä tehty töitä tuon eulta tulleen kriisipaketin nopeaksi liikkeelle saamiseksi hallituksen antaman kahdenkymmenen miljoonan lisäbudjetin nopeaksi liikkeelle oivallus ja toteamus siitä että kun kannattavuutta edistetään niin samalla täytyy myös turvata neuvonnan erityisesti talousneuvonnan resursseja on todella tärkeä juttu sillä ahdinkoon ajautuneilla tiloilla joskus voi olla jopa tärkeämpää se että siellä ammattilaisten ja ulkopuolisten silmien kanssa hieman katsotaan niitä vakauttamistoimia kuin se se tuleeko joku tietty satanen euroja lisää sinne tilille vai ei eli tämä neuvonnan rahojen lisääminen on oikein tervetullut parannus valiokunnalta

myös viljelijöitten kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttaa oleellisella tavalla se että eun maatalouspolitiikan vaatimat tukijärjestelmän valvonnat pystytään tekemään oikea aikaisesti jotta tukien maksu ei viivästy siinä mielessä digitaalisen asioinnin tai sähköisen asioinnin edistäminen tällä määrärahalla mobiilivalvonnan parantamiseksi on oikeaan suuntaan menevä toimenpide niin toivon mukaan tulevana vuonna helpottaa sitä että tukien maksatusaikataulu sitten ei myöskään näitten valvontojen viivästymisen takia suotta viiraa biotalouden tausta on tietenkin vankka tutkimustieto ja siinä mielessä nuo huomiot mitä valiokunta on tehnyt ja myös nämä määrärahalisäykset esimerkiksi euroopan metsäinstituutille ovat tuiki

on tärkeää että euroopan metsäinstituutti sijaitsee suomessa ja on tärkeää että näissä kasvavan biotalouden oloissa meillä on tämmöistä eurooppalaista yhteistä toimintaa ja sillä on vankka tukijalka suomessa se lisää suomalaisen metsätalouden mahdollisuuksia ja ikään kuin hyväksyttävyyttä kaikissa oloissa koska monta kertaa jostain muualta päin katsottuna ei välttämättä tunnistetakaan niitä meidän kestävän metsätalouden vahvuuksia tässä tämän tutkimustiedon ja kansainvälisen yhteistyön merkitys on tärkeä

täytyy todeta että nyt tämä hallitushan ei tee enää euronkaan lisäsäästöjä vaan nämä ovat aikaisempia päätöksiä mitä nyt joudutaan panemaan toimeen tulevat näkymään toimipaikkaverkossa ja henkilöstömäärän supistumisessa mutta uskon kuitenkin että tämän muutoksen jälkeen sitten myös luonnonvarakeskus on tikissä vastaamaan niihin tietotarpeisiin mitä alalta nousee myös kylätoiminnan rahojen lisääminen on todella tervetullutta koska se on omalta osaltaan tukemassa maaseudun elinvoimaisuutta palaan vielä erääseen ajankohtaiseen kysymykseen eli aivan nyt tässä viime päivinä on keskusteltu siitä miten tukiehtojen muutos ja valvontakäytäntöjen muutos on johtanut erittäin vakaviin sanktioihin nautatilojen osalta tässä on käynnistetty täysi työ näitten menetysten kohtuullistamiseksi ei ole oikein että viljelijältä voivat mennä lähes koko vuoden tuet muutaman päivän viivästyksen takia varsinkin kun tieto tästä ei ole taatusti saavuttanut ajoissa kaikkia viljelijöitä

minä huomaan että on aihetta ja tarvetta debattiin hieman yllättäin näin nyt pyydän niitä jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

tässä ministeri tiilikainen ja jaoston puheenjohtaja wallin käyttivät erinomaiset puheenvuorot niihin on helppo yhtyä molemmilla oli sama päällimmäinen huoli ja se oli maatalouden suomalaisen ruuantuotannon kannattavuus sen eteen meidän kaikkien on tehtävä kaikkemme jotta tätä pystyttäisiin kohentamaan siihen liittyvät tietenkin tuet niiden oikeudenmukaisuus sanktioiden kohtuullisuus niin kuin ministeri viimeksi tuossa mainitsi

tässä on meille kaikille puuhaa että tämä saadaan poikki suomessa joukkoruokailussa ei saa missään tapauksessa tarjoilla sellaista ruokaa joka ei täytä suomen ruokanormeja eihän missään mitään muutakaan tuotetta ole sellaista joka ei täytä suomen normeja ja jota kuitenkin käytetään

puhemies kiitoksia ministerille ja jaoston puheenjohtajalle tästä esittelystä tilannekuva näyttää tulleen haltuunotetuksi monipuolisesti maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja tuossa huolenaiheensa esitti juurikin kannattavuudesta tuottajahinnat ovat pudonneet mutta kustannusrakenne on edelleen sama maatiloilla maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja kiinnitti aivan huomiota ja minä toivoisin tässä että myöskin suomen kunnissa otettaisiin nimenomaan hankintalaki niiltä osin käyttöön niin että se nimenomaan suuntaa ostamaan sitä kotimaista ruokaa julkisissa hankinnoissa mutta arvoisa ministeri meillä on todellakin hyvä hallitusohjelma niin kuin tuossa jo kyselytunnilla tuli esille biotalous ja puhtaat ratkaisut huolimatta siitä että maataloudessa synkkä tilanne on haluaisin kysyä mitä kuuluu sinisen biotalouden ohjelmalle niin kuin täällä lukee jaosto on kirjoittanut näin kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan osuus kokonaiskulutuksesta on enää vain kuusi prosenttia tämä on todella hälyttävän vähän meidän vesistöisessä maassa

arvoisa puhemies ministeri tiilikainen nosti täällä esille se on tukien takaisinperintä yleinen oikeuskäytäntö menee niin että rikoksen ja rangaistuksen pitää olla suhteessa toisiinsa nyt kuitenkin näyttää siltä että eun kautta tuleva pakote periä näitä tukia takaisin johtaa täysin kohtuuttomuuksiin näitä tiloja on jo useita satoja ja pienestä unohduksesta joka ei sinänsä ole rikos alkaa seurata ikään kuin kaksinkertainen rangaistus tukirangaistus ulotetaan kaikkiin tukiin ei pelkästään kotimaassa säädettyihin säädöksiin ja se saattaa johtaa siihen että nämä rangaistukset ovat satatuhatta jopa kaksisataatuhatta euroa mitenkä asiaa aiotaan eussa viedä eteenpäin samalla tavalla kuin asedirektiivin kanssa eli silloin kun joudutaan todella kohtuuttomuuksiin pitää vaatia myös eun hallintomenettelyltä oikaisua

on käynyt selväksi että koko eduskunnalla on huoli suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta vaikeimmassa tilanteessa ovat maito ja sikasektori johtuen venäjän pakotteista muun muassa nyt kun venäjän presidentti putin tapasi usan ulkoministeri kerryn niin he sopivat samaan kuvaan ja jopa hymyilivät toisillensa siinä tv kuvassa voisiko olla niin että nyt näitä venäjän pakotteita voitaisiin lähteä lieventämään jolloin me saisimme tilaa meidän maataloustuotteille ja voisiko siinä suomi olla nyt sitten aurana edellä että te ottaisitte tätä asiaa esillä valtioneuvostossa ja sieltä kautta euhun että saataisiin

suomelle epäoikeudenmukaisia pakotteita lievennettyä

ensinnäkin suuri kiitos siitä että tämä euroopan metsäinstituutin efin ajateltu leikkaus palautettiin joensuu on euroopan metsäpääkaupunki ja efi on ainoa tämmöinen kansainvälinen laitos joka sijaitsee muualla kuin helsingissä suomessa ja on todella hienoa että voimme varmistaa että se pääkonttori siellä edelleen säilyisi efin sisällähän muut jäsenmaat mielellään ottaisivat tämän konttorin omiin pääkaupunkeihinsa ja siksi on tärkeää että me varmistamme sen että että suomi osallistuu rahoitukseen riittävästi nyt tämä leikkauksen peruminen oli erittäin hyvä askel mutta jatkossa olisi syytä miettiä miten me edelleen tuemme sitä jotta se säilyy joensuussa

herra puhemies ensinnäkin täytyy kyllä jaostoa kiittää siitä että

päätösesityksissään tuonut juuri niitä niitä keskeisiä asioita mitä myös valiokunnassa nähtiin ongelmallisiksi ministeri itse asiassa otti hyvin kantaa siihen mitkä ovat luonnonvarakeskuksen resurssit ja edellytykset en lähde väittelemään siitä kun faktaa on mistä nämä päätökset johtuvat ne ovat edellisen hallituksen tekemiä päätöksiä mutta haastan kyllä ministeriä ja hallitusta siitä että jos te laitatte kärkihankkeeksi

olisiko ollut järkevää katsoa hieman peruutuspeiliin ja miettiä kuinka näitä edellisen hallituksen tyhmyyksiä olisi voitu nyt korjata ja ainakin ohjeistaa niin että akatemian rahoihin olisi tullut selkeä peukalonjälki mihinkä sieltä rahoitusta

värderade herr talman arvoisa puhemies tässä ministeri itse nosti esille tämän tämän eu säännöksen muutoksen joka on aiheuttamassa erittäin suuria vaikeuksia nautojen kasvattajille sehän on niin että voi olla kysymys jopa satojentuhansien eurojen tukimenetyksistä ja olen iloinen siitä että ministeri on reagoinut tähän

ministeri ja ministeriö voi voi ryhtyä jotta normien purku ja byrokratian sujuvoittaminen koskettaisi myös maanviljelijöitä ja ja tässä tapauksessa niin niin että nämä nautatilat pelastetaan jopa konkurssilta

arvoisa herra puhemies makeran panostukset antavat tulevaisuudessa mahdollisuuden ruuantuotannon jatkumiseen ja toivottavasti mahdollisuuden maatiloilla myös siirtyä fossiilisen energian käyttäjästä jopa energian tuottajaksi muillekin kysyisin ministeriltä minkälaisia tulevaisuuden näkymiä näette tässä asiassa normien purku on yhtä lailla tärkeää viljelijöiden menestymisen kannalta kuin se työ mitä on tehty tukien maksatuksen järjestämiseksi ja ja kriisituen hommaamiseksi tähän työhön on tarmolla ministeriössä lähdetty kuitenkin minua huolestuttaa se ovatko kaikki virastot samalla linjalla mavin pääjohtaja sanoi viime viikon maaseudun tulevaisuuden haastattelussa että hänelle ei kuulu byrokratian torjunta hänelle kuuluu vain byrokratian noudattaminen emme muutenkaan ole oikein tyytyväisiä mavin toimintaan miten

haluan kiittää jaostoa ja valtiovarainvaliokuntaa erittäin hyvistä lisäyksistä kuten edustaja myllykoski sanoi ne olivat pitkälle myös valiokunnan toivomia erityisesti pidän hyvänä sitä että pro agrian neuvontapalveluihin ficamille ja tähän kylätoimintaan on on annettu annettu merkittävä lisäraha uskon että

tämä raha menee kyllä ihan tarpeelliseen kohteeseen haluan myös kiittää ministeriä siitä että olette tähän kohtuullistamiseen ottanut todella todella nopeasti ja tehokkaasti kantaa nimittäin kyllä on niin

suhteessa rangaistukseen pitäisi olla jossakin kohtuullisuudessa varsinkin kun kyse on tahattomuudesta tämä asia on nyt mennyt kyllä niin paljon ylitse että täytyy sanoa että alkaa jo usko horjua siihen ovatko nämä

virheistä annettavat rangaistukset ylipäätään missään suhteessa se on kyllä sellainen asia joka on pakko nostaa siellä eu tasollakin vielä vahvemmin pöydälle

arvoisa puhemies tampereen yliopiston yhteydessä toimii vaihtoehtomenetelmäkeskus ficam jonka koe eläimiä korvaava tutkimus ja testimenetelmien kehittäminen on kansainvälisesti korkeasti arvostettua ihmiskudoksella tehtävien tutkimusmallien ja testimenetelmien käyttömahdollisuudet kohdistuvat lääkkeisiin kemikaaleihin ja kosmetiikkaan vastuuministerinä on maa ja metsätalousministeriö mutta toiminta koskettaa myös monia muita ministeriöitä lääketutkimus ja lääkkeiden kehittäminen ovat oleellinen osa terveysalan tutkimus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa lääkekehitys molekyylistä lääkevalmisteeksi on kallista ja aikaa vievää onkin tärkeää etsiä keinoja uusien lääkeinnovaatioiden markkinoille tulon nopeuttamiseen arvoisa puhemies kuten todettu todettu valtiovarainvaliokunta päätti lisätä ficamin määrärahoihin satatuhatta euroa eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseksi kysyisin vielä arvon ministeriltä ministeriltä kuinka eri ministeriöiden välillä voitaisiin tehdä yhä syvenevää yhteistyötä vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien

kiitos esittelystä ja kiitos siitä jakovaran käytöstä millä tavalla tuotiin hyviä ja tärkeitä asioita esille minä haluan kuitenkin ottaa pari asiaa vielä tässä tässä myöskin esille kansallisten tukien ratkaisu ensi vuodelle ajautuu tilanteeseen jossa valtio tekee yksipuolisen päätöksen syynä tietysti on valtiolla rahan puute mutta millä tavalla tullaan turvaamaan nyt myöskin jatkossa ei syötäisi niitä tulevien vuosien vuosien varoja tänä vuonna menee vähän maksuperuste pitkäksi ja se leikataan ensi vuodelta mikä tietysti vielä ikävämpää tämän kriisituen joka nyt sitten lähtee hakuun taikka huomenna on viimeinen päivä sikatiloille maksu otetaan ennakoivasti nyt sitten vuoden vuoden kaksituhattakahdeksantoista tuista elikkä tässä on just se pitkä tie jolla pitäisi myöskin pystyä turvaamaan se rahoitus tuleville vuosille sitten aluetukiin sen verran että se tosiaan koskee neljääsataaviittäkymmentä tilaa ja suurin sanktio yli tilalla on aivan kertaluontoinen summa joka joka saattaa viedä tilan aivan konkurssin partaalle elikkä näihin pitää kyllä pystyä voiko olla mahdollista niin että kun asetus on tullut tammikuussa voimaan niin se otettaisiin käyttöön kuitenkin

leikkaamatta arvoisa
herra puhemies maitopurkki ei täyty itsestään paljon työtä se vaatii erityisesti maatalousyrittäjältä itseltään kävin syksyllä kärkölässä tutustumassa juha matti ja minna laihon maitotilaan tapasin myös heidän ystäviään ja kollegoitaan kollegoitaan maatalouden eri aloilta

kustannustehokkain tapa vastata tuottajan ongelmiin ei ole kuitenkaan että varoja siirretään maatilatalouden kehittämisrahastoon kysyn ministeri tiilikainen mitä hallitus aikoo tehdä kehittääkseen rahaston toiminnan avoimuutta ja eduskunnan budjettivaltaa lisäävää

arvoisa puhemies ensiksi haluan kiittää ministeri tiilikaista siitä että työotettanne on helppo arvostaa normienpurkutalkoot ovat yksi tämän hallituksen kärkihankkeista tarpeettomien normien ja turhan byrokratian purkamisen puolesta kannustaisin ehkä arvioimaan uudelleen maaseutuviraston tehtäviä sekä ennakkoluulottomasti pohtimaan voisiko maatalouden hallintoa purkaa jopa niin radikaalisti että maaseutuviraston tehtävät palautettaisiin omaksi osastokseen esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön yhteyteen säilyttäen sen lisäksi nykymallista ainoastaan kuntien maaseutusihteerien tehtävät tälle ehdotukselle tuntuisi olevan tukea myös oppositiosta
arvoisa puhemies tämä

esille tullut

lypsylehmä nauta lammas ja vuohipalkkioita koskeva byrokratiakysymys liittyy eu lainsäädäntöön ja siellähän ne pahimmat ongelmat kuitenkin ovat ja niihin pitäisi päästä vaikuttamaan tämmöinen yhden päivän peli ei ei ole kyllä millään tavalla kohtuullista tavallisen ihmisen kannalta tässähän on kysymys sinänsä vanhasta säännöstöstä eläinrekisterin ylläpitämisestä sinne maatalouden laskentakeskukseen mutta tämä direktiivi jossa kiristettiin sanktioita tuli voimaan vasta tänä vuonna kahdeskymmeneskahdeksas viidettä ja tästä on kyllä informoitu tosi huonosti niin mavi evira kuin maatalouden laskentakeskus ne tietysti sanovat ettei niille kuulu mikään informointi mutta ihan ministeri tiilikaiselta kysyisin millä aikataululla tähän saadaan selvyyttä että joulu tulisi näillekin tiloille eilen laitilasta sain soiton sataviisikymmentätuhatta euroa kysymyksessä ja tässähän jos tilan tulos menee tappiolle menetetään myös verotuksen vähennyksiä kunnallinen ansiotulovähennys

puhemies edustaja wallin nosti tärkeän asian esille eli nämä venäjä pakotteet ja minä itsekin olen vieraillut tavallista enemmän nyt maatiloilla ja järkyttynyt siitä kuinka raskaan taakan maatilat maatilayrittäjät ennen kaikkea maitotilat kantavat ja oikeastaan koko elintarvikeketju nämä venäjä pakotteet ovat aika paljon ulkopolitiikkaa eu politiikkaa mutta ovat ne paljon muutakin ja olen ollut huomaavinani että muissa eu maissa keskustellaan siitä voitaisiinko alkaa purkaa tätä pakotenokittelua ja nyt kun yhdysvallat ja venäjä voi olla lähentyvät ja liennyttävät niin onko suomessa mietitty strategiaa siitä lähtökohdasta että suomi voisi olla ihan keulimmaisena tässä liennytyspolitiikassa sen takia kun suomi kaikista raskaimman taakan kantaa

puhemies niin kuin monissa puheenvuoroissa on on kuultu maailmanpolitiikan tapahtumat vaikuttavat suoraan etenkin maidontuottajien tuloihin niin kauan kuin venäjän raja pysyy kiinni kotimarkkinat täyttyvät maitotuotteista ja siitä kärsivät myös pienet kotimaisilla markkinoilla toimivat meijerit ja viljelijät ovat tiukemmilla kuin koskaan aikaisemmin tässä tilanteessa normienpurkutalkoot tulisi toteuttaa ja nopeasti kysyn miksi viljelijöiden pitää leikkiä salapoliisia ja käydä tarkistamassa määräyksiä ja ohjeita ministeriön mavin eviran tukesin ynnä muiden sellaisten sivuilta miksi ohjeet ja säännökset ovat hajotettuina niin moneen paikkaan kukaan virkamieskään ei hallitse koko mikä viljelijän pitää tällä hetkellä hallita eikö asioita voisi kasata yhteen paikkaan mieluiten sellaiseen jossa olisi osaavia ja palvelualttiita virkamiehiä jotka tarkistavat paperit ennen kuin kaiken maailman ohjeita päästetään viljelijöiden kiusaksi

puhemies me kaikki tiedämme ja tunnustamme nämä maatalouden tämänhetkiset kannattavuusongelmat ja meidän tulee tehdä kaikkemme niiden voittamiseksi tulevaisuuteen on on kuitenkin katsottava ja on pidettävä yllä maatalouden mahdollisuutta investoida edellinen hallitus vannoi sähköisten järjestelmien nimiin ja kuten nyt hyvin tiedämme siinä epäonnistuttiin täydellisesti eli kuluneena vuotena maatalouden osalta ei paljon investointeja suoritettu sillä oli myöskin merkittävä vaikutus alan teollisiin työpaikkoihin monet yritykset joutuivat lomauttamaan väkeä syy oli se että hyrrä ohjelma ei toiminut eikä ilmeisesti toimi vieläkään toivotulla tavalla aiotaanko ministeriössä nyt kiinnittää huomiota näihin sähköisen järjestelmän toimimiskysymyksiin

arvoisa herra puhemies olemme varmasti kaikki samaa mieltä että venäjän pakotteet iskevät kovalla tavalla suomalaiseen ruuantuotantoon mutta samaan aikaan pitää tietysti pitää mielessä ne teot joita venäjä on tehnyt ukrainassa ja ja nämä ovat ovat kaksi vakavaa asiaa suomalainen maatalous on monesta syystä tukalassa tilanteessa mutta suomalainen ruoka on hyvää ja puhdasta suomalainen ruoka työllistää suomalaisia viisitoista euroa lisää suomalaiseen ruokaan tuo viisitoistatuhatta työpaikkaa tai turvaa viisitoistatuhatta työpaikkaa ruuan alkuperämerkinnät olisivat meille kaupan asiakkaille toivottu lisä millä tavalla tällä kaudella on tarkoitus edetä ruuan alkuperämerkintöjen vahvistamiseksi niin että ihminen kaupassa tietäisi ostaako hän suomalaista ruokaa vai mistä ruoka on tullut ja samaa voisi tietysti kysyä myös ravintoloista että voisiko ravintoloiden ruokalistoissa olla merkinnät ruuan alkuperästä

neljä h on suomen suurin nuorisojärjestö jonka merkitys korostuu nyt vahvasti näinä vaikeina aikoina on ollut todella harmillista että näitten vuosien aikana ministeriö on vuosi toisensa jälkeen leikannut rajusti neljä h n toimintamäärärahoja eduskunta on sitten systemaattisesti vuosi toisensa jälkeen taas palauttanut määrärahoja

elämänhallintaa ajokortin työelämään joka järjestää nuorille erilaisia työelämäkokemuksia ja niin edelleen arvoisa ministeri olisiko nyt mahdollista kun tiedän että tunnette neljä h järjestelmän että te voisitte nyt vaikuttaa siihen että tämä jatkuva sahaaminen siinä miten ministeriö rahoitusta ohjaa neljä h toimintaan loppuisi että neljä h voisi kehittää systemaattista toimintaa

on otettu kantaa tähän maaseutuviraston maksatukseen ja käytän siitä muutaman sanan nimittäin viljelijät ovat ottaneet yhteyttä sangen runsaasti ja todenneet että maksatukset ovat myöhässä he ovat investoineet ja investointien laskut erääntyvät ja viljelijät ovat investoineet nimenomaan sitä silmällä pitäen että he saavat saavat nämä tukimaksatukset ajallaan ja pystyvät sitten maksamaan lainansa kun näistä viljelijöistä riippumattomista syistä ovat nyt sitten maksut erääntyneet niin viljelijät ovat joutuneet ottamaan lainaa jolla maksavat sitten sitä entistä lainaa pois näin useille on aiheutunut jopa useitten tuhansien eurojen tappiot viljelijät kyselevätkin kun heistä riippumattomista syistä heille tulee rahallisia menetyksiä onko valtiovalta pohtinut koskaan sitä millä tavalla voitaisiin kompensoida näitä esimerkiksi tulemalla takaamaan tai jotenkin muuten avustamaan viljelijöitä tässä tukalassa tilanteessa

arvoisa puhemies ministeri on tehnyt varmasti kaiken mahdollisen mahdollisen tämän tämän sektorin ja maatalouden eteen toimikautensa aikana mutta kuten ministeri itsekin totesi siitä huolimatta alan kannattavuus on on heikentynyt investointien määrä on on vähentynyt viljelijöitten henkinen kantti on ollut todella kovalla koetuksella tässä budjetin palautekeskustelun yhteydessä olen perinteisesti kysynyt yhden kysymyksen alan ministereiltä mitä te sanotte tällaisessa tilanteessa sukupolvenvaihdosta suunnitteleville kenties tuleville viljelijöille nuorille viljelijöille nuorille ihmisille jotka miettivät tätä alaa omaksi ammatikseen ministerit ovat perinteisesti hyvin perusteellisesti halunneet tähän kysymykseen vastata ja arvostetut puhemiehet ovat myös halunneet antaa siihen vastaukseen aina aikaa joten toivoisin että tähän olisi aikaa myös tänä iltana

arvoisa herra puhemies suomen metsien ja soiden lukuisista erilaisista marjoista sienistä ja yrteistä sekä muun muassa puiden sivutuotteista otetaan talteen ja hyödynnetään valitettavasti vain pieni murto osa kiinnostus luonnontuotteita kohtaan on kuitenkin jatkuvassa kasvussa niin täällä suomessa kuin maailmanlaajuisestikin eli kysyntää ja kasvupotentiaalia olisi runsaasti kysyisinkin ministeriltä miten näette tämän sektorin kasvumahdollisuudet ja miten luomu ja lähiruokaa voisi lähteä jatkojalostamaan entistä tehokkaammin sekä vientituotteiksi että matkailualaa hyödyttäviksi tuotteiksi ja kiitosta täytyy antaa lisäyksestä muun muassa arktisille aromeille

herra puhemies oikein ilolla luin tätä budjettikirjan sisältöä tässä on hyvin huomioitu tämä meidän ja maanviljelymme ahdinko ja sitä on hyvin käsitelty edellisvuosiin verrattuna täytyy myös ministeriä kiittää siitä nopeasta toiminnasta ei ei ole jääty vatuloimaan kun on tullut näitä asioita esille ja on hyvässä yhteistyössä myös ympäristöministeriön kanssa tehty muun muassa nitraattiasetuksia ja ja muuta mutta huoli tässä budjettikirjassa ovat tietenkin nämä valtiontalouteen liittyvät leikkaukset ja kiitos siitä sitten valtiovarain jaostolle että sieltä on saatu muun muassa neljä h toimintaan kylätoimintaan ficamiin ja myös proagrian toimintaan lisää rahoitusta

puhemies hyvä ministeri edellinen hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet ja olen ymmärtänyt että nykyinen hallitus on myös nämä hyväksynyt eli vuonna kaksituhattakaksikymmentä suomen peltoalasta tulee olla luomutuotannossa kaksikymmentä prosenttia ja julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruuasta tulee olla kaksikymmentä prosenttia luomua vuonna

nyt sitten suomen ruokajärjestelmän keskeisiä pulmia on torjunta aineiden käytön lisäksi tuontiruuan suuri osuus eli alijäämä on jopa kolme viiva neljä miljardia euroa vuodessa samaten meillä tuodaan paljon luomuelintarvikkeita eli kaupoissa myynnissä olevista luomuelintarvikkeista vain kuusikymmentä prosenttia on kotimaisia näiden edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista ja haasteiden ratkaisemista tukemaan suomeen perustettiin vuoden kaksituhattakaksitoista lopussa luomuinstituutti ja sen koordinaatioyksikkö sijaitsee mikkelissä kysyn ministeriltä miksi budjetissa ei ole rahaa luomuinstituutin toimintaan
myönnän vielä kaksi puheenvuoroa edustajille kulmala ja anttila ja sen jälkeen ministerille pari minuuttia ja sitten jatketaan debattia niin että kaikki varmasti saavat puheenvuoron

arvoisa puhemies kuten tänään oli jo puhetta tänä vuonna käyttöön otetun säännön mukaan lihanautojen uuhien ja lypsylehmien eläinpalkkiot jäävät saamatta koko vuodelta jos ilmoitus eläinrekisteriin on myöhästynyt päivänkin määräajasta jos eläimiä jää palkkion ulkopuolelle paljon viljelijä voi menettää ajoissakin ilmoitettujen eläinten tuen eläinpalkkioiden menetykset voivat olla viljelijää kohti tuhansia tai kymmeniätuhansia euroja muutos merkitsee että moni jouluviikolla eläinpalkkioiden ensimmäistä erää odottava viljelijä pettyy pahasti ja joululahjatkin jäävät ostamatta myöhästymisrangaistuksen saaneilla tiloilla suunniteltu velkojen maksu ja joulu vaihtuvat pohdintaan miten konkurssi olisi vältettävissä nyt vaaditaankin pikaisia toimia joilla kohtuuttomista tukisäännöksistä johtuvat nautatilojen konkurssit estetään olikin erinomaista kuulla ministeriltä että asiaan ollaan puuttumassa päätökset eivät kuitenkaan ehdi täksi jouluksi

puhemies yhdyn niihin kiitoksiin joita täällä on esitetty sekä jaostolle valiokunnalle että myöskin ministerille täällä nousivat useissa puheenvuoroissa esille nämä venäjä pakotteet ja penättiin sitä että niitä pitäisi nyt voida purkaa olen siitä purkamisasiasta sillä tavalla täysin samaa mieltä että sille tielle pitäisi vähitellen päästä mutta taustalla on on se ongelma että ukrainan kriisi edelleen jatkuu ja rehellisyyden nimissä on sanottava että eu eu komissiokaan ei ole syytön niihin ongelmiin jotka ovat syntyneet ukrainan kriisin yhteydessä eusta annettiin vähän liian paljon toivoa siihen mitä kaikkea apua voidaan tulla

pakotteiden mahdollisesta jatkamisesta valitettavasti tässä talossa on selkeä tieto siitä että euroopan unioni tulee esittämään niiden jatkamista ainakin puoli vuotta tämä on tämänhetkinen tieto ulkoasiainhallinnolta nyt
ministeri joko paikalta tai pöntöstä kaksi minuuttia

kiitoksia puhemies asiantuntevia kommentteja ja kysymyksiä tuli oikein liukuhihnalta ja yritän niistä muutamiin poimia vastauksia moni nosti esille juuri tämän virheitten ja sanktioitten epäsuhdan eilen ollessani tuolla brysselissä kuulin tästä näin että nyt satoja tiloja kohtaa tämä ongelma että eläinrekisterin päivitys on ollut joitain päiviä myöhässä ja voi olla tuhansien eurojen sanktioista kyse eilisillasta lähtien maa ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja mavin johtaja etsineet toimenpiteitä mitä voidaan eu asetuksen puitteissa nyt tässä tehdä ja kyllä nyt täytyy sanoa että tuo tilanne on sen kaltainen että tässä on syytä ottaa myös hieman riskiä jonka sitten ministeri tarvittaessa

mutta moni ei ole tehnyt sitä pelkästään vahingossa vaan sen takia että jokin tuiki tärkeä tilan toiminnan kannalta oleellinen työ kylvöt tai rehun korjuu on vienyt viljelijän työtunnit ympäri vuorokauden ja on ajateltu että sitten kun työt on tehty palataan papereihin ja seuraukset voivat olla näin kohtalokkaat sitä ei voi mitenkään täysin hyväksyä

todellakin tämä pakotepäätös on sitten euroopan unionin päätös sitä ei maatalousministeri päätä mutta toki on hyvä pitää suhteet kunnossa naapuriin

maksatusrytmistä myös oli tässä puhetta ja nyt aika pitkälti probleemit liittyivät siihen että tämä tukikausi vaihtui ja nyt itse asiassa tänä syksynä on hieman pystytty kirimään sitä maksatusohjelmaa kiinni mutta maksuvalmiusongelmissa kamppaileville viljelijöille jokainen euro olisi tuiki tärkeä saada ajallaan ja sen takia tätä työtä täytyy tulevana vuonna jatkaa

metsätalous on kiistatta yksi kansantaloutemme tukipilareista onkin hyvä että valiokunta on tässä mietinnössään korostanut riittävää puun saatavuutta ja jalostusarvon kasvattamista meidän on todellakin syytä keskittyä puun saatavuuteen saatavuuteen kun tunnistamme sen että omistajakunta on yhä ikääntyneempää ja asuu vielä kaupungeissakin viime vaalikaudella ministeri koskinen herätti keskustelua veroporkkanoista metsänomistajille jotta metsätilojen koko saataisiin kasvamaan hän esitti muun muassa että metsäverotusta tulisi kehittää enemmän yrittäjämäiseen suuntaan esimerkiksi sillä tavalla että jos et myy

arvoisa puhemies tämä hallitus peri edelliseltä talousarvion jossa tälle vuodelle viljelijätulot laskivat noin seitsemän prosenttia vuoteen kaksituhattaneljätoista verrattuna nämä leikkaukset kohdistuvat pääosin etelä suomen kansalliseen tukeen eli tukeen ja pohjoiseen tukeen huomioiden tämän talouden taantuman vakavuuden jonka kanssa nyt kamppailemme ymmärrän että näitä leikkauksia ei pystytä nyt kompensoimaan siitäkään huolimatta että edellisellä vaalikaudella maa ja metsätalousministeriön pääluokasta säästettiin suhteessa enemmän kuin muista pääluokista mutta pidän välttämättömänä ja erittäin hyvänä niin kuin ministeri täällä on todennut että viljelijätukiin ei nyt kohdisteta merkittäviä uusia leikkauksia vuodelle kaksituhattakuusitoista maata lous kamppailee todella vakavien vaikeuksien ja kannattavuusongelmien kanssa eikä kestä enää ensimmäistäkään tukileikkausta tai tuotantoon kohdistettua lisäkustannusta

tuosta edustaja virolaisen kysymyksestä nyt on semmoinen tilanne että ilmasto on muuttunut ja puunkorjuu on erittäin hankalaa varsinkin näin syksyisenä aikana me joudumme menemään tuonne ihan kesäkorjuuleimikoille olisiko semmoista mahdollisuutta ministerin puuttua esimerkiksi veroporkkanoilla että saadaan saadaan puunhuoltovarmuutta paremmaksi tämmöisenä rospuuttoaikana esimerkiksi tämmöinen tilanne voisiko olla mahdollista meillä esimerkiksi nyt on todella huono tilanne kauppaa on paljon mutta ei saada metsästä puuta liikkumaan

puhemies todella edetään eun ohjelmakauden vaihtovuotta se tuo ongelmia yhdessä venäjän kaupan ja talouden huonon tilanteen takia ja kannattavuus on todella iso ongelma ensi vuonna pitää pyrkiä parempaan niin kuin on pyrkimys

ministeri tiilikainen olette käyttänyt hyvän puheenvuoron eussa vaatien byrokratian vähentämistä muun muassa valvontojen teettämistä riskiperusteisemmin jolloin suomen valvonta selvästi vähenisi myöskin pinta alojen tarkistuksen järkevöittämistä omasta kokemuksesta tiedän että eu kiireet ovat toisinaan hitaita ja todella vaaditaan nyt korkean tason vaikuttamista että eussa todella tapahtuu se on eussakin hanke byrokratian vähentäminen oletteko valmis laittamaan paidan likoon ja tarvittaessa viemään asian päämiesten tasolle jotta todella saadaan nyt tuloksia myös eu tasolle ja sitä kautta kansalliselle tasolle byrokratian lieventämiseen

arvoisa puhemies hyvä ministeri tehän olette sillä tavalla hybridivirassa ja uskoisin että teillä on erittäin oikea asenne ja osaaminen myöskin hybridivirkanne mukaisesti edistää sekä maa ja metsätalouden elinvoimaisuutta että toisaalta meidän kaikkien lastemme kannalta vastuullista ympäristölinjaa tässä tavallaan kahden ministeriön polttopisteessä ehkä erityisesti on ravinteiden kierto sitähän oikeastaan koko maatalouskin pohjimmiltaan on se kuinka hyvin ne ravinteet kiertävät ja miten paljon valuu vesistöihin on kuitenkin isoin asia meidän saaristomeren tilallekin tässä suhteessa olisin kysynyt että kun niukkoja aikoja eletään yksi niitä harvoja panostuksia mitä tämä hallitus pystyy onneksi tekemään on maatilatalouden kehittämisrahaston lisäpanostus jossa toki muutenkin pyörii resursseja niin miten olisi mahdollista näettekö että voitaisiin tämän makeran säännöissä vielä voimakkaammin kannustaa sellaisiin investointeihin esimerkiksi korkeammilla tukiprosenteilla joilla samalla edistetään luopumista esimerkiksi tuontiöljystä biopolttoaineiden hyväksi tai

aivan ensiksi haluan kiittää ministeriä siitä että euroopan metsäinstituutin efin peruspääoma palautettiin miljoonan euron tasoon eli siitä esityksestä mikä hallituksesta lähti tuota tuota peruspääomaa korotettiin neljälläsadallatuhannella eurolla mutta täytyy muistaa että tuo miljoonan euron taso on säilynyt jo sen koko olemassaolon ajan eli kaksikymmentä vuotta siihen ei ole tullut muutoksia paitsi nyt kahtena edellisenä vuonna kun eduskunnasta saatiin sitä korotusta kaksisataaviisikymmentätuhatta tämä on kuitenkin erittäin tärkeää jos vaikka ajatellaan nyt ilmastosopimusta joka saatiin pariisissa me tarvitsemme tieteellistä tietoa ja kansainvälisiä yhteyksiä yhä enemmän euroopan metsäinstituutti on se taho joka voi näitä varmistaa suomelle esimerkiksi siitä miten hiilen sitominen lasketaan miten metsänielut lasketaan miten metsämaainventaariota tehdään tämä on erittäin tärkeää meille ja varmasti me molemmat toivomme että tämä instituutti myös tulevaisuudessa pysyy suomessa

arvoisa herra puhemies kiitokset ministerille maanviljelijöiden ahdingon ymmärtämisestä ja niistä reippaista toimista tämän ahdingon helpottamiseksi kuten täällä on kuultu maatalous on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pidänkin hyvänä nyt näitä kirjauksia muun muassa maatilojen talousahdinkoon neuvonnan kautta helpotusta haetaan yhden pilkku kolmen miljoonan euron panostuksella myös tämä kylätoiminnan lisämääräraha aktivointiin

on sikäli tervehdittävä että tulee tätä yhteisöllisyyttä kylille lisää kun tätä rahaa saadaan sinne kylätoiminnan tukemiseen merkittävänä saavutuksena on myös tämä makeran pääomittaminen jolla nämä maatalouden investoinnit saadaan nyt turvattua nousuun jotta meillä jatkossakin on kilpailukykyinen maatilatalous toivottavaa on että nämä sähköiset järjestelmät niin hyrrä kuin kuin tukihakujärjestelmäkin olisivat jatkossa toimivia

herra puhemies täällä on ollut hyviä puheenvuoroja olisin tuonut erään nuorenparin viestin he olivat minuun yhteydessä liittyen tukien tänä syksynä ja ja valittelivat sitä että koko viime kesän olivat maa ja metsätalousministeriöstä tavoitelleet virkamiestä joka oli ainoa joka käsitteli tukien takaisinperinnän sopimista ja heillä oli sitten jo mennyt se lasku ulosottoon ja he olivat siellä aivan hädissään tämän myllytoimintansa kanssa elikkä toivottavaa olisi että siellä olisi riittävät ja osaavat resurssit jos henkilö joutuu olemaan pitkään pois tämä oli erittäin hälyttävää että oli vain yksi henkilö joka hoitaa näitä koko koko ministeriössä ja siellä odotteli nuoripari aivan järkyttyneenä mutta onneksi selvisi että tästä olisi pieni sananen kiva kuulla miten varmistettaisiin että siellä resurssit riittävät eläinsuojelukerhon jäseninä tapasimme eviran ihmisiä olisin kysynyt miten eläinsuojelulaki edistyy siinä eläinsuojeluvaltuutettu on nyt ilmeisesti määräaikaisena jäämässä valitettavasti pois miten miten tämä työ edistyy sehän olisi myös hyvä kilpailuvaltti monet ihmiset haluavat valita valita hyvin hyvin pidetyn tuotantoeläimen lihaa nyt on tullut siitä siitä myös yhteydenottoja että ihmiset ovat kokeneet etteivät enää tiedä ovatko ne asiat näin

haluan lausua lämpimät kiitokset valtiovarainvaliokunnalle ja jaostolle euroopan metsäinstituutti sai tämän rahansa viime viime tipassa ja samoin neljä h järjestön puolesta uskallan lausua kiitoksia siitä että tämä hyvä toiminta saa jatkua toivoisin kuitenkin että tulevien vuosien budjeteissa näille molemmille saataisiin tähän pysyvämpi järjestely aikaan että voidaan toimintaa kehittää ja suunnitella esimerkiksi metsäinstituutin kohdalla tämä tilanne on minusta aivan kohtuuton että eletään jatkuvassa epävarmuudessa ja kuitenkin kansainvälisesti arvokkaasta

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä oli pohjalla satatuhatta euroa maa ja metsätalousministeriön osalta ficamille vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille tämä ficamin toiminta tampereen yliopiston yhteydessä perustuu eu direktiiviin jossa on siis pyrkimyksenä korvata eläinkokeita eettisesti ja muulla tavalla hyväksyttävämmin

ensinnäkin kiitos valtiovarainvaliokunnan jaostolle siitä että tähän ollaan nyt saamassa sadantuhannen euron lisäys ficam toimii itse asiassa hyvin pienellä budjetilla se on noin miljoona euroa rahoitusta tulee okmn suunnalta ja on erilaista projektirahoitusta kuinka hyvin ministeri tuntee tämän ficamin ja sitten toisaalta kun varmasti tunnette sen sangen hyvin niin minkälaisia mahdollisuuksia näette kaupallistamisen mielessä tämän toiminnan kehittämisessä olisiko mahdollista ajatella niin että jatkossa tämä rahoitus olisi pysyvämpää ettei joka vuosi täytyisi edelleen sitten pyrkiä tätä pientä lisäystä siihen tekemään jolla on erittäin suuri merkitys kuitenkin

mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei saata olla lakikaan täytyy teitä ministeri tiilikainen kiittää siitä että te olette tämän sisäistänyt te kuulette sen viljelijöiden hätähuudon mikä tällä hetkellä näistä monista aivan kohtuuttomista asioista tulee nyt viimeisimpänä on tämä eläinrekisteriasia mihin lupasitte puuttua se on iso asia ja tärkeä asia jos sanktioissa puhutaan kymmenistätuhansista aina sinne ne ovat aivan kohtuuttomia inhimillisistä virheistä te olette toiminut topakasti nitraattiasetus on yksi hyvä esimerkki siitä missä on saatu maalaisjärkeä tänne päätöksentekoon ja kohtuullistettu myös niiltä osin osin asioita ja se on hyvä vielä haluaisin kuitenkin kannustaa siihen että että esimerkiksi maaseutuviraston toimintaa saadaan luotettavammalle tasolle ja kysyisinkin mitä me voisimme tehdä täällä päätöksenteossa jotta viljelijät pystyvät luottamaan paremmin siihen kuinka meidän viranomaiset toimivat

arvoisa puhemies neljä h toiminta on arvokasta työtä ja on ilo katsoa että valiokunta on saanut momentille kuusisataatuhatta euroa lisää meillä lahdessa neljä h yhdistys pitää lähes keskellä kaupunkia marolan kotieläinpihaa jossa kaupunkilaiset pääsevät maatalon pihapiirissä tutustumaan niin maatalouden eläimiin kuin moniin muihinkin eläimiin näin ei ole joka kaupungissa nykyään on paljon kaupunkilaisnuoria ja myös aikuisia jotka eivät ole eivät ole ikinä nähneet esimerkiksi vaikka lehmää muuten kuin maitotölkin kyljessä tai tvssä kysynkin ministeriltä kuinka saisimme ruuhka suomen lapset ja myös aikuiset tutustumaan lähemmin maatalouden tuotantoeläimiin muutenkin kuin ruokalautasella

myönnän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille räsänen maijala wallin ja leppä elikkä jaoston ja valiokunnan puheenjohtaja ja sen jälkeen ministerille ja sitten jatketaan niillä

arvoisa puhemies vaikka tässä käsitellään ensi vuoden budjettia ajattelin ministeriltä kysyä vähän näkemyksiä siihen että kun me tiedämme kun peilaamme vähän pidemmälle tulevaisuuteen niin meidän ruuantuotantokin tulee olemaan aika merkittävässä roolissa siinä miten myös tätä ilmastonmuutosta torjutaan miten meidän ruuantuotanto kehittyy ja muuttuu yhä ekologisemmaksi ja miten me saamme uusia tapoja siihen ruuantuotantoon niin kuin täällä monessa keskustelussa on viitattu tähän tampereen yliopistolla tehtävään hienoon työhön niin siellähän on myös visioitu tätä tulevaisuuden ruuantuotantoa ajattelin

kertoa että siellä opiskelijat ovat miettineet esimerkiksi sitä että vihannekset kasvaisivat tulevaisuudessa liikuteltavissa koteloissa tehdasmaisissa yksiköissä valo tulisi ledeistä kasvualustana toimii mullan sijaan vesihöyry ja robotit hoitavat logistiikan ja ja automaatiojärjestelmä ravinteet ja kastelun olisin pyytänyt voisitteko vähän kuvata miten itse näette ehkä tämän ruuantuotannon tulevaisuuden ja ehkä niitä keinoja millä me pääsisimme yhä enenevässä määrin ekologisempaan ruuantuotantoon sitä kautta se olisi meidän kaikkien ja myös

arvoisa puhemies nyt on ensimmäisen kerran kiinnitetty asianmukaisesti huomiota porotalouden petovahinkotilanteeseen ja siihen ollaan varaamassa riittävä määräraha ensimmäistä kertaa pitkään aikaan nyt pitää vain huolehtia että maksatukset hoidetaan sitten myöskin ajoissa mutta korvauksilla ei puututa siihen varsinaiseen ongelmaan eli petojen aiheuttamiin vahinkoihin tärkeintä olisi se että me saisimme niitä petojen aiheuttamia vahinkoja vähennettyä

lukuporojen määrä on pudonnut toistakymmentätuhatta ja teuraitten määrä on romahtanut viime vuosina todella alas meidän pitäisi saada toimenpiteitä millä näihin voidaan puuttua sen takia kysynkin mitä ollaan nyt tekemässä tälle ahma asetukselle onko se edistymässä sitten kaikkein tärkein asia mitä ollaan tekemässä karhukannalle ennen kaikkea se että niitä teurasvasoja ei tule johtuu siitä että vasat katoavat nykyään kesäaikaan ja se on täysin verrannollinen siihen että karhujen määrä on samanaikaisesti räjähtänyt käsiin

puhemies maa ja metsätalousvaliokunta teki tärkeän matkan syksynä seinäjoelle ja käytiin mavissa aika pitkä ja perusteellinen keskustelu se oli hyvä ja avartava keskustelu silloin kävi selväksi että kaikki ne syyt mitä tässäkin nyt on tullut esille eivät johdu pelkästään mavista koska maanmittaushallitus hallinnoi mavin tietojärjestelmiä tämän takia me kutsuimme jaostoon myöskin maanmittaushallituksen pääjohtajan ja ja kansliapäällikön kuultavaksi ja sen pohjalta sitten syntyi tämä lisämääräraha niihin mobiililaitteisiin että

saataisiin toimimaan ajanmukaisesti meillä jaostolla on erittäin hyvä yhteistyö valiokunnan kanssa meillä on helmikuussa yhteinen seminaari maanmittaushallituksessa jossa me pureudumme tähän ongelmaan haluan myöskin kiittää opposition puolesta ministeriä erinomaisesta työstä ja toteaisin vain lopuksi sen että

tulla ajallaan mutta kuitenkin mavi on pystynyt toiseksi nopeiten euroopassa nämä maksamaan syksyllä irlanti oli nopein ja suomi tuli toiseksi muut tulivat vasta sitten perässä

on tulevaisuuden ala mikä on tässäkin tänään niin kyselytunnilla kuin nyt tässä keskustelussa moneen kertaan todistettu ja näin asianlaita on on siinä keskiössä tietenkin raaka aineiden tuotannon osalta ovat suomalainen metsätalous ja suomalainen maatalous meidän pitää tehdä kaikkemme jotta ne tuotantoedellytykset toimintaedellytykset ovat sellaisia että kannattavuus se on ihan selvä pääosassa ovat tietenkin markkinat ja markkinoiden toimivuus ensimmäisessä puheenvuorossani kiinnitin huomiota siihen että meillä on erikoinen lainsäädäntö tässä maassa me voimme siis täällä syöttää julkisessa ruokailussa sellaista ruokaa mitä ei ole suomessa mahdollista tuottaa tämä on ennenkuulumatonta tällainen pitää pystyä meillä lopettamaan toinen asia arvoisa puhemies on se että meidän ruokamme tuotantomme on tutkitusti ja todistetusti maailman puhtainta siinä on vähiten hormoneja ei käytännössä ollenkaan antibiootteja kasvinsuojeluainejäämiä ja niin edelleen se on premiumluokan ruokaa ei ole mahdollista eivätkä markkinat voi toimia niin että sitä yritetään myydä mahdollisimman halvalla

ministeri max kaksi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja leppä otti aivan oikean asian esille eli niille jotka julkisia ruokahankintoja tekevät täytyy saada lisää tietoa siitä miten pystytään vaatimaan meillä noudatettavan tuotantotavan mukaisia tuotteita ei siis suomalaisia mutta täytetään samat standardit tämä on tärkeä huomio edustaja taavitsainen puhui luomusta se on erittäin tärkeä ja yksi kehityssuunta meidän maataloudessa kasvava ala ja sitä pyritään edistämään nyt tässä luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkkouudistuksessa vielä viime vaiheessa halusin varmistaa sen että mikkeli tulee säilymään luomututkimuksen keskittymänä ja luke ottaa luomuinstituutista vetovastuun vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eli mikkelissä luomututkimus

metsätaloudesta moni puhui tuo tutkimuksen vahvistaminen pyrin saamaan efin rahoituksen vakaammalle pohjalle ensi vuoden aikana että se ei ole pelkästään eduskunnan varassa aina mutta nämä erilaiset verohelpotukset sukupolvenvaihdoksen ja yrittäjämäisen metsätalouden eteen metsävähennyksellä kannustetaan kasvattamaan tilakokoa sitten sukupolvenvaihdokset on tarkoitus saada vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta toimimaan edustaja hakkaraisen heittoon siitä olisiko erityisen vaikeissa oloissa sitten vielä jotain kannusteita en pysty vielä vastaamaan makeran pääomitus herätti jonkun verran kritiikkiäkin mutta nyt on ilmeisen hyvin ymmärretty mitä sillä haetaan sillä haetaan sitä että suomalainen maatalous pystyy pitkällä tähtäimellä investoimaan ja kilpailukykyä ja kannattavuutta parantamaan näitten pääomitusten ansiosta pystyttiin juuri

edustaja hoskonen että tarkoitus on nimenomaan että tämä kaksivuotinen nyt kokeiluna oleva suden kannanhoidollinen metsästys voisi jatkua nyt kuten tiedätte näitä lupia myönnettiin reippaammin kuin viime vuonna jotta kanta pysyisi oikealla tasolla ja tätä täytyy pyrkiä

herra puhemies viljelijöiden toimeentulosta on kannettu aiheellisesti huolta ja ja siitä täytyy kiitoksia antaa ministerille hyvin reagoinut näihin eri asioihin samoin valiokunnan ja jaostojen työ viljelijöitten edunvalvonnassa on mielestäni ollut hyvää venäjän pakotteista täällä on myös paljon puhuttu ja itse näkisin myös että siellä pitää kaikkensa tehdä jotta niihin saadaan helpotuksia mutta kysyisin ihan uutta toimeentuloa viljelijät kaipaavat uusia avauksia biotalouden näkymät ovat myönteiset ja ja hallitusohjelmassa sitä kovasti tuetaan kymenlaaksossa on biohanke entisen myllykosken paperitehtaan tiloihin on tulossa biolaitos biolaitos jonka raaka aineena on muun muassa olkea ja myllyteollisuuden raaka aineita mitkä mahdollisuudet ministerillä on vaikuttaa tämän hankkeen eteenpäinviemisessä

arvoisa puhemies palaan vielä tähän susien susien kannanhoidolliseen metsästykseen ja kiitos ministerille että suhtautuu ymmärtäen niiden ihmisten ongelmiin jotka kokevat huolta tästä jatkuvasti lisääntyvästä susikannasta sain tohmajärveltä eräältä valtuutetulta kirjeen että he oikeasti ovat joutuneet tilanteeseen jossa kuusitoista päinen susilauma pyörii aivan siinä kylän pinnassa ja juoksee jopa valaistuja kevyen liikenteen väyliä pitkin siellä missä lapset menevät kouluun tämä kysymys voi jostakin tuntua vähäpätöiseltä mutta kun kunta joutuu tämän syyn takia turvautumaan koulukyytiin ja ottamaan näille lapsille taksin niin joku järjestelmä olemassa että kunnalle korvataan koska sudethan ovat valtion suojeluksessa tavallaan ja kunnalle aiheutuu ikään kuin pedoista vahinko tämän halusin nyt suoraan ministeriltä

puhemies on näistä norminpurkutalkoista ollut paljon puhetta ja korostaisin tässä keskustelussa myös sitä näkökulmaa että meille tulee jatkuvasti näitä uusia normeja joita ei edes käsitellä täällä eduskunnassa vaan erilaisia kriteereitä ja normeja tulee esimerkiksi tukien myöntämiseen liittyen miten tähän aiotaan puuttua kun meille tulee uutta normitusta että me emme ole näitten kanssa jatkuvissa ongelmissa ja vaikeuta esimerkiksi maatalousyrittäjien toimeentuloa

satatuhatta tulevaa työpaikkaa mahdollista saada miten turvataan se että saamme jatkossa enemmän ammattimaisia metsätalousyrittäjiä ja osaajia ja esimerkiksi vaikka puuta rakentamiseen liittyen on tiedossa se että meidän ammatillinen koulutus ei tällä hetkellä vastaa yritysten tarpeita ja myös nuorilta tulee sitä palautetta että heidän osaamisensa ei tällä hetkellä riitä ja tämä vaikeuttaa työllistymistä voidaanko esimerkiksi mennä tämmöisiin osaamiskeskuksiin mitä saksassa käytetään yrittäjien ja oppilaitosten välillä esimerkiksi saksassa nuorisotyöttömyys on lähellä nollaa biotalousalalla

arvoisa herra puhemies toivoisin että ministerillä olisi aikaa kommentoida myös jos puhemies armollisesti antaisi vielä enemmän kuin vain kaksi minuuttia jossakin vaiheessa tämmöinen nöyrä pyyntö puhemiehelle tämän luken ja sitten akatemian asiaa tavallaan minkälaisella kädellä ministeri aikoo ottaa nyt siihen kiinni että hallituksen oma kärkihanke biotalous saa sille kuuluvan aseman tutkimuksessa ja kehityksessä nyt kun kerran edellisen hallituksen aikanaan tekemä luken rahoituksen kaventaminen on tosiasia niin toivoisin että nyt ministeri avaisi ilolla ja samalla surulla kun valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä otti kiinni tuohon tärkeään asiaan on todettava se että meidän pitää alkuperätuotantomerkintöjä tehdä siten että meillä ei tuoteta eikä syötetä lapsillemme jotain sellaista mitä me emme itse ostaisi joka on thaimaassa tuotettua broileria

herra puhemies innokkaana maaseudun kehittäjänä iloitsen että kylätoiminnan valtionapua valtionapua voitiin säilyttää säilyttää tällä tasolla mitä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nyt esitetään pidän myös hyvin tärkeänä sitä että erikokoisia kyläyhteisöjä niin kuin tässä on nyt tullut esille oli sitten kaupungin läheisestä maaseudusta harvaan asutusta maaseudusta tai ydinmaaseudusta voidaan voidaan kehittää edelleenkin ja näiden kyläyhteisöjen elinvoimaisuutta tukea olisin kuitenkin kysynyt maaseudun kehittämiseen liittyvistä ongelmista tässä on nyt jo viitattu tähän hyrrä tietokantaan myös monet maaseudun kehittäjät ovat sen kokeneet ongelmallisena esimerkiksi leader toimintaryhmät käyttävät tätä samaa ohjelmistoa ja se syö kyllä todella paljon resursseja myös ajallisia resursseja

arvoisa herra puhemies täällä monissa puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota siihen että lapset eivät enää näe eläimiä eivätkä täten pääse tietoisuuteen siitä että mistä ruoka tulee neljä h toiminta on kuitenkin sellaista toimintaa jossa järjestetään usein teemapäiviä ynnä muita maatiloilla niin että siellä päästään näkemään sitten sitä todellista ruuan alkuperää ja siksi oli tärkeää että me

koska näen että se olisi yksi hyvä tulonlähde myöskin tulevaisuudessa maatiloille

arvoisa herra puhemies näistä julkisista ruokahankinnoista nyt kun hankintalakia ollaan tekemässä tiedän että maa ja metsätalousministeriöstä on henkilö tässä työryhmässä toivoisin että nyt todellakin tulee tänne perusteluteksteihin selkeä kirjaus siitä että on ihan luvallista laittaa laatukriteereitä ja tukea siten hallitusohjelman mukaisesti kotimaisia ruokahankintoja ei voi olla toimintatapana niin kuin edustaja leppä tuossa sanoi että me säädämme täällä yhtä ja julkisella puolella käytetään toisenlaisilla pelisäännöillä tuotettuja tuotteita eli toivoisin että yhteistyö olisi vahvaa sitten haluaisin yhtyä siihen kiitokseen että luontopolitiikkaa on tehty luottamuksella ja reiluin keinoin sitoutettu paikalliset esimerkiksi suurpetojen suojeluun ja annettu kannanhoidolliselle metsästykselle tilaa neljäkymmentäkuusi lupaa on on ihan hyvin mutta kysyisin vielä metsävaratietojen ja sähköisten palveluitten hyödyntämisestä tulevaisuudessa
edustaja kari ja nyt vielä edustajat jotka pyydätte ja haluatte vielä käyttää useampia puheenvuoroja toivon että nousette ylös ja painatte uudelleen viides painiketta että saamme tämmöisen päivityksen missä tarkkaan ottaen menemme menemme jatkamme vielä hetken ja ministeri saa ilman muuta niin kuin äsken luvattu

sosialidemokraateille työ on politiikan keskiössä kaikki työ on arvokasta yrittäminen on arvokasta ja elintarvikesektorista tällä sektorilla työskentelee noin kolmesataatuhatta ihmistä suomessa joten elintarvikesektorin merkitys myös työn näkökulmasta on keskeinen uudistan kumminkin kysymykseni liittyen makeraan makeran tulevaisuutta selvitettiin viime kaudella johtamanne ministeriön perustamassa työryhmässä tässä työryhmässä syntyi johtopäätös että tätä makera järjestelmää pitäisi uudistaa erityisesti läpinäkyvyyttä tukevalla tavalla onko teillä ministerinä tiedossa mihin johtopäätökseen tässä työryhmässä päädyttiin onko tuloksia tämän osalta syntynyt

arvoisa puhemies vaikka täällä ovat nämä petoasiat olleet jo monella tavalla esillä niin vielä siihen liittyen niin kuin tässä on todettu susien kannanhoidollinen lupamäärä oli nyt nyt reilusti noussut ja ministeriön ohjeen mukaan ministeriö suosittelee uusien lupien kohdentamista nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaviin susiin mutta minä tässä toivoisin myös että näitä lupia kohdennettaisiin miten sen nyt sanoisi tarpeen mukaan myös alueellisesti ja ja tarkoitan tällä muun muassa kainuuta missä tietyllä alueella tämä on todellinen todellinen ongelma on useita laumoja aiheuttamat vahingot ovat kiistattomia eli ehkä kysymys näinpäin että voiko ministeriö ajatella näitten uusien kaatolupien myöntämistä myös myös selkeästi alueellisesti

arvoisa puhemies hallituksen yksi kärkihanke on biotalous kysyisinkin näistä chp voimaloista joilla voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä kuinka paljon hallitus on panostanut tähän tämä ehkä kuuluu tuonne rehnin puolelle mutta sahoilla esimerkiksi puhun alasta jonka tunnen tulee paljon sivutuotteita nyt sitä sivutuotetta ajetaan satojen kilometrien päähän omakustannushintaan ja voi olla jopa kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia vettä mukana me ajamme vettä paikasta toiseen miksi sitä ei siirretä tai muunneta siinä paikan päällä energiaksi lämmöksi ja sähköksi jolloin ylimääräinen sähkö voidaan syöttää verkkoon ja itse käyttää siinä näissä teollisuuslaitoksissa nimittäin paranisi myös huoltovarmuus nykyään näissä on ongelmia verkoissa ja näissä

arvoisa puhemies täällä on nostettu esiin keskustelussa myös kylätoiminta ja neljä h järjestöjen toiminta jotka tuossa valiokuntakäsittelyssä saivatkin lisärahaa jotta tämmöiset kylätoiminnat menestyisivät niin mikä on ministerin näkemys laajakaistojen tulevaisuudesta tuolla maaseudulla maanviljelijät maatalous tarvitsevat hyviä laajakaista kuituyhteyksiä jotta tekniikka pelaa toinen asia mihin haluaisin kiinnittää vielä huomiota byrokratian purkutalkoista hallitus puhuu paljon ja meillä on myös rantakaavaa ja yleensä kaavoitusta maaseudulla siellä on paljon myös yritystoimintaa ja nämä yrittäjät haluavat maatilamatkailua ja ja vastaavaa miten tähän suhtaudutaan voiko tätä kaavoitusta kenties helpottaa ministeriön toimesta

pariisissa saatiin hyvä ilmastosopimus niin se edellyttää myös meiltä monenlaisia toimia puuhan kasvaa metsässä enemmän kuin koskaan mutta onko se oikeanlaista puuta joka sitoo parhaalla mahdollisella tavalla hiiltä ja sitten kun me rakennamme tätä uutta biotaloutta niin onko se sitten sellaista jossa se hiilen sidonta säilyy nämä ovat varmaan sellaisia asioita mitä meidän pitää pitää miettiä ministeri ajattelette että tämmöinen tieto ja ehkä osaamisen päivittäminen sitten viedään sinne sinne käytännön metsätalouteen erityisesti ilmastopaneelitutkimusten mukaan tarvitaan enemmän järeää puuta sahateollisuuden käyttöön joka tätä kautta sitten sitten myöskin pitäisi tämän hiilen pidempään pidempään tässä tässä kierrossa

kaatolupiin vielä viime kaudellahan meillä kävi ehkä huonosti useammallakin alueella koska hallinto oikeus käsitteli niin pitkään näitä valituksia onko nyt tässä lupien myöntämisessä huomioitu tämä valitusaika että tässä saadaan kuitenkin keväällä sitten ajoissa ennen lumien lähtöä nämä luvat käyttöön toinen tärkeä asia mistä tässä on keskusteltu on tämä metsätalouden kokonaiskuva ja biotalouden kehittäminen on erittäin hyvä nämä kärkihankkeet saadaan puu liikkeelle ja saadaan uusia tuotteita metsistä siinä on meillä kuitenkin paljon tekemistä jos noin kolmasosa suomen metsistä tällä hetkelläkin on huonossa hoidossa ja juuri yhdistykset kuten metsänhoitoyhdistys ja monet muut tahot ovat sitten hyviä neuvonantajia siinä näenkin että vaikka mhy laki muutettiin he ovat kuitenkin pysyneet siinä ajan kärjessä mutta yksi kysymys täältä momenttia ehdotetaan poistettavaksi pienpuun energiatuki millä tavalla energiapuuta tullaan tukemaan vai tuetaanko koska tällä hetkellä energiayrittäjät ovat aika pulassa

puhemies hyvä kun metsätalous nousi nyt tässä myöskin vahvasti keskusteluun kysyisin oikeastaan ministeriltä sitä kun hyvin suuri ongelma meillä tällä hetkellä kun halutaan bioenergiaa edistää halutaan kestävää metsätaloutta edistää on se että meillä on hyvin pirstoutunut metsätilarakenne mehän hallitusohjelmaan kirjasimme sen että sukupolvenvaihdoksia edistetään kysyisin teiltä missä tämä vaihe on on menossa toinen kysymys liittyen tähän samaan asiaan minkä edustaja kalmari jo nosti esiin nämä sähköiset järjestelmät muun muassa metsätalouden tukiin liittyen olisi hyvä jos pystyisitte kertomaan niiden kehitysvaiheista sillä ongelmia tässä on taimikon hoitoon juurikäävän torjuntaan ja niin edelleen on on haettavissa tukea mutta systeemi ei metsäta lousyrittäjien toimesta kuultuna ole sillä tasolla kuin tulisi olla
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa puheenvuorot edustajille mikkonen mykkänen ja anttila ja sen jälkeen ministerille puheenvuoro ellei nyt jollakulla ole aivan välttämätöntä edustaja maijalalla näyttää olevan elikkä hänelle

arvoisa puhemies niin kuin me olemme kuulleet viljelijät ovat olleet todella tukalassa tilanteessa koko syksyn tämän taloudellisen tilanteen takia ja huolta on aiheuttanut myös lomituksesta säästäminen nyt valiokunta onneksi löysi siihen paremman ratkaisun kuin mitä olivat ne kaikkein pahimmat pelot mutta silti on on syytä huolehtia siitä että maatalousyrittäjät jaksavat ja varmasti syytä seurata miten tämä lomitusjärjestelmä toimii me tiedämme että silloin kun viljelijä voi hyvin ja jaksaa niin hän myös huolehtii esimerkiksi tuotantoeläimistään hyvin ja tämä on meidän kaikkien yhteinen tahto edustaja meri otti esille tämän eläinsuojeluvaltuutetun viran lakkauttamisen pitäisin hyvin tärkeänä että tämä säilytettäisiin sillä se on ollut hyvä linkki eri toimijoiden välillä niin tuottajien tutkijoiden kuin järjestöjen ja me tiedämme että kuluttajat ovat entistä

eläinten hyvinvoinnista ja tuotannosta ja

arvoisa puhemies ministeri vastasi kysymykseeni että kyllä makeran tukiprosenteissa luodaan porrastus jolla tuetaan ravinteiden kiertoa öljyn korvaamista kiitokset siitä kun meillä hallitusohjelmassa on ja tarpeellinen tavoite että lannasta viisikymmentä prosenttia prosessoitaisiin tehokkaasti kymmenen vuoden päästä siinä tietysti yksi keskeinen kysymys on se että sille orgaaniselle kotimaiselle lannoitejakeelle olisi luonteva tehokas logistiikkajakelu ja kysyntä tähän liittyen kun olen miettinyt että

täällä on erittäin monessa puheenvuorossa jo puututtu maatalouselinkeinon erittäin heikkoon kannattavuuteen joka on todella se kaikkein suurin tulevaisuuden uhka ongelmahan on se että elintarviketalousketjussa muodostuva arvonlisä ei välity ketjun kautta sen toimijoille oikeudenmukaisessa suhteessa vaan ketjun vahvin eli kauppa ottaa siitä päältä suurimman osan kaupan katteethan ovat olleet merkittävästi kasvussa koko ajan sen lisäksi kauppa on lähtenyt halpuuttamisen tielle ja

ministerille kuuluukin onko asia jo valmistelussa ja mikä on sen

arvoisa puhemies kiitos että sain lisätä vielä yhden asian susikysymyksen nimittäin edustaja korhonen otti hyvin esille kainuun susikantatilanteen kainuussa on metsäpeuroja joitten määrä on romahtanut viime vuosina susien vuoksi todella paljon nyt haluankin esittää kysymyksen siis esitän kysymyksen kumpi on tärkeämpää se että kainuun metsäpeurat pysyvät yleensä ottaen olemassa ja hengissä kyseinen kanta vai se että meillä on siellä elävä susikanta
ja vielä valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä
ministeri tiilikaista on syytä kiittää myöskin siitä että tähän kaikkeen biotalouteen liittyvään luonnonvara alaan liittyvään on tullut nyt realismia vahvasti mukaan ja ja hän muistaa sen että luonnonlaki on kuitenkin se joka määrittelee aika pitkälle tämän koko alan perustaa hyvä niin pitää mennä myöskin koko hallinnon läpi nythän hallitusohjelmassa on kirjaus myöskin siitä että maataloushallinnosta yksi porras tippuu pois ja toivottavasti ja uskon näin kun valmistelu etenee se tapahtuu erityisesti viljelijälähtöisesti ei hallintolähtöisesti vaan viljelijälähtöisesti niin että myöskään sieltä ei tule uusia lisäkustannuksia alalle joka ei yhtään uutta kustannusta kerta kaikkiaan siedä mutta tämän uskon olevan ja varmasti kaikki uskomme olevan täysin mahdollista ottaen huomioon mitä ministeri tiilikainen on tähän asti saanut aikaan

arvoisa puhemies yritän purkaa monia kysymyksiä edustaja myllykoski kysyi tästä että kun luken määrärahat pienenevät niin eikö akatemian määrärahoja voisi osoittaa tähän biotalouden vahvistamiseen siellä on monia tutkimusohjelmia mistä biotaloustutkimus voi hakea mutta olet aivan oikeassa siinä että täytyy vahvistaa sitä koska juuri sinne niitä lukenkin rahoja on siirretty että sieltä myös on mahdollisuus saada takaisin alkuperämerkinnöistä moni puhui muun muassa edustaja heinonen ja tässä on tarkoitus että edetään eussa vapaaehtoisella pohjalla että ei luoda turhaa byrokratiaa sillä että on pakko lähteä alkuperämerkintöihin vaan se joka markkinoilla kykenee ja kuvittelee hyötyvänsä siitä on valmis valmis silloin satsaamaan siihen alkuperämerkintään uskon että tällä tavalla eteenpäin näistä sähköisistä tietojärjestelmistä moni otti esille sen että ne ovat toimineet hitaasti tai eivät vieläkään kaikilta osin esimerkiksi juuri nämä hankehakemukset vaikka niitä päätöksiä nyt tehdään käsipelin niin sitten maksatuksiin päästään vasta kun tuo hyrrä järjestelmä toimii maatilojen investointien osalta nyt pitäisi olla tietojeni mukaan kunnossa sähköisestä metsävaratiedosta muun muassa edustaja kalmari kysyi ja sitä on tarkoitus hallituksen kärkihankkeena edistää koska ajantasainen ja tarkka tieto metsistä on myös sähköisen puukaupan edellytys plus että se on edellytys sille että pystytään lähivuosina karsimaan sitä kemera byrokratiaa mihin täällä useampi edustaja viittasi itse asiassa tuo pienpuun energiatuki on nimenomaan siirretty sinne kemera tukijärjestelmään nyt jatkossa että siinäkin tapahtuu tämmöinen yhtenäistäminen moni edustaja kysyi tähän energiapuoleen liittyvistä asioista ja niitä tietysti nyt ratkotaan ilmasto ja energiastrategian päivityksen yhteydessä ja tämä metsien hiilensidonta on tärkeä näkökulma meillä suomessa on se onnellinen tilanne että metsät kasvavat kymmeniä miljoonia kuutioita enemmän vuodessa kuin mitä käytetään eli meillä on samaan aikaan mahdollista lisätä niin puun teollista käyttöä kuin energiakäyttöä huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja silti meillä vielä säilyy se

ja tutkimuksissa mitkä ovat hakemusten nojalla toki niissäkin on kriteeristönsä miten niitä tukia myönnetään sudet alueellinen kohdentaminen nyt meillä on kolmekymmentäneljä viiva kolmekymmentäkahdeksan laumaa neljäkymmentäkuusi lupaa tietää yli yhtä lupaa per lauma ja siinä mihin päin sitten näitä paria lupaa per lauma osoitetaan varmasti otetaan susitiheys huomioon peura on ihan yhtä tärkeä elementti luonnon monimuotoisuutta kuin susikin totean sen edustaja maijalalle vielä sen verran että edustaja mikkonen otti tärkeän asian viljelijöitten jaksamisen ja lomituksen joka on myös edellytys sille että eläimistä pidetään hyvää huolta se on tärkeä huomio että jotta viljelijät pystyvät työnsä hoitamaan hyvin niin heidän täytyy myös jaksaa sitten aivan lopuksi palaan edustaja korhosen ottamaan kysymykseen sukupolvenvaihdosta suunnittelevista tiloista juuri sen eteen koko tämä keskustelu on käyty jotta voitaisiin kannattavuutta mahdollisesti parantaa esimerkiksi näitä tuottajaorganisaatioita luomalla mihin edustaja anttila viittasi että voitaisiin sitä kahlitsevaa byrokratiaa ja henkistä taakkaa purkaa sitä kautta että voitaisiin varmistaa makeralla muun muassa ne investoinnit näistä syntyy se uskaltaako nuori lähteä tälle edelleenkin tulevaisuuden alalle eli ruuan tuottamiseen kasvavalle ihmiskunnalle kiitos

arvoisa herra puhemies kiitoksia valtiovarainvaliokunnan asianomaisen jaoston puheenjohtajalle tästä esityksestä ja kiitän valtiovarainvaliokuntaa tästä hyvästä mietinnöstä vaikka näitä ei kovin moneen kohteeseen irronnut niin tuossa mietinnössä oli kuitenkin tunnistettu monia tärkeitä asioita ikään kuin jatkopohdintaa varten miten näissä niukoissa oloissa sitten pystyttäisiin näitä ympäristön kannalta keskeisiä asioita hyvin hoitamaan koska meillä on tämä taloustilanne kuten tiedätte suomi velkaantuu edelleen yli varojemme me elämme niin silloin säästöt ovat kohdentuneet myös tänne ympäristöhallintoon ja erityisesti tuolta luonnonsuojelualueitten hankinnan puolelta on sitten näitä säästöjä haettu siinä mielessä täytyy olla onnellinen ja iloinen siitä että tuo metso toimintatapa eli tämä vapaaehtoinen etelä suomen jatkuu vaikka nyt siellä

vaikuttavat sen että pienempi määrä hehtaareita voidaan uusia alueita hankkia suojelun piiriin niin on tuiki tärkeätä että tämä toiminta jatkuu samaan aikaan kun metsien käyttöä teollisiin tarkoituksiin energiatarkoituksiin lisätään pystytään myös sitten monimuotoisuutta paremmin vaalimaan kun luonnonsuojelualueita pystytään edelleen tässäkin mitassa edes hankkimaan tuo lisäys tänne siirtoviemärihankkeitten puolelle on varmasti tärkeä siinä että saatetaan näitä käynnissä olevia hankkeita loppuun aivan kuten jaoston puheenjohtaja totesi samalla kuitenkin se periaatepäätös että jatkossa enää ei näitä tämänkaltaisia avustuksia tehdä on hyvä mainita mitä sitten jatkossa tässä kohtaa otan esille sen ison haasteen mitä hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmassa on jo hahmoteltu meidän täytyy siirtyä nyt tässä jätevesien käsittelyssä ikään kuin uuteen ajatteluun ja aikakauteen kun tähän saakka on tehty niin että yritetään vain mahdollisimman tehokkaasti estää jätevesissä olevien ravinteitten päätyminen vesistöön ja sitten on keskitetty ja putsareita rakenneltu pitkin ja poikin suomenmaata ja kaiveltu siirtoviemäreitä millä vesiä sitten johdetaan tehokkaisiin puhdistamoihin niin nyt se uusi haaste on miten saadaan kiertotalouden hengessä niitä jätevesien sisältämiä ravinteita takaisin kiertoon pelloille kuitenkin niin ettei vaaranneta

tämän ajattelun vauhdittamisen täytyy olla tässä hallituksen kiertotalouskärkihankkeessa hyvin tärkeänä niin kuin täällä on jo vähän tähänkin aiemmin tänään viitattu mutta viedään nämä käynnissä olevat siirtoviemärihankkeet loppuun varmasti niitä ehkä jatkossakin rakennellaan mutta ikään kuin uusi aikakausi tässä jätevesipuhdistuksessa täytyy nyt ottaa ja pystyä lähtemään kestävämpää tulevaisuutta siltä kantilta

tuossa joku viikko sitten vesien ja merenhoidon suunnitelmat vahvistettiin tuleville vuosille tämähän on osa hallituksen kärkihanketta meillä on tavoitteena itämeren hyvään tilaan palauttaminen ja myös näitten sisävesistöjen kunnon kohentaminen näissä suunnitelmissa on koottu hurja joukko toimenpiteitä joita on alueellisesti pohdittu mitä milläkin kantilla viedään sitten eteenpäin mutta hyvät edustajat vielä palaan tuohon tämän vuoden suurimpaan ympäristön kannalta tehtyyn päätökseen eli pariisin ilmastosopimukseen sehän nyt sitten varmasti tulee tulevina vuosina vaikuttamaan myös meillä suomessa se antaa sen sitovuuden vaikuttavuuden kattavuuden mitä suomi ja eu lähtivät ilmastoneuvotteluista hakemaan samalla se antaa suuren joukon mahdollisuuksia suomalaiselle ympäristöliiketoiminnalle puhtaille ratkaisuille se meidän täytyy pystyä käyttämään nyt sitten tulevaisuudessa hyväksi ja esimerkiksi näitten kärkihankerahoitusten turvin luoda mahdollisuuksia niille uusille pilottihankkeille demolaitoksille joita tarvitaan jos mielitään sitten täältä rajojen ulkopuolelle vientiin tähyillä niin kuin tarkoitus tietenkin on kiitoksia

tästä pariisin sopimuksesta mihin ministeri tiilikainen lopetti se on todella hieno saavutus ja yksi asia josta olen siinä hyvilläni on se että siinä on todettu numeroina mikä on ero valtioiden tähänastisten päästölupausten ja kahteen asteen lämpenemisrajan välillä valtioiden päästösuunnitelmat vuodelle kaksituhattakymmenen ovat noin neljäkymmentä prosenttia liian korkeat jotta maapallon lämpeneminen voitaisiin rajoittaa alle kahteen asteen ja tietysti ero on vielä suurempi kun

huolestuttavaa se että hallitus leikkaa luonnonsuojelun määrärahoja jopa vielä rajummin kuin kehitysyhteistyörahoja luonnonsuojelun hankintarahoista hallitus leikkaa yli puolet nämä eivät sovi yhteen nämä asiat

arvoisa herra puheenjohtaja aluksi haluan kiittää ministeriä erinomaisesta työstä pariisissa suomi todella pienenä maanakin sai siellä todella hyvän aseman kun ministeri tiilikainen toimi pääneuvottelijana eun yhdessä isossa kokonaisuudessa hieno asia tämä ilmastosopimus monella tavalla itsekkyyden ja vastuuttomuuden aika on toivon mukaan ohi olisin kysynyt ministeriltä metsien asemasta aikaisemmissa sopimuksissa on metsiä nähty hiilinieluina joiden vähenemistä vähenemistä on pyritty hillitsemään nyt kuitenkin siellä pariisissa saatiin vähän erilainen asento kaksituhattakaksikymmentä käydään sitten tätä hiilinielukeskustelua vielä vielä lisää mutta olisin halunnut vielä tarkennusta suomen askelmerkit siihen jotta nämä meidän hyvin hoidetut metsät otetaan hyvin hoidettuina erinomaisina hiilinieluina huomioon jatkossa

meillä suomessa on yksi euroopan suurimmista kaatopaikoista ämmässuo ja sen vieressä kulmakorven niin ikään massiivinen kallio kivilouhinta ja murskaustyömaa asutusalueita kaatopaikan ympärillä on useampia sekä espoon että kirkkonummen puolella kaatopaikasta aiheutuu melu pöly tärinä ja hajuhaittoja ämmässuon vesien näytteenottopisteestä on löytynyt muun muassa syanidia ja syöpää aiheuttavia pah yhdisteitä syksyllä kaatopaikan vaikutusalueen asukkaille järjestettiin terveyskysely tulosten mukaan ilmeni terveydensuojelulain ensimmäisen pykälän mukaisia terveyshaittoja ja myös negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia kysynkin arvoisalta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 valvonnan resursseja myöskin vähennetään

arvoisa puhemies on oikein ilahduttavaa että itämeri on ollut esillä hallitusohjelmassa ja nyt esimerkiksi kiertotalouden myötä aihe on esillä varmasti jatkossakin haluaisin palata ehdotukseen jonka ympäristövaliokunta teki liittyen pidä saaristo siistinä ryn alushankintaan pidä saaristo siistinä ry hoitaa saaristoalueella veneilijöiden ja saaristolaisten jätehuoltopalveluja ja jätehuoltopalvelut nojaavat pitkälti tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan yhdistyksen toimintaan nyt tämä toiminta on vaarassa kun rahoitusta leikataan ja heillä ei ole mahdollisuutta tehdä uutta alushankintaa vanhan aluksen käydessä ihan nyt viimeisiä aikoja tästä on ollut käynnissä hakemus jossa

varoista on on haettu rahaa alushankintaan tässä olisi paljon positiivisia piirteitä tämä alus voisi myöskin tehdä öljyntorjuntatehtäviä silloin kun sellainen tarve on ja ja muuna aikana hoitaa sitten tätä tavallista jätehuoltopalvelua jota järjestö tekee onko mitään suunnitelmia että tehtäisiin rahastolakiin muutos joka mahdollistaisi

arvoisa herra puhemies edustaja siren nosti tärkeän asian esille jota valiokunta huolellisesti voisi sanoa että yhtenä aivan isoimpana asiana läpi kävi eli pidä saaristo siistinä ryn toiminnan se on saanut vuosittain merkittävän lähes puolen miljoonan avustuksen ja nyt huoltoalukset ovat uusimisiässä ja tällaisen huoltoaluksen hinta on noin yksi pilkku viisi miljoonaa euroa valiokunta saamansa selvityksen mukaan pitää tätä liian kalliina rahoitettavaksi tämän järjestöavustuksen kautta vaan siihen pitää etsiä muu rahoituskeino mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen saaminen on myös vaikeaa eikä siihen voida valiokunnan saaman selvityksen mukaan käyttää myöskään öljysuojarahaston varoja mutta niin kuin edustaja siren esille nosti täytyy miettiä sitten vaihtoehtoisia keinoja mutta nämä kortit on nyt katsottu tässä

puhemies on hyvä hehkuttaa pariisin ilmastosopimusta mutta samalla täytyy muistaa että toteutuakseen se edellyttää meiltä vielä paljon toimia tässä jo tuli esille että neljäkymmentä prosenttia pitää vielä kiriä siitä mitä tähän saakka on luvattu ja tässä mielessä tämä luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja luonnonsuojeluvarojen riittävyys on ehdottoman tärkeää myös suomessa toinen kysymys on vesiensuojelu millä tavalla nyt sitten tätä hajavesineuvontaa aiotaan antaa sen lisäksi että että tältä siirtoviemärihankkeelta on nyt rahat loppu niin on myöskin tältä neuvonnalta toinen tällainen yksityiskohta on metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja siellä nämä työllisyysmäärärahat joita oli puoli miljoonaa ja joilla oli erittäin iso merkitys pohjois ja itä suomen nuorille

arvoisa puhemies kiitokset myös minun puolestani hyvästä työstä pariisissa minä haluaisin nostaa esiin asumisen minä pidän hirveän hyvänä että on tunnistettu ja tartuttu siihen suurimpaan ongelmaan mikä meillä täällä helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on eli asumisen korkeaan hintaan se on jo suurin kaupunkiköyhyyden aiheuttaja se on jo työllisyyden este ja sen kautta talouskasvun este joka vaikuttaa koko suomeen kun tiedämme miten iso osa meidän bruttokansantuotteesta syntyy pääkaupunkiseudulla

tuottoa lasketaan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin esitys kokonaisuutena on hyvä ja tarttuu minun mielestäni juuri oikeaan kysymykseen että pidetään ne yleishyödyllisesti tuetut asunnot oikeasti kohtuuhintaisina tämä kyseinen muutos nyt kuitenkin kaikkien asiantuntijoidenkin mielestä tuntuu johtavan päinvastaiseen suuntaan eli tämä saattaisi heikentää yksityisen ara tuotannon määrää ja niitä käyntiin lähteviä tuotantoja helsingissä viime varauskierroksella yksityisten kiinnostus ara tuotantoon oli isompaa kuin koskaan oletteko valmis vielä harkitsemaan tämän asetuksen muuttamista

herra puhemies tänään on aiheesta kiitetty ministeri tiilikaista tuosta omasta osuudestaan pariisin

ympäristöministeriön vastuualue jakaantuu nimenomaan ympäristöasioihin ja rakentamisen asioihin haluan todeta että talousarvion tavoitteita joita ovat muun muassa energiatehokkuus ja vähähiilisyys luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimiva kiertotalous on erittäin helppo kannattaa täällä kun olivat jo nämä siirtoviemäriasiat niin haluan todeta että lämpimät kiitokset valtiovarainvaliokunnalle siitä että sinne nimenomaan annettiin ne ympäristövaliokunnan pyytämät rahat se kolme pilkku kolmetoista miljoonaa euroa nimenomaan siirtoviemärirakentamisen tukemiseen mutta sitten rakentamisen puolella asuntopolitiikan keskeisimmän tavoitteen tulee olla jatkossa kohtuuhintaisen asuntotuotannon saaminen ja keinojen löytäminen siihen arvoisa ministeri onko meille tulossa uusia hallituksen esityksiä nimenomaan tähän asiaan

viimeisiä natura alueita joista kiisteltiin kaksituhatta luvun alussa ei vieläkään ole saatu paperilta täytäntöön alueet eivät ole suuria vaan hankalia viimeisiä maapaloja alueita löytyy muun muassa uudeltamaalta sekä pohjanmaan rannikolta jossa syntynyt molpe liike molperörelsen aiheesta kysyy mikä molpea oikein uhkaa kun kyläläiset de facto itse ovat hoitaneet alueita seitsemänsadan vuoden aikana niin että ne ovat kelvanneet jopa ykn maailmanperintökohteeksi luonnonsuojelulain mukaan suojelu on pyrittävä toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin mutta jostain syystä edes luonnonsuojelulain pykälän mukainen määräaikainen rauhoittaminen ei näytä viranomaisille kelpaavan suojeluun varatuille rahoille olisi varmasti parempaa käyttöä mutta erityisesti minua huolestuttaa se kuinka paljon aikaa ja turhaa vääntöä sekä energiaa tähän on kulunut ja edelleen ilmeisesti kuluu asiassa jossa viranomaisten toiminta usein on paikallisen väestön oikeustajun vastaista kysyisin arvon ministeriltä eikö nyt olisi aika viheltää

herra puhemies puhun mielelläni rakentamisesta runsas pari viikkoa sitten täällä salissa keskusteltiin ja kuulimme kuinka ay liike käärii miljoonia vuokra asuntoyhtiöistä ja asumistuet valuvat osinkoina liitoille ay liike on saanut viiden vuoden aikana lähes viisikymmentä miljoonaa euroa vvon vuokraosinkoja ammattiliitot kuittaavat vuokratuotoista verovapaat osingot ja vähävaraiset maksavat vuokrissaan lystin marraskuun lopulla allekirjoitetulla esisopimuksella y säätiöön kuuluvalle y asunnoille siirtyi siirtyi

vuokramääritykseltään omakustannusperusteista vvon asuntoa eri puolilla suomea kauppahinta on aran vahvistama luovutuskorvaus joka on arviolta noin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa arvoisa ministeri onko teillä tietoa valuvatko nämäkin rahat suoraan demareitten

arvoisa puhemies haluan kiittää ympäristöministeriä hyvästä neuvottelutuloksesta pariisissa yhteen pilkku viiteen asteen lämpenemistavoite koko maapallolle antaa antaa toivoa meille kaikille ja tuleville sukupolville haluaisin kysyä tarkemmin näistä käydyistä neuvotteluista ja jatkosta nimittäin neuvottelutavoitteissahan oli myös se että pohdittaisiin aikaa ennen vuotta kaksituhattakaksikymmentä nyt kun tavoitetta on kiritetty niin on hyvin tärkeää toimia etunojassa ja ryhtyä kiristämään tavoitteita jo samoin tein eikä vasta kaksituhattakaksikymmentän jälkeen toinen kysymys josta haluaisin lisätietoa on kansainväliset laiva ja lentoliikenteen päästöt olivatko ne neuvotteluissa ja keskusteluissa esillä ja mitä parannuksia olisi saatavissa

arvoisa puhemies nykyisessä taloudellisessa tilanteessa joudumme siihen että luonnonsuojelualueitten hankinta ja metso ohjelma olivat kohde jonka määrärahoja jouduimme vähentämään todella paljon mutta me valiokunnassa kirjoitimme kuitenkin siihen tekstin että suojelun kannalta keskeisiin kohteisiin

perusteella meillä suomessa on olemassa miljoonia hehtaareita

käytännössä jo vapaaehtoisia suojelualueita ilman mitään korvausta onko olemassa minkäänlaista tarkoitusta että kartoitettaisiin paljonko on maanomistajien omia suojelualueita ja eri lakisääteisiä suojelukohteita joihin ei välttämättä tarvitse osoittaa ollenkaan määrärahoja että nämä saadaan suojelluksi ja ylläpidettyä tämä kannattaisi jossakin ottaa huomioon kuinka paljon meillä on jo olemassa suojelualueita toisekseen näistä puistoista meillä on paljon puistoja mutta niiden ylläpitäminen ei ole ilmaista nyt meillä ollaan perustamassa yhtä uutta puistoa uutta kansallispuistoa kysyn olisiko järkevää että se olisi esimerkiksi hossa jonka ylläpitäminen ei tuo lisää kustannuksia

puhemies siirtoviemärihankkeet olivat meillä ympäristövaliokunnassa käsittelyssä muitakin hyviä vaihtoehtoja siellä oli mutta todellakin tämä oli ehkä perusteltua viedä loppuun kun alkuun on päästy niin kuin ministeri sanoi tämän jälkeen tässä muodossa ei viedä eteenpäin korostan sitä että siirtoviemärihankkeet ovat myös itämeri hanke ja itämeri asia on meille kaikille yhteinen ja se on myös hallitusohjelmassa vahvasti kirjattu luontoystävällisyydestä ja luonnonsuojelusta ja näin poispäin on puhuttu jonkin verran arvoista valtiovarainvaliokunnan neljänkymmenen miljoonan euron lisäyksestä lähes kahdeksan prosenttia liittyy luontoon kun lasketaan että tämä siirtoviemärihanke on luonnonsuojelua ja vesistöjen suojelua sitten tästä erinomaisesta kansallispuistoasiasta joka on hallitusohjelmassa kysyn ministeriltä kuinka hyvin olette huomioinut tai aiotte huomioida kun vertailette kirkkonummen porkkalaa ja suomussalmen hossaa paikallisen tuen merkitystä olen ymmärtänyt että hossaa tukevat yrittäjät kuusamon kunta suomussalmen kunta maakuntaliitto siellä ovat fasiliteetit valmiina niin että onhan tämä
edustaja mölsä otti tärkeän asian esille meillä suomessahan se pääasiallisin tapa millä tuetaan vuokra asuntotuotantoa on korkotuki kun meillä on neljänkymmenen vuoden korkotuki ja meillä on on ollut eripituisia korkotukia nyt ollaan suunnittelemassa kymmenen vuoden korkotukea ja sitten kun tämä korkotuki on loppunut näillä asunnoilla ei ole enää säädeltyä vuokraa tästä on kysymys näissä

että me huolehdimme siitä että näille yleishyödyllisille rakennuttajille tulee se tuki mitä me voimme tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ylipäätänsä antaa tästä syystä on hyvä että y säätiö on on nyt näitten asuntojen omistaja koska se on yleishyödyllinen yhtiö ja tällaisia yhtiöitä me tarvitsemme

on todellakin syytä kiittää pariisin ilmastosopimusta mutta sitten on syytä muistaa että yksi huolenaihe on luonnon monimuotoisuuden väheneminen joka tapahtuu kovaa vauhtia myös täällä meillä nyt kun luonnonsuojelurahoja leikataan hyvin rajusti ja halutaan samalla rahalla saada tehokkaammin luonnonsuojelua edistettyä niin on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siihen mihin nämä rahat laitetaan sen takia luonnonsuojelualueet tulee

puhemies haluan palata samaan aiheeseen jota täällä on pidetty jo aiemmin esillä pidä saaristo siistinä ei ole vain alusinvestointien tarpeessa vaan tekee myös muuten todella merkittävää työtä ja oikeastaan ainoana toimijana hoitaa esimerkiksi veneilijöiden käymäläjätteen keräyksen ja kierrätyksen nyt tehtävät järjestöavustusten leikkaukset uhkaavat esimerkiksi tämän järjestön toimintaa tästä haluaisinkin kysyä onko tästä tehty jo linjaus millä tavalla tämä järjestöavustusten leikkaus tullaan toteuttamaan mielestäni olisi järkevää ei leikata juustohöylällä vaan katsoa se tarpeellisuus ja tässä kun ajatellaan myös tätä vesistöjen tilan parantamisen kärkihanketta niin tämä on erittäin vahvasti linjassa sen kanssa ja on itämeren tilan kannalta erittäin tärkeä

puhemies tosiaan yhdyn näihin kiitoksiin mitä on esitetty ympäristöministerille pariisin ilmastoneuvotteluiden hyvästä hyvästä hoitamisesta ja hyvistä tuloksista siitä suuri ja lämmin kiitos hallituksen yksi keskeisimpiä kärkihankkeita on tämä biotalous ja on selvää niin kuin tässä on jo keskustelussa tullut esille että metsän käyttö tulee voimakkaasti lisääntymään nyt kuitenkin biotalouskärkihankkeessa meillä on tavoitteena lisätä puurakentamista ja monilla muillakin tavoilla korvata tiettyjä muita materiaaleja biopohjaisilla materiaaleilla mitä tulee näihin päästöihin ministeriltä kuinka olisi mahdollista nyt paremmin tuoda esille sitä että kun korvaamme esimerkiksi erittäin paljon hiilidioksidipäästöjä tuottavaa betonirakentamista puurakentamisella niin todellisuudessahan päästöt vähenevät kun vaihdamme näihin parempiin biopohjaisiin materiaaleihin kuten puuhun tämä yhtenä esimerkkinä

arvoisa puhemies hyvä ministeri olen saanut huolestuneita viestejä invalidiyhdistysten toimijoilta jotka ovat ilmaisseet huolensa siitä että kun sääntelyä ollaan purkamassa niin tarkoittaako se rakentamisessa esteettömyyssääntelyiden

toivoisin että tästä voisitte kertoa sekä toinen asia täällä on useassa puheenvuorossa kiitelty pariisin ilmastosopimusta mutta toinen tällainen suuri kansainvälinen asia liittyy tähän sopimukseen kuinka näette oman ministeriönne alla tämän ttip sopimuksen uhkakuvat esimerkiksi liittyen vaikka kemikaaleihin joissa meillä on on ollut hyvinkin varovaisuusperiaatesuhtautuminen

arvoisa rouva puhemies luonnon monimuotoisuus on säilyttää kun lisäämme puun käyttöä mutta osa monimuotoisuuden katoamisesta liittyy vain pelkoihin siksi minusta olisi järkeä tässä edustaja maijalan esityksessä siinä että kasattaisiin kaikkea sitä luonnonsuojelua mitä itse kukin siellä omissa metsissään tekee mutta ei ehkä ole ole naturassa tai

takavuosien kuuma poliittinen kysymys oli jätevesiasetus te arvoisa ympäristöministeri rauhoititte heti alkuun tämän kun totesitte että kenenkään ei ei enää tarvitsisi pelkästään jätevesien takia lähteä investoimaan vaan vasta sitten kun tehdään rakennusluvan vaativa rakennusteko vaativa rakennusteko kuitenkin ilmeisesti pohjavesi ja ranta alueet muodostaisivat tästä poikkeuksen ajattelinkin kysyä minkälaisia ajatuksia on näitten pohjavesi ja ranta alueitten tarkemmaksi määrittelemiseksi tulisiko siihen kunnalle vastuuta vai ohjattaisiinko sitä jollakin tavalla valtakunnallisesti
otetaan tähän vielä kolme vastauspuheenvuoroa sen jälkeen ministeri käyttää puheenvuoron ja sitten jatketaan vielä muutama hetki debattia nämä kolme henkilöä ovat edustaja heinonen edustaja savola ja edustaja hakkarainen

arvoisa puhemies pariisin ilmastosopimuksen kiitoksiin toki toki yhdyn myös jaoston puheenjohtajana kiitosta ministerille hyvästä työstä siinä järjestörahat oli kyllä ehdottomasti vaikein paikka meidän jaostotyöskentelyssämme mitä tuli sitten siihen mitä painotimme me näimme niin että on myös luonnonsuojeluteko viedä loppuun lohtajan sastamalan ja ylivieskan keskeneräiset siirtoviemärit ja päätimme osoittaa tämän rahan sinne ja saada nämä nämä

pariisin ilmastosopimuksen myötä varmasti suomelle tulee nyt aivan uudenlaisia mahdollisuuksia koska meidän pitää uusiutuvaa energiaa uusiutuvia biopohjaisia rakennusmuotoja ynnä muita pystyä käyttämään paremmin hyväksi myös metsäosaaminenhan on meillä suomessa huippuluokkaa kuinka me pystyisimme myös sitä viemään jotta me pystyisimme kestävää metsätaloutta edistämään myös muualla päin maailmaa ja tietysti eurooppaa te ministeri tiilikainen heti uutisissa pariisin ilmastosopimusneuvottelujen ratkaisun jälkeen toitte pontevasti esille sen että nyt suomeen kannattaa investoida ja nyt suomessa on mahdollisuuksia viedä puhdasta teknologiaa maailmalle meillä on siihen osaamista mihin teollisuudenhaaraan ja aloihin nyt teidän mielestänne kannattaisi nimenomaan meidän yrityselämämme keskittyä jotta me saisimme myös sitä kaivattua kasvua meidän talouteemme aikaan

arvoisa rouva puhemies minä en kuulu niihin koppiaisten paimentajiin ja tämmöisiin natura

meillä on harhakäsitys että metsät voisivat olla hiilivarastona ne ovat hyvin yleisiä tämmöiset että vanhat metsät meillä on panostettu suomessa yli sata vuotta metsänhoitoon ja sen ansiosta meillä on esimerkiksi nyt puolitoista kaksinkertainen puuntuotto seitsemänkymmentä lukuun verrattuna ja samalla metsien hiilinielu ja hiilen kertyminen maaperään on nyt kaksinkertainen edelliseen puustoon verrattuna

elikkä tämmöinen vanhojen metsien suojelu ei oikeastaan toimi hiilinieluna vaan nämä uudet hyvin kasvavat metsät toimivat hiilinieluna onko siellä ministeriössä ja myös siellä eun päässä tietoa miten tämä todellisuudessa toimii

arvoisa rouva puhemies tässä ehtii varmasti monta asiaa ottaa kun ripeästi lähtee liikkeelle aloitetaan täältä asumisesta mihin äsken tuossa avauspuheenvuorossa en vielä ennättänyt moni edustaja halusi halusi siitä puhua ja nyt täytyy sanoa että tässähän ensi vuodelle näissä käynnistysavustuksissa erityisryhmien asuntokohteisiin nämä kymmenen prosentin avustuskohteet kuten opiskelija asunnot nuorisoasunnot ja näin eli näillä rahoilla mitä on käytettävissä saadaan toivottavasti mahdollisimman paljon asuntorakentamista alkuun mahdollisimman moni rakennushanke käyntiin korjausavustuksia niin ikään jatketaan ja tähän liittyy tämä esteettömyyskysymys ottikohan taavitsainen esille tämän mikä on tärkeä juttu samalla kun näitä rakentamisen sääntöjä pyritään keventämään sillä tavalla että rakentamisen kustannukset alenevat meidän pitäisi kuitenkin muistaa se että esteettömien asuntojen tarve vain kasvaa tulevina vuosina itse asiassa tästä on löydettävissä hyvä kompromissi ei niin että luovutaan siitä esteettömyydestä mutta paremmalla suunnittelulla pystytään se esteettömyys esimerkiksi kylpyhuoneissa toteuttamaan yksi pilkku viisi viiva kaksi neliötä nykyistä pienempiin tiloihin on hienoa että tästä olen pystynyt käymään alan järjestöjen kanssa vuoropuhelua ja on löydetty tämmöinen ratkaisu mikä samalla alentaa rakentamisen kustannuksia mutta missä siitä esteettömyystavoitteesta ei tarvitse tinkiä ja tämän tiedon välittäminen on erittäin tärkeä juttu sitten mitä tulee tähän vuokra asumisen hintaan kyllä tuo on vakavalla mielellä tehty ja pysyväksi tehty esitys että niissä vuokra asunnoissa sen omistajan omalle pääomalle tuleva korvaus on laskettu kahdeksasta prosentista neljään ja sehän koskee olemassa olevaa asuntokantaa eli se hillitsee vuokran nousupaineita sitten tässä edustaja modig otti esille sen että käykö nyt niin että sitten se hillitsee uudisrakentamistuotantoa no oikeastaan nyt meidän täytyy katsoa sitten nämä kohtuuhintaisen asuntorakentamisen ehdot ja siinä mielessä tätä selvitysmies rossilahden esittelemää uutta lyhyttä korkotukimallia on

tarkoitus viedä nopealla tahdilla eteenpäin koska se sisältää taas puolestaan senkaltaisia elementtejä jotka todennäköisesti pystyvät vauhdittamaan tätä tuotantoa paljon on myös kiinni siitä että mal sopimuksissa saadaan hyvä lopputulos esimerkiksi täällä helsingin seudulla ja kaupungit ovat itse myös aktiivisia tonttitarjonnan kaavoituksen edistämisessä tämä homma ei pelkästään valtion narulla työntämällä etene sitten muutamaan muuhun asiaan moni viittasi metsien merkitykseen ja kiitoksia niistä kiitoksista

koskien oli tietysti ilo olla siellä suomalaisena ja kantaa vähän vastuuta sitten laveamminkin tässä metsänielussa itse asiassa tehtiin eun sisällä ja venäjän kanssa töitä jotta se kirjaus mikä tuolla ilmastosopimuksessa on ei ota kantaa näihin laskentasääntöihin ja malleihin vaan että yleisellä tasolla tunnistetaan se että kun siirrytään kohti sitä hiilineutraalia yhteiskuntaa niin hyväksytään myös että nieluilla on siinä iso merkitys ja että metsät ovat yksi keskeinen nielu se jumppa miten se konkreettisesti näihin laskentasääntöihin menee

hereillä niin kuin edustaja hakkarainen kysyi että tunnistetaanko tämä asia niin suomalaiset kyllä sen tunnistavat ja meidän tehtävämme on sitten yrittää saada sitä ymmärrystä laveammin eussa on todellakin metsiä koskien kaksi asiaa on se hiilivarasto mikä on siinä puustopääomassa mikä meillä on kuten edustaja hakkarainen hyvin totesi jopa kaksinkertaistunut mutta samaan aikaan meillä on myös se nielu eli se vuotuinen kasvukin kaksinkertaistunut tämä ei voi loputtomasti loputtomasti jatkua näin ellei samaan aikaan myös se poistuma ole että metsien rakenne pysyy kasvua edistävänä silloin tullaan siihen että mitä sitten sillä hakatulla puulla tehdään energiantuotannossa kansainvälisen ilmastopaneelin laskentasääntöjen mukaan puu on hiilineutraali energialähde mutta mitä enemmän pystytään sitomaan puuta rakenteisiin niin samalla se kerran kasvanut ja nieluna toiminut puu voi olla myös varasto näissä rakennuksissa sen takia on tuiki tärkeää

ja

todellakin tärkeätä että samalla kun metsävaratietoa kehitetään myös tätä muuta luontoa ja ja ympäristötietoa kehitetään jotta meillä on parempi tieto monimuotoisuudesta itse asiassa otin tämän kysymyksen muuten eilen tuolla eun ympäristöneuvostossa esille kun monimuotoisuudesta keskusteltiin että

arvoisa rouva puhemies tässä tulikin jo hyvin vastauksia asumiseen liittyen ja edustaja modig otti otti tuossa aikaisemmin esille asuntojen kalleuden täällä pääkaupunkiseudulla kaavoituksen sujuvoittaminen on tosi tärkeä asia ja niin myös monet muut normien purkamiset asuntotuotannossa olisin kysynyt tästä normien purkamisesta tällä tällä alueella että millä millä tavalla ensi vuonna ministeriössä edetään

arvoisa rouva puhemies vapaaehtoisen luonnonsuojelutyön merkitystä ei voi liikaa korostaa olen itsekin toiminut lahden hollolan ja asikkalan alueella olevan vesijärvi säätiön puheenjohtajana me olemme suomessa tottuneet siihen että meillä on puhdas ja yltäkylläinen luonto mutta meillä on myös paljon ongelmia rehevöitymisestä ja huonosta happitilanteesta kärsii niin oma vesijärvemme kuin itämeremmekin ongelmallista on myös se että samaan aikaan ympäristönsuojelua muutetaan liiaksi tällä hetkellä vapaaehtoisuuden suuntaan luonnonsuojelualueiden hankintarahoja leikataan kuusikymmentä prosenttia niin kuin ministeri tuossa aikaisemmin totesi myös paljon tunnustusta saanut etelä suomen metsiensuojeluohjelma metso hanke vaarantuu lisäksi ympäristönsuojelujärjestöjen määrärahoista leikattiin yli kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa miten te ministeri näette vesiensuojelun tärkeyden tätä työtä ei saa jättää liiaksi vapaaehtoisten toimijoiden

arvoisa puhemies ministeri tiilikainen totesitte että olemassa olevat suojelualueet pysyvät mutta tosiasia on että luonnon monimuotoisuus heikkenee kovaa vauhtia puhutaan jopa kuudennesta sukupuuttoaallosta joten on todella valitettavaa että luonnonsuojelualueiden hankinnasta leikataan yli puolet pois ja erityisesti tästä vapaaehtoisen suojelun metso ohjelmasta joka on laajasti hyväksytty

porkkalan puolesta puhuu moni asia muun muassa historian perinteet porkkalassa oli jo vuonna kolmekymmentäkahdeksan kansallispuisto mutta sotien melskeissä se jouduttiin purkamaan porkkalassa on upeita vesialueita luontoalueita saaristoa luotoja lintuja ja se on hyvin tärkeä pääkaupunkiseudun asukkaille ja

sen verran myös tähän pidä saaristo siistinä ryhyn että todella olen itsekin tullut oppineeksi että se ei ole yhdistys muiden joukossa vaan itse asiassa varsinkin suomenlahden koko vesien jätehuollolle aivan olennainen linkki jolloin tässä kyllä kannustaisin tosiaan hallitusta etsimään tavan erityisesti vaikka rahaa on vähän öljysuojarahaston lainsäädännölle se ei saa kaatua siihen että se on lakiteknisesti mahdotonta sitä kautta rahoittaa jos ei sille mitään asiaperusteita ole käsittääkseni rahasto itsessään on ollut kiinnostunut kyllä tämän kanssa etenemään

miljardin euron investoinnit erityisesti biojalostamoihin jotta liikenteessä voidaan puolet öljystä korvata tässä isot yhtiöt sanovat että suomen nielu ei yksin oikein riitä tarvittaisiin pohjoismaiden laajuinen markkinanäkymä voisiko ministeri yhdessä pääministerin kanssa kenties yrittää sopia mahdollisimman nopeasti ruotsin kanssa yhteisen sekoitevelvoitepolitiikan jotta nämä isot yhtiöt lähtisivät liikkeelle ja yksityinen raha poikisi meille tämän biopolttoainekuvion

puhemies hyvä ministeri hallitusohjelman mukaan suomeen perustetaan uusi kansallispuisto maan sata vuotisjuhlavuonna tähän on esitetty luonnoltaan monipuolista yhdentoistatuhannen hehtaarin laajuista hossaa joka on kokonaisuudessaan valtion mailla hossassa on ollut jo sata vuotta luontomatkailua ja alue kytkeytyy tiiviisti suomen historiaan kalevalan yhtenä syntysijana itsenäisyysjulistuksen kotipaikkana ja tunnetaan myös talvisodan keskeisistä taisteluista

kansallispuiston perustamiselle on alueella yksimielinen tuki kysynkin ministeriltä milloin voimme odottaa iloisia uutisia uudesta kansallispuistosta

rouva puhemies edustaja mölsä omassa puheenvuorossaan otti kärkevästi ja erittäin negatiivisessa mielessä esille vvon ja ammattiyhdistysliikkeen välisen kytköksen johonka kyllä ansiokkaasti edustaja myller vastasi mistä on todellisuudessa kysymys mutta kun on on nyt ministeri joka täällä vastaa niin tavallaan haluaisin kysyä millä lailla olette kuunnellut tätä keskustelua muistaen että nuorisosäätiö on yksi suurista myös asuntoja tuottavista ja rakentavista yksiköistä tällä hetkellä kolmetuhattasata asuntoa ajatellaan olevan nuorisosäätiön omistuksessa jos jos oikein muistan niin tähän kyseiseen kytkökseen liittyy myös se että tässä kohtaa on vaalirahoituksesta ja siitä langetetuista tuomioista kysymys kuinka näitä kahta erilaista asiaa voidaan vertailla toivottavasti mölsäkin ymmärtää miksi keskustapuolue ei ole kovin hanakasti lähtenyt tähän ay liikkeen arvosteluun

mennään nyt tähän

vaikka en ole intohimoinen puistojen kannattaja mutta jos juhlavuonna sellainen halutaan perustaa taikka on perustettava niin olen vilpittömästi hossan kansallispuiston kannalla kuten täällä edustajat mattila ja jarvakin jo totesivat kaikki on kainuussa valmista eli siinä suhteessa olen hossan kannalla ja tietenkin kysyn onko kustannusvertailua jo olemassa siitä kumpi on sitten edullisempaa perustaa porkkala taikka hossa

ja mitä nämä kustannukset loppujen lopuksi sitten tulevat olemaan ihan tämmöinen yksinkertainen

arvoisa puhemies minustakin tuli itse asiassa asiassa vasta tänä vuonna innokas uuden kansallispuiston kannattaja kannattaja eli hallitusohjelman mukaan todella kaksituhattaseitsemäntoista juhlavuonna perustetaan kuten todettu yksi uusi ja pakko minunkin todeta hossan hossan osalta muutama tosiasia siellä luontoarvot ovat ovat aivan huikeat ne ovat kohdallaan kulttuuriarvot ovat mittavat vastaavat suomen sata vuotiseen historiaan kuten sanottu valtio omistaa jo maat poikkeuksellisesti paikallinen tuki on täysin saumaton jota muun muassa minun puheenvuoroni osoittaa hossan valinta myös taloudellisten arvojen näkökulmasta on tässä tilanteessa hyvin järkevää perustamis ja ja ylläpitokustannukset ovat hyvin vaatimattomat eli arvoisa ministeri minäkin toivon hartaasti että edustaja jarva ja muut saavat lähiaikoina niitä iloisia uutisia hossan kansallispuiston

puhemies todella kyllä täälläkin päässä iloisia uutisia odotetaan kansallispuiston perustamisesta mutta ehkä sillä tapaa erilaisia iloisia uutisia että odotetaan että se kansallispuisto perustetaan porkkalaan mutta ehkä emme ala tässä tätä debattia käymään siitä kumpi kansallispuisto olisi parempi omasta mielestäni tietenkin porkkala mutta nämä ovat tietenkin mielipidekysymyksiä olisin kysynyt ministeriltä enemmänkin tähän rakentamiseen liittyen sitä että niin kuin kaikki tiedämme

se on haasteena että meillä niitä kohtuuhintaisia asuntoja ei ole riittävästi nyt varsinkin kun tarve vielä lisääntyy

sitten tulevaisuudessa tulevat oleskeluluvan saamaan pitäisi vielä kuntapaikka löytää se tulee nostamaan vielä radikaalisti kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta valtiovarainvaliokuntahan tässä mietinnössään puuttui nimenomaisesti tähän ja vaati että hallitus kävisi nyt kaikki keinot läpi ja toisi jonkun ratkaisun millä tämä asia pystyttäisiin ratkaisemaan kestävästi onkohan tästä teillä jo käyty keskustelua voisitteko vähän valottaa minkälaisia ratkaisuja tähän on ajateltu

puhemies aivan liian usein erilaiset valitukset viivästyttävät rakennushankkeita ynnä muita hankkeita ja aiheuttavat niille kohtuuttomiakin lisäkustannuksia ja viivästyttävät niitä nimenomaan siksi myös viranomaiskäsittelyille tulisi asettaa kaavoitusprosessissa tietyt nimenomaan sitovat käsittelyajat rakentamisessa yleensäkin normien ja byrokratian purkua tulisi jatkaa ja käynnistää sitä toden teolla itse kiinnittäisin huomiota esimerkiksi väestönsuojien rakentamisvelvoitteisiin arvoisa ministeri voitaisiinko niitä keventää jollain tavalla toinen asia on se että täällä jo nousivat esteettömyysvaatimukset esille omasta mielestäni on kovin kohtuutonta se että jos esimerkiksi rakennetaan kahdenkymmenen neliön asuntoja niin siellä tarvitaan kuuden viiva seitsemän neliön wc tilat näissä pitäisi olla myöskin kohtuullisuutta on hyvä ministeri että asioita selvitetään

puhemies haluaisin vielä minäkin palata tähän itämeri asiaan jota täällä on sivuttu nimittäin itämeren hyvän ekologisen tilan edistäminen on meidän kärkihankkeita ja tarkoituksena on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 onko olemassa tällaista koontia tämän itämeri työn ympärillä budjetista ensi vuodelle

puhemies pariisissa solmittu ilmastosopimus on suomelle mahdollisuus kuten tiedämme jota ei voi hukata tällä hetkellä cleantech ratkaisujen kysyntä tulee tulevaisuudessa kiihtymään hurjasti ja me voimme tarjota ratkaisuja esimerkiksi älykkäisiin liikennejärjestelmiin jäte ja vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen cleantech yrityksille avautuvat valtavat vientimarkkinat eli luvassa on kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja jos nämä mahdollisuudet osataan hyödyntää suomella on tarjota infrastruktuuriratkaisuja joita maailmalla tarvitaan ja meidän tuleekin iskeä näille avautuville markkinoille mahdollisimman nopeasti

ykn ihmisoikeudet edellyttävät itsemääräämisoikeutta valinnanvapautta ja yhdenvertaisuutta tätä taustaa vasten valtioneuvosto jo vuonna kaksituhattakymmenen päätti kehitysvammaisten laitos asumisen purkamisesta olenkin iloinen että edelleen budjetissa on sadankahdenkymmenen miljoonan euron myöntövaltuus erityisryhmien asuntotuotantoon

pelkästään rakentamisen kustannukset ole haasteena vaan vaan kaavoituksen suhteen on on esiintynyt aika lailla ongelmia nimby ilmiö on tätä päivää esimerkiksi kehitysvammaisia ei haluta siihen naapuriin kannustan ministeriä seuraamaan jatkossakin miten tämän myöntövaltuuden tason suhteen pärjätään ja toimimaan ripeästi jos tilanne niin vaatii että

palaan minäkin vielä tuohon kansallispuistoasiaan ja mainittuun hossaan sillä mielestäni hossa sopii erityisen hyvin itsenäisyyden kansallispuistoksi juuri sen upean luonnon ja myöskin niitten historiallisten itsenäisyyteen liittyvien kiinnekohtien vuoksi ja kun tuolla hossan retkeilyalueella viitisenkymmentä vuotta retkeillyt olen niin kun tässä on jo edustajilla ollut hirveän hyvä tieto hossasta ja kysymyksiä ministerille esitetty niin kysynkin ministeriltä puuttuuko ministeriltä vielä jotain oleellista tietoa jotta pystyisi tämän hossan nimeämään

rouva puhemies täällä on sivuttu tänään myös erittäin tärkeitä ja ennen kaikkea kohtuuhintaista asumista meillä on siinä paljon tehtävää mutta tietenkin erityisesti näin pääkaupunkiseudun puolelta voin sanoa että katto pään päällä on jokaiselle arvokasta mutta mielellään sellainen katto johon on varaa mutta me tarvitsemme siihen oikeanlaisia keinoja ja palaan vielä tähän mitä edustaja modig täällä jo aikaisemmin esitti eli vuokra asuntolainojen saimme tästä arvoisa ministeri paljon kritiikkiä valiokunnassa itse asiassa asiantuntijat jotka kävivät meillä asiasta kertomassa kertoivat että nämä vaikutukset olisivat hyvin marginaalisia vuokriin tulisi noin noin kaksikymmentä senttiä mahdollisesti muutosta ja ja toisaalta asuntojen rakentamisen hyvin radikaali väheneminen koettiin huomattavasti suurempana ongelmana tätä kritiikkiä tuli erityisesti niiltä tahoilta joiden päätavoitteena ei ole tehdä voittoa asunnontuottamisesta ja ja toivottiin vielä ennen kaikkea että saadaan asumisesta tämmöistä kokonaisuutta ja isompaa ohjelmaa mitä

ministerikin toi esille pariisin sopimuksen avaamat suuret mahdollisuudet ympäristöliiketoiminnalle kuten moni muukin sen kannalta on kuitenkin tärkeää että suomalainen luonnon ja ympäristönsuojelu on maailmalla uskottavaa ja nämä hyvin rajut leikkaukset luonnonsuojelun määrärahoihin sitä uskottavuutta valitettavasti heikentävät on muistettava myös ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin esimerkiksi se se että tänne leviää uusia tuhohyönteisiä edustaja hakkarainen ei tykkää ötököistä mutta voi tulla erityisen kiusallisia ötököitä tällaisia uhkia ja häiriöitä vastaan ekosysteemit kuten metsät ovat sitä vastustuskykyisempiä mitä monimuotoisempia ne ovat lisäksi haluaisin todeta että se mitä ministeri tiilikainen äsken totesi metsänieluista ja metsähakkuiden lisääntymisestä on jossain määrin ristiriidassa sen kanssa mitä eilen maa ja metsätalousvaliokunnalle ja ja ympäristövaliokunnalle ilmastopaneelin asiantuntijat kertoivat

puhemies ensimmäisessä puheenvuorossani kysyin ministeriltä että onhan hossan hanke tuttu ja nyt voin ainakin olla vakuuttunut siitä että tämä isänmaallinen erittäin erittäin isänmaallinen hanke on nimenomaan ministerille tuttu ja kyllä minun puolestani voidaan vaikka tänä iltana päättääkin siitä että kansallispuisto nimenomaan hossaan rakennetaan mutta vielä näistä hiilinieluista ja ja nimenomaan pariisin liittyvistä tavoitteista haluaisin nyt ministeriltä kysyä mitä teidän sektorillanne on on tällä hetkellä tekeillä nimenomaan liikenteen päästöjen osalta mehän tiedämme että kun ne ovat olleet päästökaupan ulkopuolella niin sieltä kuitenkin merkittäviä tuloksia voidaan saada aikaan vaikkapa nimenomaan maatalouden tuottamia biopolttoaineita tai tai mitä muuta vastaavaa vähäpäästöistä meillä suomessa on mahdollista ottaa käyttöön

yritin eduskunnan kyselytunnilla olisin voinut vastustaa vuotoksen altaan rakentamista joka on jälleen noussut taktisesti taitavasti juuri tässä joulun alla on vedetty esiin jotta ei kunnolla sitä vastarintaa pystytä järjestämään nyt tämä on aika törkeätä sikäli että korkein hallinto oikeus on aikanaan tehnyt tästä ratkaisun ja todennut että tätä päätöstä kaikki noudattakoot mutta sitä ei ole noudatettu vaan siellä on venkoiltu ja pidetty ihmisiä epätietoisuudessa vuosikymmeniä siitä mikä tämän alueen kohtalo on se on täysin kohtuutonta mitä näihin kansallispuistoihin tulee niin minulla ei ole mitään sitä vastaan että erittäin hieno kansallispuisto mutta täytyy ottaa huomioon se että meillä on myöskin valtavan paineistettu alue porkkalassa hossa on aika hyvässä turvassa se on melkein jo kansallispuisto mutta porkkala on kovan väestöpaineen ja kulutuksen uhkaamana

tullut hyvin esille ja todella kiitokset yli puoluerajojen ovat tulleet aiheesta tässä tapauksessa mutta nyt meidän pitää olla todella huolellisia että suomesta ei tule kohtuutonta maksumiestä me emme saa siirtää myöskään meidän ilmasto ongelmiamme kehittyviin ja kehitysmaihin metsäasioita on otettu tässä hyvin esille mutta maatalous on ollut nytten huonosti esillä meidän on oltava todella varmoja siitä että meidän maataloutemme ei tule tästä kärsimään meidän peltomme luokitellaan hyvin helposti hiilen päästäjiksi mutta peltomme ovat kuitenkin nurmella hyvin paljolti ja sitovat erittäin paljon aktiivisessa viljelyssä hiiltä samanaikaisesti meillä on valtava määrä turvemaita ja soita jotka luonnontilassa päästävät ison määrän metaania ilmaan ja ovat todellakin hiilipäästö mutta peltona ollessaan ne voivat olla jopa sellaisia että ne sitovat hiiltä enemmän kuin luonnontilaisina

rouva puhemies pakko täältä on myös kiittää siitä että ministeri on ollut aktiivinen ja pystynyt tuomaan niitä eduskunnankin asettamia näkemyksiä mitä suuri valiokunta on pyrkinyt ohjeistamaan ja siinä mielessä on kiitoksen kun ollaan

mikä on suomen hallituksen se ratkaiseva askel siihen suuntaan että todellakin olemme jakamassa sitä cleantechin mahdollisuutta kuinka paljon on käyty jo keskusteluja siitä mitenkä ympäristöministeriö ja tem yhdessä lähtevät tekemään niitä edellytyksiä että suomessa voi syntyä itsekkäästi tuotettuina referenssilaitoksia joita voimme viedä pelkkiä suunnitelmia emme voi myydä kiinaan emmekä muihinkaan kehittyviin teollisuusmaihin me tarvitsemme niitä referenssejä mikä on se suomalainen lääke jotta meille voi

edustajat karimäki ja salolainen ottivat hyvin rakentavalla tavalla tämän kansallispuistoasian esille ja molemmat todellakin porkkala ja hossa ovat arvokkaita kohteita minulle sopii vallan mainiosti että molemmat perustetaan vaikka juhlavuonna kysyn ministeriltä onko siihen mitään taloudellisia mahdollisuuksia koska tästä tästä syntyy ainakin konsensus jos se ei ole mahdollista niin sitten ehkä täytyy ottaa jonkinlainen aikajänne siihen kysyn ministeriltä tätä maantieteellistä painotusta kaksi näkökulmaa teijo ja saaristomeri on perustettu tässä ihan taannoin ja toinen maantieteellinen näkökulma liittyy siihen että juhlavuoden kaksituhattaseitsemäntoista yksi kärkihanke on helsingin keskustakirjasto nyt sitten jos porkkala on siinä toinen kärkihanke vieressä niin onko se maantieteellisesti hieman epätasapainoinen vai pitäisikö siinä tarkastella koko suomea ja sitten ottaa hossa mahdollisesti ensimmäisenä vaihtoehtona

normienpurkutalkoot ovat jo totta espoon siikajärvelle nousi konttiasuntorivitaloja turvapaikanhakijoille ennen kuin mitään rakennuslupia oli edes haettu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 toivoisinkin siis yhtä nopeaa ratkaisua tähän asuntopulaan joka vaivaa pääkaupunkiseutua kuin mitä on näitten turvapaikanhakijoiden kanssa tehty

arvoisa puhemies tässä olemme kaikki tietysti painiskelleet sen asian kanssa että meillä eletään niukkuuden aikoja luonnonsuojeluun uusien alueiden perustamiseen varoja on kovin vähän niin kuin ministeri tässä todisti se ei tietysti tarkoita sitä etteivätkö nykyiset suojelualueet jatkuisi ja etteikö tosiaan niiden sisällä myöskin monimuotoisuus voisi itse asiassa lisääntyäkin mutta olisin oikeastaan kysynyt ministeriltä tässä on tullut esiin sellainen aloite jossa ollaan perustamassa säätiötä jossa on jo joitakin tunnettuja yrityksiäkin mukana niin kuin lohja rudus ja lassila tikanoja muun muassa joilla ajatuksena on se että olisi tällainen rahasto josta yritykset voivat kompensoida omassa toiminnassaan näkemäänsä ikään kuin luonnontilan käyttöä sillä että tämä rahasto hankkii sitten suojelutarkoituksissa vapaaehtoisesti ihan niin kuin metso ohjelman periaatteen tyyppisesti alueita jotka voitaisiin sitten suojella niin miten me voisimme kenties vauhdittaa tämäntyyppistä

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on yksi meidän aikakautemme suurimmista haasteista on valtavan hieno asia että pariisissa on ilmastosopu löytynyt ja ja ilmastosopimukseen päästy se ei ole kuitenkaan meidän ainoa haasteemme tässä ajassa vaan vähintäänkin yhtä suuri ongelma on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen haluaisinkin kysyä tässä vaiheessa ministeriltä kun nyt luonnonsuojelurahoja leikataan todella paljon mitä kuuluu soidensuojeluohjelmalle millä tavalla me suojelemme tässä ajassa nimenomaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta äärimmäisen arvokasta suomalaista suoluontoa millä tavalla te aiotte ministerinä edistää soidensuojeluohjelmaa joka todella surullisesti edellisen ympäristöministerin osalta viime kaudella torpattiin

asiakohtaan viisi nämä kolme henkilöä ovat meri mikkonen ja

arvoisa rouva puhemies olisin pikkusen vielä keskustellut näistä ympäristöluvista ja valitusprosesseista minuun on ollut muutama yrittäjä yhteydessä toinen ajoradoilta kartingradoilta tuolta hausjärveltä ja toinen meidän ampumaradalta hyvinkäältä on tuotu tosi paljon huolta siitä että nämä ympäristölupien käsittelyt ovat tosi monimutkaisia ja niistä on valtavat kulut hakijoille elikkä näissä prosesseissahan hakijan pitää toimittaa semmoisia selvityksiä viranomaiselle jos hän ei hyväksy täysin niitä viranomaisen mittaustuloksia

läpi meillä on myös maa ainesluvissa ja ympäristöluvissa valitusreitit eri prosesseissa eri hallinto oikeuksiin ja siellä saattaa tulla sitten ongelmia niitten ristiriitaisuuksissa tämä on oikeasti ongelma ja sitten myös siinä että siellä on asianosaisen asema hyvin laaja myös silloin jos sinä olet muuttanut sinne ehkä myöhemmin tietoisena tästä tilanteesta pyydän että tämä otetaan aidosti vakavasti siellä seisoo paljon rahaa

puhemies on hienoa ollut kuunnella miten laajaa kannatusta kansallispuiston perustaminen on tänä iltana tässä salissa saanut

mikä voisi olla parempi lahja sata vuotiaalle suomelle kuin suojella pala suomalaista luontoa kansallispuistothan on ennen kaikkea tarkoitettu retkeilyyn ja ne ovatkin erittäin suosittuja retkeilykohteita kansallispuistobrändi on erittäin hyvä laadun tae siksi olisi olisi minusta kunniallista jos perustaisimme kaksi kansallispuistoa sekä hossaan että porkkalaan molemmat alueet täyttävät kriteerit ovat pitkälti jo valtion omistuksessa ja pitkälti myös joko retkeily tai muuna suojelualueena tiedetään että jokainen kansallispuiston palveluihin sijoitettu euro tulee kymmenkertaisena takaisin paikallista loudelle joten vaikka siihen nyt hieman enemmän rahaa tässä kohdin menisi se tulee alueelle takaisin ja kun luonnonsuojelurahoja on muuten merkittävästi vähennetty tämä olisi pieni tapa

arvoisa puhemies tosiaan tämä ilmastosopimus oli upea asia siitä vielä kiitos ja nyt kun parhaillaan ilmasto ilmasto ja energiastrategiaa täällä kansallisesti laaditaan vuodelle kaksituhattakolmekymmentä kysyisinkin miten huomioidaan tässä strategiassa tämmöinen pidemmän ajan skenaario nyt kun tavoitteena on vuodelle kaksituhattaviisikymmentä tämän ilmastosopimuksen myötä saada päästöt nollaan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
sitten ministeri tiilikainen olkaa hyvä enintään viisi minuuttia

kiitoksia arvoisa puhemies pyrin poimimaan joitain asioita mihin useampi edustaja on puuttunut ja aloitan tästä itämeren suojelusta vesien suojelusta ja tästä pidä saaristo siistinä järjestön tekemästä arvokkaasta työstä todellakin järjestöllähän on neljä alusta mitkä eri puolilla operoivat ja mikään niistä ei ole ihan tuore eli kyllä siellä ilman muuta se tarve alushankinnalle alushankinnalle on nyt sitten se mahdollisuus voiko öljysuojarahastosta myös ei viranomaiskäyttöisiä aluksia rahoittaa voidaan tietenkin selvittää mutta se pään avaaminen sitten tämän kaltaisiin hankintoihin ei sekään ole aivan yksinkertainen juttu mutta se työ mitä kyseinen järjestö tekee meidän ympäristömme hyväksi on todella arvokasta sitten tästä metsien monimuotoisuudesta olen aivan samaa mieltä kuin karimäki että kyllä minustakin on valitettavaa se että metso rahoja on vähemmän totta kai mielihyvin olisin käyttämässä niitä runsaammin uusien metsiensuojelukohteitten saamiseen suojelun pariin koska tuota tarjontaa on eli metsänomistajat hyvin mielellään tarjoavat näitä kohteita mutta nyt kun määrärahoja on niukasti niin niitten mukaan eletään ja silloin nousevat just nämä kriteerit mitä täällä peräänkuulutettiin useammassakin puheenvuorossa että niukoilla rahoilla on sitten pystyttävä poimimaan nimenomaan ne luonnon kannalta kaikkein tärkeimmät kohteet tästä liittymäkohta tänne soiden suojeluun edustaja marin muun muassa kysyi nyt metsähallituksen osaltahan tehdään tämä soidensuojeluohjelma kolmekymmentäkuusituhatta hehtaaria näitä kohteita on kartoitettu ja ne suojeluun saatetaan sitten metsäisten soitten osalta missä voi olla sitä uhkaa että se luontoarvo olisi katoamassa pyritään myös tätä metsoa kriteerien salliessa

onneksi mutta täällä monimuotoisuudessa tarvitaan just näitä uusiakin lähestymistapoja tällaista bisneksen ja biodiversiteetin

itse asiassa tammikuussa olen järjestämässä tämmöisen round tablen metsäluonnon ympärille mihin alan toimijoita yrityksiä ja järjestöjä kutsutaan nyt ideoimaan että kun ollaan tässä niukassa rahatilanteessa niin miten sitten pystyisimme vielä paremmin toimimaan sitten tämä konsepti mihin edustaja mykkänen viittasi että jotkut eturivin yritykset tekevät tämmöistä biodiversiteettikompensaatiota toisaalla jos niitten toiminta heikentää monimuotoisuutta toisaalla on mielenkiintoinen konsepti tässähän meillä syksyllä oli täällä iso seminaari ensimmäistä kertaa euroopassa itse asiassa järjestettiin helsinki oli paikka ja tämä on ala mitä mielihyvin edistämässä sitten kiitoksia hyvästä valaistuksesta erilaisten kansallispuistoehdokkaitten suhteen tässä kohtaa hallitus niin kuin aina hyvä hallitus tekee huolellista valmistelutyötä ja tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi tuon virkamiesvalmistelun missä ympäristöministeriön virkamiesvoimin tätä vertailua näitten vaihtoehtojen välillä tehdään olla loppuun saatettu aikataulun mukaisesti näistä liikennepäästöistä ja lento ja meriliikenteen osuudesta ilmastosopimuksessa meillähän suomessa edistetään vahvasti tätä edistyneitten biopolttonesteitten osuuden kasvatusta liikennepolttoaineissa neljääkymmentä prosenttia tavoitellaan karimäki muistaakseni kysyi tästä ilmastosopimuksesta siinä ei ole mainittu erikseen lento ja meriliikennettä ja yhdessä joittenkin maitten kanssa tässä ihan hiljan otettiinkin statement muun muassa ruotsi ja suomi olivat siinä mukana että nyt kun maailman maat ovat sopineet tästä ilmastosovusta kaiken kaikkiaan niin samojen maitten pitäisi nyt siellä kansainvälisissä merenkulkujärjestöissä ja lentoliikennejärjestöissä ottaa myös askel eteenpäin jotta nämä maailmanlaajuiset alat saataisiin tänne sopimuksen piiriin myöskin niitten järjestöjen päätöksillä myllykoski lehto ja monet muut kysyivät tästä cleantechistä millä eväin ja millä toimialoilla toimialoja on paljon ja kyllä tässä nyt myös yrityksillä on iso vastuu eli kaikki jotka ovat miettineet ja kuvitelleet että nyt heillä on jotain tarjottavaa niin ei muuta kuin rohkeasti eteenpäin ja valtiovalta

jos saan puhemies sanoa kiitokset äärimmäisen rakentavasta ja monipuolisesta keskustelusta mitä olette käyneet kiitos
puhujalistaan edustaja karimäki otetaan muutama puheenvuoro tässä ja sitten käynnistetään se kohta viisi

arvoisa rouva puhemies luonnontilaisten soiden osuus maamme soista on olemattoman pieni sillä valtaosa soistamme on ojitettuja vapaasti ja luonnontilaisena virtaavia vesistöjä todella vähän ja monet ympäristöjärjestöt ovatkin ottaneet sydämenasiakseen virtavesien ennallistamisen luonnontilaisen ja monimuotoisen metsän osuus kaikista suomen metsistä on hälyttävän pieni sillä valtaosa metsistämme on talousmetsiä suojelun tasoa on onnistuttu parantamaan hankkimalla uusia suojelualueita muun muassa etelä suomen metsäluonnon monimuotoisuuden metso ohjelmalla on vastuutonta että hallitus leikkaa tästä vapaaehtoisen suojelun ohjelman määrärahasta yli puolet pois se vaarantaa laajojen yhtenäisten suojelualueiden toteuttamista ja kiihdyttää kuudetta sukupuuttoaaltoa suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa sillä puolet suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi moni eliölaji on vaarassa kadota sukupuuttoon on keskeistä valmistella ja toteuttaa uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia kun lajia suojellaan suojellaan myös sen elinympäristöä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tarkoittaa sitä että luonnonsuojelun eteen on panostettava paljon enemmän kuin ennen arvoisa puhemies hyvä asia on päätös uuden kansallispuiston perustamiseksi suomen sata vuotisjuhlan kunniaksi ehdolla pohjoisen hossa ja etelän porkkala molemmat ovat upeita alueita ja vihreät kannattavat kahden puiston perustamista monet seikat puoltavat porkkalaa kansallispuistoksi porkkala on pääkaupunkiseudun viherkehän läntinen merellinen helmi se on suosittu retkeilyalue jossa voi kulkea rantakallioilla uida uimapaikoilla ja veneillä saaristossa uusi kansallispuisto vahvistaisi rakennuspaineiden uhkaamaa pääkaupunkiseudun viherkehää merellinen luonto lintuluodot kalliot rantaniityt ja vedenalaiset harjut on säästettävä jälkipolville porkkalan kansallispuiston perustaminen turvaa parhaalla mahdollisella tavalla alueen luontoarvot sekä mahdollistaa virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamisen koska alueella on nyt pieniä vaikkakin upeita erillisiä virkistysalueita se on silti rikkonainen ja kaipaa kokonaisvaltaista kehittämistä muun muassa laajempia ulkoilureittejä kansallispuistosta hyötyisivät paitsi luonto myös pääkaupunkiseudun asukkaat matkailijat sekä yrittäjät kirkkonummen porkkalaan perustettiin kansallispuisto ensimmäisten joukossa jo vuonna tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkahdeksan puisto sijoittui stora träskön saarelle mutta lakkautettiin parikymmentä vuotta myöhemmin porkkalan vuokra alueen palautuksen yhteydessä porkkalan kansallispuisto olisi ainutlaatuinen kokonaisuus hakamaita sisälahtia ja hyljeluotoja historian ympyrä sulkeutuisi kun sotien jälkeen lakkautettu kansallispuisto palautettaisiin arvoonsa luontojärjestöt ovat esittäneet että kansallispuisto perustettaisiin alkuvaiheessa valtion maille kirkkonummen siuntion ja inkoon kuntien alueille ehdotuksen mukaan kansallispuistossa olisi tuhatkuusisataa hehtaaria maata ja kahdeksantuhatta hehtaaria vesialueita uudenmaan liitto ja alueen kunnat tukevat kansallispuiston perustamista porkkalaan uudenmaan maakuntakaavassa on olemassa kaikki tarvittavat varaukset päätöksen toteuttamiseksi porkkala olisi napakymppi juhlavuoden teemojen nykyisyys menneisyys tulevaisuus kannalta arvoisa puhemies äsken kävimme hyvää debattia ja esille nousivat muun muassa esteettömyysmääräykset joiden heikentämistä on kovasti pelätty esteettömien asuntojen tarve kasvaa kuten ministeri täällä totesi ja tarvitaan parempaa suunnittelua jotta voidaan rakentaa esteettömiä asuntoja ja kun esteettömyys otetaan jo varhaisessa vaiheessa huomioon se ei edes tule

ei tarvitse tinkiä se on helpottava viesti monille vammaisjärjestöille mutta nyt on todella tärkeätä ja jatkossa pitää paremmin varmistaa että uudisrakentaminen todella on esteetöntä ja noudattaa olemassa olevia esteettömyysmääräyksiä

arvoisa rouva puhemies ajattelin sanoa muutaman sanan puurakentamisesta se löytyy myös hallitusohjelmasta ja ensi vuonna on tulossa myös toimenpiteitä sen sen osalta puurakentaminen on terveellistä se on kaunista ja puurakentaminen on mitä parhain tapa myös varastoida hiiltä jos kaikista maailman jätteistä jätteistä neljäkymmentä prosenttia syntyy rakentamisesta myös siinä siinä on sijansa että nämä rakennukset on kestävistä ja kierrätettävistä materiaalista tehty puurakentaminen on hyvin trendikästä maailmalla ja keski euroopassa skotlannissa on jopa aivan tämmöinen buumi menossa suomalainen pitkään kasvanut puu on erittäin hyvä rakennusmateriaali lainsäädäntö alkaa olla kohdallaan meilläkin puukerrostaloja nousee jo joka puolelle mutta meillä on joitakin ongelmakohtia vielä niin omassa lainsäädännössä kuin sitten myös muilla muilla osa alueilla ensimmäisenä ja ehkä tärkeimpänä tällä hetkellä on se että suomessa puu palaa nopeammin kuin ruotsissa toivoisin vahvasti sitä että tämä asia selvitettäisiin onko se todella näin että suomalainen puu on herkempää palamaan tuskinpa toisekseen rakennustarkastajien osaaminen on valitettavasti päässyt päässyt hieman vähenemään koska puurakentamista ei suomessa ole juuri harjoitettu varsinkaan isoissa kohteissa muutamaan kymmeneen vuoteen eli tätä osaamistasoa täytyisi nostaa ja kolmanneksi ihan näiden rakennusmestareiden puurakentamisosaaminen ja koulutus pitäisi saada uudelleen uudelleen voimistettua ja ja kehitettyä jotta jotta me todella saamme hyviä kestäviä puurakennuksia tänne suomeen jatkossa paljon

tässä vaiheessa vastauspuheenvuoro jaoston puheenjohtajalle edustaja heinoselle

edustaja honkonen poissa edustaja ruoho

edustaja ruoho todennäköisesti tulee tässä vaiheessa olemaan se viimeinen puheenvuoron pitäjä koska ennustan että ministeri tiilikainen saapuu kohta saliin ja heti käynnistetään sitten

arvoisa puhemies ensin esitetyistä asuntopolitiikan lin jauksista ja erityisesti kohtuuhintaisesta vuokra asuntotuotannosta uudenmaan kansanedustajana olen hyvin tietoinen pääkaupunkiseutua vaivaavasta asuntopulasta pienituloisille ja siitä että tämä asuntopula tosiaan on uhka myös kansainväliselle kilpailukyvyllemmekin hallitus on luvannut purkaa normeja normeja mikä helpottaisi myös rakentamista mainitsin jo tuossa aikaisemmin näistä espoon siikajärvelle nousseista konttiasuntorivitaloista turvapaikanhakijoille ennen kuin mitään niitä lupiakaan oli edes haettu ja haluan vielä perustella sitä hieman nämä konttiasunnot olisivat tosiaankin nopea ja hyvä ratkaisu myös muille kohtuuhintaista asumista kipeästi tarvitseville niissä on perustarpeet ne ovat siistejä ja lämpimiä ja niistä on hyvinkin moderneja versioita esimerkiksi saksassa konttiasuntoja on myös muun muassa opiskelijoille

arvoisa puhemies sitten seuraavaksi tähän ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun edelleen mainitsin aikaisemmin tästä että meillä on tosiaankin yksi euroopan suurimmista kaatopaikoista tämä ämmässuon kaatopaikka alue koko noin viisisataa hehtaaria ja sen vieressä niin ikään massiivisen suuri kulmakorven kallio ja kivilouhinta ja murskaustyömaa ja siellä on useampia asuntoalueita kaatopaikan lähellä ja ympärillä sekä espoon että kirkkonummen puolella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 kaatopaikasta aiheutuu melu pöly tärinä ja hajuhaittoja kuten aiemmin tuossa mainitsinkin todellakin sieltä on tämmöisestä vesien näytteenottopisteestä numero kaksisataaseitsemän a löytynyt muun muassa syanidia ja syöpää aiheuttavia pah yhdisteitä ja lähteenä minulla on tämmöinen ahma oyn vesiraportti vuodelta kaksituhattaneljätoista tuon massiivisen kaatopaikan kaatopaikan haitoista asukkaat ovat valittaneet aina korkeinta hallinto oikeutta ja euta myöten kuitenkaan näille asuinalueille ei ole järjestetty kunnallistekniikkaa turvaamaan puhdasta juomavettä mustanpurontien kaivoista löytyi jopa kolibakteereja asukkaat siellä käyvät hakemassa juomavetensä muutaman kilometrin päästä bensa aseman viereisestä kraanasta myöskään kaatopaikan raskaan ja vilkkaan liikenteen aiheuttamaa vaaraa kevyelle liikenteelle ei ole hoidettu kuntoon yli kolmenkymmenen vuoden lupauksista huolimatta espoon terveyspalvelut terveyspalvelut järjesti kaatopaikan vaikutusalueen asukkaille terveyskyselyn tänä syksynä valtuustoaloitteeni pohjalta tulosten mukaan yksiselitteisesti ilmeni terveydensuojelulain ensimmäisen pykälän mukaisia terveyshaittoja yli puolet vastaajista koki kaatopaikan vaikuttavan omaan terveyteensä läheisten terveyteen ja juomaveteen ja ilman sekä maaperän laatuun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 väestöön näiden terveyshaittojen lisäksi ilmeni negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia arvoisa puhemies ongelmana ole lainsäädäntö joka periaatteessa antaa suojan ja turvan niin ihmisille kuin ympäristölle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

keskustelusta kansallispuistoista että jos todellakaan ei ole mahdollista kahta

niin niin kallistuisin ehdottomasti tämän hossan puolelle jota täällä on paljon kehuttukin perustelen sitä sillä että porkkalan alueelta on tullut paikallisilta asukkailta adressi johon on kerätty yli neljänsadan hengen nimet jotka vastustavat tätä porkkalan rakentamista sen kalleuden vuoksi ja sitten he näkevät myös että luontoarvot säilyisivät paremmin kun sinne ei rakennettaisi sitä

ministeri tiilikainen on tulossa vasta noin kolmisen minuutin kuluttua niin edustaja hoskonen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies pari oikaisua edustaja myllerille ja myös edustaja mustajärvelle

pikkulapsesta asti elänyt luonnon kanssa ja saanut siitä leipäni niin että puheet siitä että se olisi jotain muuta eivät pidä paikkaansa siitä on kolmen vuosikymmenen näytöt ja luonnonsuojelumies myös ilomantsissa sijaitsevat vanhimmat luonnonsuojelualueet koko suomessa muun muassa patvinsuon kansallispuisto sitten tietenkin on petkeljärvi putkelanharjun alue olen pahoillani arvoisa puhemies että tässä maassa mitataan luonnonkäytön arvoja pelkästään suojelualueiden kautta suomi on euroopan unionin kaikista eniten suojellut maa joka on suojellut eniten metsiään ja maitaan sitten kun muut euroopan unionin maat pääsevät tälle tasolle voimme palata asiaan tämä ratkaisu siitä että meidän pitää jatkuvasti lisätä suojelualueita se on kestämätön tie suomalainen metsien käyttö edustaa tällä hetkellä myös ympäristöministeriön pääluokassa sitä tasoa joka kelpaa sellaisenaan ja jonka pitää kelvata muillekin euroopan maille luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun kieroushan on siinä että meidän suojelumme ei ole sitä suojelua mitä euroopan unioni tarkoittaa meidän suojelumme on sitä että kaikki kielletään sen sijaan euroopan unionissahan sallitaan normaali elämä suojelualueillekin euroopan unionin suojelualueilla on käytössä

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto asian käsittely keskeytettiin yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa ministeri tiilikainen esittelee olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies pyrin tässä alkupuheenvuorossa kohtuulliseen tiiviyteen koska ymmärrän myöhäisen illan ajankohdan ja tarpeen että varmasti moni haluaa päästä sanomaan sanasensa tästä metsähallitus lain uudistuksesta aloitan sillä miksi metsähallitus lakia uudistetaan miksi metsätalous saatetaan yhtiömuotoon nykyisen kaltaisen liikelaitosmallin jatkaminen sillä tavalla että markkinaehtoinen metsätalousliiketoiminta olisi edelleen sijoitettuna sinne konkurssikelvottoman liikelaitoksen sisälle ei ole mahdollista eli meillä on jo vuodelta kaksituhattaseitsemän olemassa komission päätös jossa todetaan että tämä suomalainen liikelaitoslaki tässä mielessä ei ole kelpo ja relevantti sen jälkeen käytännössä lainsäädäntö muutettu ja nyt sitten myös tämä metsähallitus liikelaitosta koskeva laki ollaan muuttamassa moni on kysynyt sitä miksi tässä on nyt tämmöinen kiire tuleeko jostain joku paine tuleeko komissiosta tai mistä se tulee ei tämän liikelaitoslain muuttamisesta ole sinänsä annettu mitään päivämäärää mutta on ajateltu että tuo yhtiöittäminen tehdään jotta voidaan metsähallituksen sisälle muodostaa metsähallituksen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö joka sitten saa yksinoikeuden metsätalousliiketoiminnan harjoittamiseen valtion mailla metsähallituksen hallussa olevilla mailla tämän kaltaisen järjestelyn tekemisellä on kiire koska tuo hankintalain muutos mikä on tarkoitus huhtikuun alkuun mennessä saattaa voimaan eduskunnan käsittelyn jälkeen tekisi tämän kaltaisen järjestelyn käytännössä mahdottomaksi riski olisi erittäin iso että tätä järjestelyä ei enää voitaisi tehdä no nyt kaiken keskustelun jälkeen mitä tästä asiasta on käyty ja monenlaisia huolia ilmassa on ollut oikeastaan ne huolet siitä rakkaudesta ja arvostuksesta mikä suomalaisilla on metsähallitusta kohtaan nyt tällä lainsäädäntömuutoksella taataan se että metsähallitus kuitenkin pysyy kokonaisuutena valtio omistaa jatkossakin valtion maa ja vesialueet niitten omistusoikeutta ei siirretä mihinkään ja metsähallitus sitten hallinnoi näitä valtion maa ja vesialueita siitä kokonaisuudesta mitä metsähallituksen mailla yhteiskunnalle hyötyjä tuotetaan totta kai siellä on se talousmetsistä saatava tuotto joka on varsin merkittävä erä valtion budjetissa ensi vuonnakin satakolmekymmentä miljoonaa suurin piirtein taitaa olla tuo tuloutustavoite mikä metsähallitukselta sitten tulee meidän budjettiin erinäisiin hyviin tarkoituksiin käytettäväksi edelleen metsähallitus hoitaa ja hallinnoi niitä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja joita tänäänkin on täällä lisää toivottu ja niillä tuotetaan tietysti sitä luonnon monimuotoisuutta mutta myös paljon virkistyspalveluita kansalaisille ne ovat retkeilyn ja virkistyksen kannalta erittäin tärkeitä kohteita mutta myös matkailuliiketoiminnan kannalta erittäin tärkeitä kohteita edelleen metsähallitus siis tuottaa jatkossakin kaikkea sitä hyvää mitä siltä odotetaan ja myös nämä yhteiskunnalliset velvoitteet mitä metsähallitukselle on asetettu säilyvät nykyisellään liiketoiminnan harjoittamisessakin mikä on vain siis osa metsähallituksen toimintaa otetaan huomioon biologinen monimuotoisuus luonnon virkistyskäyttö työllisyyden hoito saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edistäminen ja sitten myös se

kun tuolla eri kuulemistilaisuuksissa mitä tästä asiasta syksymmällä järjestettiin liikuin niin pyysin paikalla olevia kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä oikeastaan siellä taisi olla muutama sata ihmistä yhteensä näissä tilaisuuksissa antamaan arvosanan metsähallituksen nykyiselle toiminnalle ihan kouluarvosanalla käsiviittauksella sopivan numeron kohdalla ja kyllä siellä kasin ja ysin välissä oli se arvosana minkä lähes kaikki tahot metsähallitukselle antoivat tämän nykyisenkaltaisen toiminnan mitä arvostetaan säilyttäminen mahdollisimman samankaltaisena niin että kansalaisille tämä yhtiöittäminen ei juurikaan näkyisi on tässä koko uudistuksessa punainen lanka sen takia vielä näitten kuulemistilaisuuksien jälkeen on tehty niitä muutoksia otettu se työllisyydenhoitovelvoite edelleen mukaan korostettu sitä että myös tämän yhtiön työntekijöillä on jatkossa mahdollisuus paikallisten tahojen kanssa yhteensovittaa niitä erilaisia tarpeita ja ja intressejä mitä siellä alueilla on se paikallisen tason hyvä yhteistyö mistä metsähallitusta arvostetaan ja kiitetään ei myöskään tämän lain myötä vaarannu metsähallituksen yhteiskunnallinen ohjaus jatkuu samalla tavalla niin kuin tähänkin saakka eli eduskunnan ja valtioneuvoston ohjaustehtäviin ei tule muutoksia eduskunta hyväksyy ne keskeiset metsähallituksen palvelu ja muut toimintatavoitteet budjettikäsittelyn yhteydessä johtamisjärjestelmää tässä yhteydessä pyritään selkiyttämään sen verran kuin se on mahdollista nimenomaan sieltä julkisten hallintotehtävien osalta tämä on myös muutos joka tehtiin näitten kuulemistilaisuuksien jälkeen että kun siellä oli aiemmassa luonnoksessa kohtuullisen yleisesti nämä julkisten hallintotehtävien toimet kuvattu ikään kuin ympäristöministeriön toimialalla niin sitä rajattiin selvemmin koskemaan tiettyjä lakeja toimeenpanosta sitten julkiset hallintotehtävät luontopalvelut vastaavat liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluu tuo luonnonvarasuunnittelu koko liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka yhteinen henkilöstö ja taloushallinto tietohallinto viestintä ja julkaisutoiminta

metsähallitushan on tavattoman merkittävä työnantaja nykyisin konsernin palveluksessa on tuhatseitsemänsataaviisikymmentä työntekijää joista kuutisensataa on kuusisataaviisikymmentä taitaa olla siellä julkisten hallintotehtävien ja luontopalveluitten puolella ja sitten reilu tuhat täällä emoliikelaitoksessa nyt jatkossa sitten tämän emoliikelaitoksen työntekijöistä hyvin suuri osa kuusisataa viiva seitsemänsataa siirtyy tämän osakeyhtiön palvelukseen ellei jopa vähän enemmän mutta just tässä muutoksessa on tärkeätä että heillä säilyy se ikään kuin metsähallituksen henki ja se mahdollisuus tähän paikalliseen toimintaan jatkossakin huolia kannettiin myös tästä saamelaisten asemasta nyt täytyy todeta että esitys ei sisällä saamelaisten asemaa heikentäviä muutoksia vaan tässäkin kohtaa nykykäytäntö jatkuu olen ymmärtänyt näin että itse asiassa metsähallitus on viime vuosina saanut myös saamelaisten puolelta tunnustusta siitä miten asiat ovat käytännössä hoituneet myös huolet siitä että jokamiehenoikeuksia nyt jotenkin kavennettaisiin tai että metsästykseen tai kalastukseen valtion mailla tulisi joitain ihmeellisiä muutoksia huolia joihin voidaan todeta että niitä on turha ihmisten ottaa koska tämänkaltaisia muutoksia tähän lakiesitykseen ei sisälly loppujen lopuksi tässä tehdään ne välttämättömät muutokset metsähallituksen liiketoiminnan yhtiöittämiseen jotta voidaan varmistaa että tämä puunkorjuu metsien hoito toimittaminen tehtaille jatkossakin on ikään kuin valtion työtä nyt se tulee vain sen valtion metsähallituksen sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön hoidettavaksi ja tällä tavalla itse asiassa varmistetaan näitä tuiki tärkeitä valtiokonsernin työpaikkoja pohjois ja itä suomessa tässä puhemies päällisin puolin esittely
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat varata yhden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron varaamaan sen painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

ministerille kiitokset esittelystä ja kiitokset siitä että tämä esitys on täällä tätä on jo kahden edellisen hallituksen toimesta yritetty ja olen itsekin aikanaan tässä ollut mukana mutta silloin ei päästy satamaan nyt nyt on päästy satamaan

tänään genevessä ykn alkuperäiskansojen oikeuksien

on ilmaissut huolensa tästä laista ja siihen liittyvistä saamelaisten oikeuksista koska tämä lakiesitys ei sisällä takeita saamelaisten oikeudesta perinteisiin elinkeinoihinsa ja alueisiinsa jotka olivat aikaisemmassa lakiehdotuksessa hän myös arvosteli sitä että saamelaiskäräjillä on ollut vain rajoitettu mahdollisuus vaikuttaa lain valmisteluun ja totesi että tämä on vastoin ykn alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen yhdeksästoista artiklaa

olen kyllä syvästi pettynyt että keskusta tuo tämän esityksen viime kaudella ministeri tiilikainen toimitte suuren keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja silloin sanoitte että metsähallitus pitäisi säilyttää kokonaisuutena ja parasta kansallisomaisuuden kannalta olisi jos hallitus luopuisi uudistuksesta kokonaan kysyn teiltä ministeri tiilikainen mikä muutti mielenne tässä asiassa

puhemies ensinnäkin se että eu vaatisi konkurssisuojan poistamista ei pidä paikkaansa hallituksen esityksessä on mainittu muun muassa englannin norjan ranskan ja saksassa muun muassa baijerin osavaltion metsäorganisaatioitten malli ja siellä nimenomaan on todettu se että ne organisaatiot voivat mennä konkurssiin voipi olla että näiden asioitten suhteen tulee ihan lähiaikoina uutta tietoa ja kysynkin ministeri tiilikaiselta että jos esimerkiksi saadaan uutta valoa siihen että ensinnäkään destia päätös ei velvoita siinä ei ole mitään yleistä yhtiöittämisvaadetta suomen metsäorganisaation suhteen euroopan unionin maissa on lukuisia eri malleja kuinka hoidetaan

mikä takaa seuraavien eduskuntien suhteen sen kenen taseissa yhteinen omaisuus on ja kenellä ne yhtiön osakkeet ovat jos yhtiömalliin

minä niin kuin moni muukin täällä vastustimme vielä vuosi sitten tätä osakeyhtiöittämisasiaa mutta ensi huhtikuussa tulee tosiaan voimaan direktiivi palveluiden käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisesta ja minä en ainakaan ole valmis ottamaan sitä riskiä että puolalaiset esimerkiksi voittaisivat kilpailutuksen ja tulisivat hoitamaan savukosken kunnan metsät se on meille niin tärkeää että sen hoitaa metsähallitus ja paikalliset työntekijät tekevät nämä työt

puhemies täällä on tullut hyvin selvästi esille jo näitten muutamien puheenvuorojen aikana että tällaiseen muutokseen

sitten epäillään myöskin niin kuin tässä äsken kuultiin näitten kuntien näkökulmasta mutta olen ymmärtänyt että tätä epäillään myöskin sitten tämän metsän tuoton näkökulmasta eli monelta suunnalta tätä kritiikkiä on aika ihmeellistä että tämä kritiikki on niin

puhemies minulta on nyt muutama kansalainen kysynyt tämmöistä asiaa että kysypäs siellä meidän edustajana kun meitä täällä huolettaa että ei kai meidän pohjavesiä nyt sitten jatkossa ole mahdollista myydä ulkomaalaisille yrittäjille niin että meidän kaikki pohjavedet ovat kohta muiden omistuksessa haluan nyt että täällä salissa tämä sanottaisiin että kansalaiset kuulisivat kuulisivat että eihän näin nyt vain ole

arvoisa puhemies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 puutun vain yhteen esityksen yksityiskohtaan joka on johtamisjärjestelmä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

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin keskustelu pystyttiin siirtämään ajankohtaan jossa voimme käydä tämän ministerin läsnä ollessa tämä on niin iso ja merkittävä asia tässä on kyseessä meidän koko kansallisomaisuutemme minä haluan nostaa esille euroopan ainoan alkuperäiskansan saamelaiset aivan kuten edustaja hassi totesi me olemme tänään saaneet nuhteita ykn tasolta asti ykn alkuperäiskansojen oikeuksiin perehtyvä raportoija on ottanut kantaa tähän esitykseen sanonut että tämä esitys tällaisenaan uhkaa saamelaisten oikeuksia ja heidän mahdollisuuksiaan perinteisiin elinkeinoihinsa ja maihinsa

puhemies niin kuin ministeri totesi tämä lakiesitys on aiheuttanut paljon huolta ja se kertoo siitä miten tärkeitä ja rakkaita meidän yhteiset metsämme suomalaisille ministeri otti puheessaan esille että käytännössä tämä ei tulisi kauhean paljon muuttamaan asiaa sen takia olisi hyvä näitten huolien hälventämiseksi varmistaa ettei muutoksia tule että kirjataan lakiin selvästi sekä nämä saamelaisten oikeudet että se että tämä on täysin valtion omistama yhtiö joka noudattaa julkisuusperiaatetta niin että eduskunnalla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa siihen ja sitten se että ei siirretä tänne

arvoisa rouva puhemies en tiedä onko poliittista jeesustelua mutta tietysti tämä on moneen kertaan täällä ollut vanhasen hallitus tätä aikanaan ajoi se ei mennyt maaliin viime kaudella tätä ajettiin kokoomuslaisen ministerin toimesta mutta perussuomalaiset ja keskusta yhdessä myös hallituspuo lueitten demareitten ja vasemmistoliiton kanssa pystyivät tämän torjumaan kun nyt selkeästi arvioiden mukaan tämä on heikompi esitys kuin se viimekautinen mikä ihme tässä nyt on että me haluamme riskeerata

että me avaamme keittiön oven sille että jos tämä yhtiöitetään on kuitenkin lainsäädännön oikopolulla siinä mahdollisuudet että tämä kansallisomaisuus valuu meidän käsistämme pois niin kuin kävi digitalle taikka yaralle josta varmasti keskustapuolueella on erityisen ikävät muistot siitä että lannoitteet menivät ja maanviljelijät maksoivat sen kaupan todella nopeasti mikä ihme on tässä nyt niin paljon parempaa kuin

rouva puhemies tämä lakiesitys on on kehittynyt nyt lausuntokierroksella kyllä hyvään suuntaan kiitoksia siitä ministerille mutta totta kai se sisältää useita elementtejä vielä joita täytyy valiokuntakäsittelyssä sitten katsoa katsoa lävitse kun tehdään hyvä ja kattava valiokuntakäsittely niin uskon että löydetään sellainen ratkaisu johon sitten myös eduskunnan on aikanaan hyvä yhtyä valitettavasti tähän lainvalmisteluun on liittynyt paljon myös suoranaista propagandaa ja joita myös täällä nyt useat edustajat ovat tuoneet tuoneet esille nyt haluaisin ottaa kantaa tässä saamelaisten asemaan ja ja myös siihen minkälaisia viestejä tuolta yksta tänään saatiin on aivan totta niin kuin ministeri sanoi että saamelaisten asemaa ei olla tässä heikentämässä nyt myös hallituksella on määrätietoinen kanta ja linjaus siitä miten alkuperäiskansan asioita ryhdytään kehittämään näistä tehdään oikeusministeriön hallinnonalalla tutkimus ja näen tärkeänä että sitten mahdollisesti palataan asioihin kunhan tämä kokonaiskysymys on selvillä ministeriltä olisin kysynyt voisitteko nyt kertoa näistä kuntakohtaisista neuvottelukunnista millä tavalla ne tulevat

arvoisa rouva puhemies tässä ei ole kyse propagandasta edustaja kärnä vaan aidoista huolista mitä mitä meillä kaikilla täällä on ja olen siitä täysin samaa mieltä että tämä pitää nyt käsitellä asianmukaisesti ja en ymmärrä ylipäänsä tätä nopeaa aikataulua ja kiirettä koska en usko että näin suurella asialla pitäisi olla näin suurta kiirettä kiirettä kuten tässä useammat ovat jo maininneet tätä on valitettavan moni taho ehtinyt jo kritisoida puhutaan siis järjestöistä omistajista jopa yrityksistä hyvin monesta eri suunnasta

mikä on se todellisuus ja ja minkä takia nyt tätä uudistusta ollaan tekemässä tässä lakiesityksessä on useita ongelmakohtia en pysty niitä kaikkia tässä avaamaan mutta toivon kovasti että hallitus jälleen kerran pystyisi käyttämään omaa harkintaansa meillä on kaikki mahdollisuus vielä panostaa meidän yhteiseen

arvoisa rouva puhemies metsähallitus laki koskettaa kolmasosaa maamme vesi ja maa alueista ja tähän uuteen lakiluonnokseen on tehty muutoksia jotka heikentävät luontopalveluiden asemaa ja ympäristöministeriön ohjausta se herättää huolen luontoarvoista varsinkin edustaja viljasen puheet täällä yhdestä isännästä vain lisäävät pelkoja toisaalta kärnä puhui siitä että että eduskunnan on syytä

poistettu laista sen voisi sinne lisätä tämä pykälä on itse asiassa ihan sanasta sanaan luettavissa ja löydettävissä entisestä

itse ymmärrän niin että tätä lakiesitystä on syytä viedä eteenpäin muun muassa niillä perusteilla mitä täällä edustajat maijala ja kärnä ovat aiemmin jo aiemmin jo todenneet mutta kahteen kysymykseen ensinnäkin tämä johtamisjärjestelmä joka on yksi iso iso kysymys ministeri sanoi tuossa esittelypuheenvuorossaan suurin piirtein näin että on pyritty selkeyttämään niin paljon kuin mahdollista onko tilanne nyt se että että tavallaan tällaisen kaksinapaisuuden riskit tässä johtamisessa on eliminoitu onko selkeää että metsähallitus pystyy puhumaan nyt yhdellä äänellä ja sitten tähän omistukseen onko nyt selvää että metsätalous osakeyhtiö tulee olemaan sataprosenttisesti metsähallituksen omistama ja ennen kaikkea onko selvää että yhtiötä ei voi yksityistää missään olosuhteissa

arvoisa puhemies kuten edustaja ojala niemelä täällä viittasikin niin todellakin ylen haastattelussa maaliskuussa kaksituhattaneljätoista te ministeri tiilikainen kommentoitte että metsähallitus pitäisi säilyttää kokonaisuutena ja parasta kansallisomaisuuden kannalta olisi jos hallitus luopuisi uudistuksesta kokonaan kun tätä silloin edellisellä hallituskaudella

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille puhuitte kauniisti suomalaisista metsistä suomalaisista metsistä pitääkin puhua kauniisti ja suomalaisesta kansallisesta metsäpolitiikasta pitää pitää kiinni olemme boreaalisen metsävyöhykkeen parhaita asiantuntijoita siinä ojala niemelälle haluaisin todeta sen että tämä ei ole sama esitys kuin viime vuonna annettu hallitusohjelmaan on kirjattu että selkeytetään metsähallituksen ohjausjärjestelmää eli minä toistan tämän saman kysymyksen mitä täällä ovat viljanen ja korhonen todenneet puhuuko metsähallitus tämän uudistuksen jälkeen yhdellä äänellä onko meillä tulossa monimutkaisempi rakenne sen sijaan mitä hallitusohjelmassa on on tavoiteltu sitten edustaja myllykoski kantoi huolta tulevien hallitusten mahdollisista päätöksistä no kyllähän periaatteessa jos tämä hallitus nyt ei tätä ajaisi sitten voisi myös tuleva hallitus tehdä nämä samat ratkaisut mutta olennaista varmaan on se mitä korhonen otti esille että tätä ei pilkota eikä myydä

puhemies ihmettelen edustaja maijalan puheita siitä kun hän pelkäsi puolalaisen työvoiman tuloa suomeen metsähallitus on jo nytten jos lähdetään sieltä kannolta tehtaalle hakkuutyön ulkoistanut lähikuljetuksen ulkoistanut kaukokuljetuksen ulkoistanut maanmuokkauksen ulkoistanut osin uudistamistyöt ja taimikon hoidon ne nyt ovat jo kilpailutettuja ja jos puolalainen firma tulee suomeen ja hoitaa velvoitteensa se voi tulla sinne teidän entiseen kotikuntaanne minne ne olivat jo tulossa mutta onneksi niiden taustat eivät pitäneet ja ne joutuivat kilpailusta vetäytymään se onko nykymallinen metsähallitus vai metsätalousyhtiö ei muuta tätä asetelmaa miksikään ihmettelen kyllä eikö edustaja maijala ole perehtynyt tähän asiaan tuota vertaa sitten jos ajatellaan niin mikä on se eu pakko joka kieltää myymästä valtion omaisuutta sitä metsäomaisuutta jos puhutaan puutavarasta olipa se muoto yhtiömuoto tai sitten muu organisaatio mikä muuttuu siinä ketjussa

puhemies sanoisin tästä perussuomalaisten tilanteesta että myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja jari lindström otti tähän viime kaudella kantaa ja kertoi että ryhmä ei kannata ajatusta osakeyhtiön perustamisesta lindströmin mukaan yhtiöittämisellä voi olla negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ihmettelen kyllä syvästi mihin tämä kanta on nyt kadonnut eu ei todellakaan missään dokumentoidusti edellytä että pitäisi yhtiöittää liikelaitosmalli on ollut toimiva se voidaan määrätä konkurssikelpoiseksi kuten on tehty esimerkiksi yliopistojen kohdalla samoin veroneutraliteetti on toteuttavissa kahden kolmen pykälän muutoksella ei ole tämä selvitettiin viime kaudella moneen kertaan samoin yhtiömalli on paljon ongelmallisempi sen on tuotettava voittoa se ei ole enää eduskunnan ohjauksessa tai hallinnon ohjauksessa ja ja tiedot eivät ole julkisia kuten edustaja mustajärvi täällä sanoi tässä on huomattava määrä ongelmia ja tulen ne luettelemaan omassa pitemmässä puheenvuorossani

arvoisa rouva puhemies todellakin näen tässä metsähallituksen joitakin pieniä mahdollisuuksia mutta minä näen myös semmoisia mörköjä joita en haluaisi nähdä ensinnäkin kun kun omistusta hajautetaan tai eri toimijoita tällä keinoin laitetaan saman talon sisälle enso gutzeit stora enso kehitykseen siellähän tornator omistaa maat ja stora enso tekee bisnestä nämä kaksi toimivat alun perin saman katon alla mutta nyt nyt ne ovat kuin yö ja päivä eri puolilla ei siis mitään tekemistä toisensa kanssa elikkä siitä on tullut raaasti bisneksentekoyhtiö mikä tietysti kuuluu normaaliin liike elämään mutta tämä pitää selvittää kunnolla ettei nyt vain käy vahinko että tässä jotain kielteistä tapahtuu valtion yhteiselle omaisuudelle joka kuuluu suomalaisille

talossa pitää olla yksi johtaja sellainen menettely että talon sisällä voi olla tilanne lähiaikoina että metsähallitus tappelee metsähallitusta vastaan oikeudessa johtojärjestelyjen pitää olla selkeät näin ei saa jatkua

arvoisa puhemies kysymys on meidän kansallisesta mietitään sitä mitenkä se toimii mitenkä paljon se on työllistänyt ihmisiä tuolla harvaan asutuilla alueilla ja mietitään tämän yhtiön perustamista kun siirrytään yhtiölakiin niin yhtiöhän maksaa veronsa siinä kunnassa missä pääkonttori on minun mielestäni se on tällä hetkellä vantaalla niin että näitä tuloja ruvetaan pikkuhiljaa siirtämään etelä suomeen sieltä puolen tulevia tuloja sitten jos miettii sitä osakeyhtiötoimintaa niin se vaatii sitä että sen pitää tavallaan tuottaa voittoa kautta aikojen on yhtiömalliin niin sen jälkeen työllistämiset ja semmoiset toimet mitkä yhteiskuntaa auttavat ja alueen ihmisiä auttavat ovat hävinneet se vain kilpailuttaa ulkopuolisia toimijoita mahdollisimman paljon jotta saa itselleen voittoa ja hoidettua näitä asioita minusta näitä asioita ei ole riittävästi otettu huomioon nimenomaan työllistämisvaikutuksia ja näitä että

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ministeriltä nyt kun metsähallituksen mailta hakataan puuta noin kuusi pilkku kaksi miljoonaa kuutiota vuodessa ja vuotuinen kasvu on kuitenkin yli yksitoista miljoonaa kuutiota niin nyt jos tämä menee yhtiömuotoon johdetaanko sitä niin kuin yhtiötä katsotaanko se koko tuotto ja lähdetään katsomaan että se valtion omaisuus on tuottavalla pohjalla kokonaisuudessaan sitten vielä toinen asia mitä kysyisin siellä on luonnonvarakeskusta ja kaikkea jotka työntyvät sinne väliin natura alueet ja niitten suoja alueet käytännössähän ne ne suoja alueet suojellaan tuleeko niistä sellaisia pusikoita vain joista ei koskaan tule mitään talousmetsiä onko tämä katsottu siellä

nämä kaksi henkilöä ovat edustaja hassi ja edustaja blomqvist

arvoisa puhemies eun kilpailulainsäädännön vaatimat muutokset ovat hyvin pieni osa siitä mitä hallituksen esitykseen sisältyy eu ei todellakaan ole edellyttänyt sitä että pyyhitään lakiesityksestä pois saamelaisten oikeuksia turvaavat

eulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa että hallitus ehdottaa luontopalvelujen ja liiketalouspuolen väliin tämmöistä omituista kolmatta tase erää

joka epäselventää hallintoa heikentää eduskunnan valtaa ja heikentää myös mahdollisuutta valvoa sitä että eduskunnan budjetissa myöntämät varat käytetään siihen tarkoitukseen

arvoisa rouva puhemies tulin kesken tämän keskustelun joten olen varmaan jäänyt aika paljosta paitsi yhdyn tuohon

toteamukseen mitä edustaja hassi äsken sanoi koskien saamelaisten oikeuksia kysyisin miksi nämä pykälät on nyt jätetty pois oikeusministerihän on esittänyt että ne pitäisi palauttaa tähän esitykseen ja sitten olen ymmärtänyt että tänään yk myös on on tästä

lausunut että nämä saamelaisten oikeudet pitäisi sisällyttää kysynkin ministeriltä vaikka tämä on ehkä kysytty aikaisemmin miksi nämä on jätetty

kiitoksia puhemies

otetaan nyt yhtä kertaa kaikki paperit matkaan tämä ensimmäinen ja ytimekäs kysymys mikä tuli täällä muutaman edustajan muun muassa ojala niemelän ja marinin suusta että no mikä muutti mielen juuri se että haluan edelleen että metsähallitus pystytään säilyttämään yhtenä kokonaisuutena tällä järjestelyllä on varmuus siitä että metsähallitus säilyy yhtenä kokonaisuutena nyt metsähallituksen liiketoiminta tulee metsähallituksen sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön hoitoon ja sillä tavalla tämä metsähallitus kokonaisuus voidaan säilyttää myös jatkossa sitten tässä ojala niemelä ansiokkaasti esitti että olisihan tälle vaihtoehtoja että muutamaa pykälää olisi tarvinnut vain muuttaa ja olisi saavutettu konkurssikelpoisuus ja niinpäin pois ja näinpäin pois jos se olisi niin helppoa niin minkä ihmeen takia te ette neljän vuoden aikana saaneet sitä viime hallituskaudella sitten tehtyä jos se oli noin helppo juttu tämä on nyt viiden hallituksen valmistelema juttu vanhanen kiviniemi katainen stubb sipilä olisiko aika saada

kyllä se taisi kuulkaa ystävät hyvät olla stubbin hallituksen aikanakin tekeillä siellä maa ja metsätalousministeriössä

no nyt tässä on esitys ja tässä on paljon kysymyksiä noussut esimerkiksi tämä palomuuri minkä edustaja hassi otti että onko nyt varmuus siitä että budjettirahoilla tapahtuvat luontopalveluitten rahoittaminen liiketoiminta eivät nyt mene sekaisin minkään tasejärjestelmän tai muunkaan kautta se on välttämätöntä että tämä palomuuri pitää ja muun muassa sen takia tätä kirjanpitokäytäntöä yhtenäistetään ja halutaan varmistaa että samoilla kirjanpitoperiaatteilla toimitaan kummallakin puolella ja varmistetaan se palomuurin pitävyys myös sitten huoli näistä kuntien verotuloista sikäli mikäli oikein olen tätä valmistelua ymmärtänyt niin tämä järjestely ei sinällään vaikuta siihen kuinka paljon kunnat saavat verotuloja mutta totta kai se toiminnan volyymihan tulee vaikuttamaan sitten verotuloihin tämä on semmoinen seikka mikä varmasti kannattaa nyt sitten eduskunnassa huolellisesti katsoa että miten tuo on mutta joka tapauksessa tämän uudenkin metsähallituksen tytär yhtiön työntekijät sinne paikkakunnille niitä yhteisöveroja niitä yhteisöveroja sitten maksavat missä sitä työtäkin tehdään eli ei täältä vantaalle nyt mitään olla viemässä ja kuka sitä vielä tietää mikä sen metsätalous oyn kotipaikka on onko se jossain päätetty jos se olisi vaikka rovaniemi no katsotaanpa nyt sitten tätä taseenjakoa tässä vähän mietittiin ja ihmeteltiin sitä että miksi on tämmöinen kolmijako minusta oikeastaan tuo kolmijako mitä on kaavailtu tänne taseeseen on aika kuvaava meillä on metsähallituksella peruspääomaa jolla on tuottovaatimus ja sieltä ammennetaan se taloudellinen tulos mistä sitten eduskunta päättää ja asettaa sen velvoitteen sitten meillä on selviä alueita missä on luonnonsuojelun kautta tuleva rajaus että siellä sitten huolehditaan siitä luonnon monimuotoisuudesta ja ne ovat sitten sitä muuta pääomaa ja sitten tässä välillä on pääomaa mille ei aseteta tuottovaatimusta mutta siinä ei ole myöskään semmoista luonnonsuojelurajausta eli tämänkaltainen kolmijako tuossa tasekäytännössä nyt sitten on tämä saamelaisasia ei nykyisestä metsähallitus laista olla heikentämässä yhtään mitään te puhutte nyt että jostain aiemmasta luonnoksesta on jotain tiputettu pois se on hyvä että eduskunta voi tämänkin asian nyt sitten perusteellisesti selvittää ja eduskunnalla on siinä päätösvaltaa niin kuin aina suomalaisessa lainsäädännössä mutta totean edelleen sen että nykykäytäntö jatkuu ja itse asiassa mitä tulee siihen mitä edustaja kärnä kysyi niin saamelaisten kotiseutualueelle perustettavien neuvottelukuntien vuoksi itse asiassa ehkä himpun verran saamelaisten äänivalta jopa sitten vahvistuu paljon muitakin kysymyksiä tuli tämä että puhuuko metsähallitus nyt sitten yhdellä äänellä vai monella äänellä sanoin että se puhuu mahdollisimman yhdellä äänellä metsähallituksella on myös laissa määritettyjä vahvaa julkista valtaa käyttäviä tehtäviä ikään kuin riippumattomia viranomaistehtäviä jotka sen on hoidettava juuri sen mukaan viranomaisena kuin mitä laki edellyttää ja näitä siellä julkisten hallintotehtävien puolella on osa niistä työtehtävistä ja ne hoidetaan niin kuin laki edellyttää mutta kuten tuossa totesin nyt kuitenkin luonnonvarasuunnittelu liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka henkilöstö ja taloushallinto tietohallinto viestintä julkaisutoiminta kaikki tämmöinen kulkee sitten yhden johdon kautta tämä työllisyyshuoli neljäsataaseitsemänkymmentä metsuria siellä metsähallituksessa kuitenkin edelleen työtä tekee ja hyvä niin tuhatkolmesataa työntekijää on näitten mustajärven kuvaamien yritysten joilta sitten palveluja hankitaan palveluksessa nyt tällä järjestelyllä pystytään turvaamaan että täällä valtiokonsernissa säilyy näitä työpaikkoja vielä palaan siihen jos puhemies sallii salliiko lyhyesti kiitos

tässä heräsi epäilys että no minkä takia nyt ja onko se nyt välttämätöntä ja vaatiiko eu ystävät hyvät minulla ei ole taipumus mennä minkään selän taakse piiloon tässä minä olen teidän edessänne seisomassa enkä kenenkään selän takana mutta kun kuvasin sen että tämä hankintalain muutos tuo muutoksen että sen jälkeen tämänkaltaista yhtiöittämistä ei voitaisi tehdä siihen sisältyy se riski että jos ei tehtäisi mitään niin sitten joku tulee ja valittaa että tämä homma ei vastaa sitä kilpailulainsäädäntöä me voisimme hyvässä lykyssä mennä eteenpäin vaikka monta vuotta eikä mitään tapahtuisi mutta entäpä jos valittaa entäpä jos todetaan että no näinpä on sen jälkeen ystävät hyvät tämä järjestely ei olisi enää mahdollinen ja sen jälkeen meillä ei olisi varmistaa metsähallituksen kokonaisuutta ja näitä tuikitärkeitä valtion työpaikkoja itä ja pohjois suomeen tulisiko sieltä edustajien joukosta silloin puheenvuoroja että minä kannan vastuun tästä että vastustin tätä metsähallitus lain muutosta ja nyt kävikin huonosti ei teidän tehtävänne olisi osoittaa tiukka kysymys ministerille että kuka tumpelo on ollut ministerinä ja antanut tämmöisen tapahtua en voi ottaa sitä riskiä että tämmöinen vahinko pääsisi tapahtumaan tässä on myös kyse riskien minimoinnista tämän halusin vielä tähän loppuun todeta kun kysyitte miksi tätä muutosta tehdään

arvostan sitä että edustaja tiilikainen on on jo useamman tunnin istunut täällä ja osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja hyvä että ehti tähän metsähallitus lain esittelyynkin mutta tässä on vielä auki oleellisia kysymyksiä mikä sitoo tulevien eduskuntien tai jopa tulevan eduskunnan kädet omistuksen tai tasesiirtelyjen suhteen ei yhtään mikään kummankin suhteen riittää yksi eduskunnan päätös vain sitten tämä käyttöoikeussopimus ei sinälläänkään ole ole ongelmaton ja minä vielä uudistan sen en ole ymmärtänyt vaikka olen pohtinut sitä destia päätöksestä lähtien että mikä ajaa tämän pakon mikä siinä muuttuu kilpailutekijöitten kilpailuneutraliteetin suhteen onko se lähellä nykyistä oleva malli tai sitten metsätalousyhtiö kyse on siitä että valtion

puhemies kiitos siitä että lapin kenttää on kuultu vieläkään ole todellakaan täydellinen mutta onneksi meillä on vielä keväällä mahdollisuus ja aikaa tähän tehdä tiettyjä korjauksia ja muokkauksia että saataisiin tästä mahdollisimman hyvä tällä hetkellä siihen lakiin saatiin matkaan tämä työllistäminen ja saatiin matkaan tämä että puhutaan matkailun kanssa yhteistyöstä ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyöstä mutta

että tulisivat matkaan myöskin nämä metsäteiden käyttöasiat sillä juuri tänä syksynä on tullut velvoite että pitää maksaa viisitoista senttiä per kiinto per kilometri tämä tarkoittaa että esimerkiksi savukoskella pahimmassa tapauksessa on tullut maksu kuusi euroa per kiinto siitä että puuta saadaan siirrettyä sieltä omasta metsästä valtion teiden kautta eteenpäin siis nollaraja on siirtynyt koko ajan yksityismetsiltä arvoisa puhemies onko mahdollista että tähän lain johonkin teksteihin kirjataan esimerkiksi muiden maaseutuelinkeinojen kuten yksityismetsätalouden edistämisvelvollisuus

velvoitteet ovat tärkeä asia lapin kannalta tosiaan meillä on metsureita paljon töissä ja ikärakenne on vuotta niin että hankala on työllistyä jos sieltä jää pois mutta se mikä tässä on ongelma on se että vain kirjaamalla nämä yhteiskunnalliset velvoitteet suoraan myös yhtiölakiin voidaan turvata että nämä myös toteutuvat eduskunnan tarkoittamalla tavalla jos nämä nyt jäävät pelkän maa ja metsätalousministeriön virkamiesten valvoman käyttöoikeussopimuksen varaan niin niiden toteutumisen seuranta perustuu vain luonnonvarasuunnitelman noudattamiseen eikä omistajaohjauksen kautta ohjattavaan jatkuvaan paikalliseen yhteensovittamiseen tämä on se ongelma myös edustaja maijalalle sanon tämän saman asian

lisätään näitä luonnonsuojelualueita niin meillä on taas vaarana se että meillä on lapissa kohta kiistat päällä tämän lain myötä

arvoisa rouva puhemies minä kysyn edelleenkin

piilosuojelualueista mitkä ovat natura alueitten ja niitten ympärillä että ei joku luonnonvarakeskus sehän saa jostakin virastosta rahat

puuroja ja vellejä siellä keskenään ja siihen edelliseen kysymykseen metsähallitus on kuitenkin suuri

että tämä pysyisi sen johdon alaisena mikä sille kuuluu eikä sotketa sieltä luonnonvarakeskuksia ja ja kaikkia niille alueille jotka kuuluvat metsänhoitoon

niin kuin tässä salissakin nyt kuulemme tämä herättää edelleen hyvin paljon kysymyksiä täytyy sanoa että tässä valmistelussa on tapahtunut semmoisia semmoisia käänteitä että ne eivät ole kyllä näitä huolia ja pelkoja hälventäneet sen takia on todella hienoa että me juttelemme tästä nyt tänä iltana ja ministeri on paikalla kysyisinkin miten ministeri varmistaa sen kun tämä etenee nyt valiokuntaan että ne kuulemiset ovat riittävän laajoja ja että tämä laki nyt sitten jatkossa valmisteltaisiin mahdollisimman avoimesti se että laki tuotiin viime viikolla kello neljällä aamuyöllä tähän saliin kyllä herätti vielä lisää epäilyksiä sen jälkeen kun me halusimme tämän siirtää

ymmärrän tämän edustaja mustajärven kommentin ja ja pidän itsekin äärettömän tärkeänä että on oleellista että kansallisomaisuus pysyy myös kansallisissa käsissä kuten se tässä lakiesityksessä tekee enkä nyt oikein ymmärrä sitä perustelua että sanotaan mikä sitoo seuraavaa eduskuntaa mikä sitoo tätä eduskuntaa nyt kaikenlaiset muutokset ovat mahdollisia sen takiahan täällä ollaan näitä lakeja säätämässä jo aiemmalla kierroksella nousi esille tämä propaganda jota lainvalmistelun yhteydessä on on esitetty kyllä näin valitettavasti on demokraatti lehti esimerkiksi on levittänyt hyvin voimakkaasti väitteitä siitä että tässä ollaan nyt yhtiöittämässä kansallisomaisuutta siirtyy ulkomaisiin käsiin pohjavedet ollaan myymässä milloin nestlelle ja milloin minnekin on erittäin sääli että keskustelu viedään heti tälle tasolle eikä yhdessä pyritä rakentamaan

arvoisa puhemies myös minä sanon toistamiseen että kyseessä ei ole propaganda ja ja jos te ajattelette tämän propagandana niin pidän sitä hyvin ikävänä nyt on ihan aitoja huolia aitoja huolia tässä salissa aitoja huolia järjestöissä kuten sanoin ja aitoja huolia myös yrityksissä se että meidän lainsäätäjien tehtävä on ennen kaikkea ottaa näitä huolia vakavasti ja tehdä hyvää perusteltua työtä ja valmistelutyötä ennen kaikkea on toivon että että tästä eteenpäin ainakin parannetaan tältä osin näitä toimintatapoja en usko että kukaan pahitteekseen on on ottanut meihin yhteyttä ja kertonut kuinka huolissaan he ovat tästä lakiesityksestä vaan ne ovat aitoja huolia mitä meidän pitäisi täällä ennen kaikkea edustajina ja ja päättäjinä ottaa vakavasti eli toivon että pääsette eroon tästä propaganda ajattelusta se ei vie tätä asiaa lainkaan eteenpäin

siihen että saatamme piakkoin saada uutta tietoa euroopan komissiosta ja saimme tälle päivälle margrethe vestagerin komission puolesta antaman vastauksen kysymykseen pakottaako eu säädöstö tai euroopan komission aiemmat päätökset muuttamaan suomen metsähallituksen organisaation organisaation nimenomaan yhtiömuotoon täällä vastataan jos tiivistää että valtiontukisääntöjä sovelletaan yleensä yrityksiin eli julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin yhteisöihin riippumatta niiden yhtiömuodosta ja ja organisaatiorakenteesta jotka tarjoavat palveluita tai tavaroita tietyillä markkinoilla sitten todetaan metsähallituksen toiminnan luonne tämä merkitsee sitä että valtiolla on oikeus tarjota näitä palveluja metsähallituksen kautta mutta se ei saa soveltaa etuuskohtelua metsähallitukseen tai muihin tahoihin eikä suosia mitään tahoa näiden sääntöjen tarkoituksena on välttää kilpailun vääristyminen metsänhoitoa koskevilla markkinoilla kuten hakkuutoiminnassa unionin oikeudessa kyseisiltä tahoilta ei vaadita erityistä yhtiömuotoa tai organisaatiorakennetta tänä päivänä annettu komission vastaus

minä nyt vielä kerran totean sen että eun kilpailulainsäädäntö ei millään tavalla edellytä sitä omituista oliota mitä metsähallitus lakiesitys sisältää että perustetaan luontopalvelujen ja liiketoiminnan väliin tällainen tavallaan kolmas pyörä kolmas jalka joka ei ole sitten virallisesti kumpaakaan tämä vain epäselventää hallintoa vaikka yleisenä tavoitteena on sanottu että hallintoa hallintoa halutaan selkeyttää ja se tekee myöskin rahankäytön valvonnan vaikeammaksi

aikaisemmissa puheenvuoroissa kohdistettiin kritiikkiä perussuomalaisiin ja siihen mitä jari lindström on viime kaudella sanonut no en en tiedä mitä hän tarkalleen on sanonut mutta niin kuin ministeri täällä kertoi ja useassa puheenvuorossa on tullut esille tämä ei ole sama lakiesitys tietääkseni me olemme nyt lähetekeskustelussa ja nyt tuodaan esille ministerille ja valiokunnalle niitä huolia joita voidaan ottaa esille olen ymmärtänyt itsekin että tässä hallintorakenteessa on ollut ollut meidänkin ryhmässä jonkin verran keskustelua siitä että on hyvä tietää mihin tämä on menossa ja tosiaan minä toivoisin vielä ministeri ei varmaan äsken ehtinyt vastata vaikka ne olivat aika yksinkertaisia huolia vastausta juuri josta minäkin olen saanut palautetta minä olen henkilökohtaisesti ymmärtänyt että näin ei voisi olla mutta olisi kiva että tästä tulisi vielä tulisi vielä ministerin suulla sitten minun on ihan pakko sanoa kun täällä kysyttiin että miten me voimme estää että seuraava eduskunta ei tee jotain ihan samoin kuin täällä kärnä sanoi emmehän me voikaan täällä antaa lakia että seuraava eduskunta ei saa tehdä lakeja ei semmoista lakia voi antaa

arvoisa rouva puhemies niin kuin tuossa edellä kuultiin markus mustajärven sanovan nyt me voimme ruveta tarkastelemaan sitä hallitusohjelman kirjausta todellakin tarkoituksenmukaista kun nyt tämmöistä eu kirjausta ei olekaan joka edellyttäisi metsähallituksen yhtiöittämistä tässä ollaan nyt sillä äärellä että minä toivon oikeasti että ministeri ottaa tämän näkemyksen huomioon ja hallitus voi rauhallisin hengenvedoin tarkastella tämän asian

käytetty erittäin monta vakuuttavaa puheenvuoroa siitä mitä eu meiltä vaatii esimerkiksi edustaja ojala niemelän esitys on todella tärkeä selvittää tarkoin valiokunnassa palaan vielä saamelaisten oikeuksiin sillä mikäli meillä olisi alkuperäiskansojen oikeuksien ilo sopimus ratifioitu niin tällaista muutosta kuin mitä tähän luonnokseen on nyt tehty ei olisi voitu toteuttaa lakiehdotuksessa ollaan siirtämässä saamelaisten kotiseutualueen maita liikelaitoksen alle ja tuottotaseisiin mikä tarkoittaa että porojen laidunmaita voitaisiin myydä vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuisiin tai soranottoon jos lakiin ei sisällytetä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa arvoisa puhemies vetoan että lakiluonnoksessa aikaisemmin olleet pykälät lisättäisiin se on hyvin vahva viesti täältä eduskunnasta

arvoisa puhemies ei tämä ihan näin yksinkertainen asia ole totta kai me haluamme myös lappilaiset edustajat ja lapin ihmiset haluavat että siellä on maan monikäyttöä siellä on perinteinen poronhoito sitten matkailu muut elinkeinot ja niin edelleen nämä pitää yhteensovittaa myös metsähallituksen mailla ei tämä että tänne pannaan tämä saamelaisten kulttuurin heikentämiskielto ole ratkaisu tähän tämä voidaan muutenkin hoitaa tämä on minusta laajempi kysymys

puheenvuoropyynnöt edustajilta maijala kärnä ojala niemelä karimäki semi otetaan ne viisi ja sitten ministerin

saamelaisasiat ovat tulleet tänään hyvin paljon esille te te kaikki tiedätte viime vaalikauden jälkeen että lapissa tilanne on hyvin riitaisa johtuen ihan muutamista perusasioista siitä kuka on oikeutettu saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja kuka ei ole kuka on oikea saamelainen ja kuka on vain mikäkin saamelainen niin kauan kuin tämä asia ei meillä lapissa kunnossa minusta on ihan turhaa että missään muualla tätä asiaa aletaan ratkomaan nyt on tärkeää se että me siellä lapissa saamme rakennettua rauhan ja yhteisymmärryksen näiden asioiden osalta minkä jälkeen voidaan alkaa näitä muita asioita tekemään tämä riitatilanne ei ole todellakaan kenenkään etu minä ainakin teen kaikkeni sen eteen että me saisimme lapissa rauhan näitten asioiden suhteen ja voisimme sitten yhteisymmärryksellä saada myöskin meidän saamelaisasioittemme edistämisasioita tänne kaikkiin lakeihin matkaan kiitoksia siitä että puhutte saamelaisten puolesta me kaikki varmasti haluamme tehdä parhaamme saamelaisten eteen kunhan me siellä saisimme nämä muutamat riita asiat sovittua

olisi vedettävissä yhtäläisyysmerkki poronhoitoon näinhän ei tietenkään ole saamelaiset harjoittavat mitä moninaisimpia elinkeinoja ja kuten edustaja lohi totesi on on äärettömän tärkeää että me turvaamme kaikille pohjoisen elinkeinoille ne toimintaedellytykset nyt on myös hivenen ongelmallista se että esimerkiksi saamelaiskäräjien äänestäjistä noin kuusikymmentäviisi prosenttia muistaakseni asuu saamelaisalueen ulkopuolella ja ei mielestäni ole perusteltua osoittaa ainoastaan tällaiselle taholle niitä oikeuksia ja sitä neuvottelumandaattia metsähallituksen kautta vaan neuvotella yhdessä niissä kuntakohtaisissa neuvottelukunnissa

että osakeyhtiömalli tullee rajoittamaan eduskunnan ohjausvaltaa pidän erittäin hankalana asiana ja kun tiilikainen kysyi miksi niitä muutamaa pykälää ei ole sitten muutettu niin selvää oli että sdpllä oli selkeä ero ideologinen ero kokoomuksen kanssa mutta sitä ihmettelen miten keskusta lähti tähän matkaan esimerkiksi edustaja lohi sanoi viime kaudella että hän pitää metsähallitus uudistusta vihreiden ja kokoomuksen hankkeena näyttää siltä että kysymyksessä on kokoomuksen ja vihreiden poliittinen kauppa jossa tosiasiallista suojelua pyritään lisäämään ilman avointa demokraattista päätöksentekoa puhevallan käyttö maa alueista monimutkaistuu ja elinkeinojen osalta hyödyntäminen matkailuun energiatoimintaan malminetsintään ja muuhun elinkeinotoimintaan oleellisesti hankaloituu mikä tässä on edustaja lohi muuttunut tähän esitykseen nähden

edustaja kärnälle porotalous on osa saamelaiskulttuuria kuten myös toki kieli ja monet muut tärkeät perinteet haluan vielä lukea sen lakipykälän joka edellisessä luonnoksessa oli saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta ja haluan kysyä ministeri tiilikaiselta miksi tätä pykälää ei voisi nyt sisällyttää lakiin saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat tai vaikutuksiltaan sinne ulottuvat valtion maa ja vesialueilla toteutettavat metsähallituksen suunnitelmat ja hankkeet on laadittava ja toteutettava siten etteivät ne olennaisesti heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan taikka kolttien elinolosuhteita tai näiden mahdollisuuksia harjoittaa mainittuja elinkeinoja koltta alueella

vielä palata tähän yhtiöittämiseen ja ja sen vaikutukseen verotuloihin tällä hetkellä

tässä lakimuutoksessa ei ole selvitetty yhteisöveron vaikutusta kuntien verotuloon ja tuottoon kunnille kun tällä hetkellä metsähallitus maksaa kunnille yhteisöveroa

kunnittainen metsäerä ja siihen vaikuttavat puun myynti ja suojelualueet ja sitten jos yhtiöitetään niin kuinka pystytään näille menettäville kunnille korvaamaan nämä verotulojen menetykset

edustaja ojala niemelälle haluan todeta että kyllähän tämä perusratkaisu tietenkin siinä että metsätalous yhtiöitetään on sama kuin viime kaudella kun tuossa siteerasitte allekirjoittaneen edellisen kauden puhetta jossa sanoin miltä se näytti silloin niin varmasti näytti tuolta niin kuin olin sanonut

hallituksen esitystä mikä on tänne tuotu on lähdetty kuitenkin siitä edellisestä mallista muokkaamaan ja muokkaukset ovat menneet mielestäni hyvään suuntaan niin että siellä on johtamisjärjestelmää pyritty selkiyttämään yhteiskunnallisia velvoitteita ja paikallisten puhevaltaa pyritty korostamaan kaikilta osin välttämättä tämä ei ole paras mahdollinen tilanne vieläkään mutta eduskunnalla on myös vaikuttaa valiokuntakäsittelyssä siihen että jos siellä nähdään jotakin tarvetta niin kuin minun mielestäni siellä on jonkun verran tarvetta säätää niin sitä pystytään tekemään mutta onhan tähän tehty muutoksia siitä edellisestä kaudesta ei tämä ihan sama ole sisällöltään eikä perusteluiltaan ja sekin pitää muistaa että on tässä tilannekin muuttunut kuten ministeri tuolla perusteli tämän hankintalain tulon tulon myötä niin että tässä on jouduttu tekemään tiettyjä uudelleenarviointejakin
sitten ministeri tiilikainen kolme minuuttia

kiitoksia rouva puhemies on mukava nähdä jo useampi puhemies tämän illan aikana ei taida olla enää reservejä siellä puolella mutta ei se mitään nimittäin on suuri ilo käydä eduskunnan kanssa tätä lähetekeskustelua pahoittelen omalta osaltani että tuo pariisin ilmastosopimus vei niin kauan aikaa että minulla ei ollut mitään mahdollisuuksia silloin olla tässä

ministerinä haluan tuoda esityksen eduskuntaan ja varmistaa sen että lakia säätävänä elimenä on riittävä aika käsitellä näin iso ja monia kiinnostava lakipaketti perusteellisesti sen takia olisi ollut tietysti hyvä että valiokunnat olisivat voineet aloittaa kuulemisen jo nyt syksyllä mutta hyvä mennään näin on voitu käydä hyvä ja monipuolinen lähetekeskustelu ja se on ollut varmasti paikallaan

laajasti kuultua ja käsiteltyä tässä on näitä ideologioita pohdittu että kenellä se on minkäkinlainen ideologia minusta tässä on ainoastaan yksi kestävä ideologia ja se on kestävän kehityksen ideologia metsähallitushan on malliorganisaatio siitä että se sama organisaatio on tuottanut suomalaisille jo pitkään ekologisia hyötyjä sosiaalisia hyötyjä ja ja taloudellista hyvää tämä sama kestävän kehityksen kokonaisuus halutaan säilyttää mutta muokata tätä rakennetta sillä tavalla että ei ole riskejä että se karahtaa lainsäädännön muutoksiin tämä edustaja mustajärven tuoma tuoma vastaus komissiosta kyllä varmasti tässä monia erilaisia vaihtoehtoja on sen vuoden kaksituhattaseitsemän päätöksen jälkeen selvitelty näitten eri valmistelusta vastanneitten ministerien ja virkamiesten toimesta tämä on nyt se paras ratkaisu mihin olen itse tässä käytettävissä olevassa ajassa päätynyt ja toivon että eduskunta tämän nyt sitten perusteellisesti läpi käy jos parempia löytyy niin sehän on eduskunnan ihana velvollisuus tehdä niitä korjauksia edustaja ojala niemelä oli aivan ytimessä muutamassa kommentissaan eli mikä nyt on se keskeinen juttu että tämä olisi mahdollisimman hyväksyttävä turvallinen ja semmoinen varmuutta luova laki pohjoisen asukkaitten mielissä kyllä se on just tämä paikallisten intressien yhteensovitus että se varmistetaan tässä eduskuntakäsittelyn aikana olen pyrkinyt sitä näitten kuulemisten jälkeen tuntuvasti vahvistamaan siellä lain perusteluissa osittain pykälissä

on yksi metsähallituksen keskeisiä vastuita ja tehtäviä myös jatkossa no sitten näihin huoliin että kun nyt yhtiöitetään niin miten valtion omaisuus kerrataan vielä valtion maa ja vesiomaisuus on jatkossakin suoraan valtion omistuksessa eli pohjavedet ja pintavedet ja kaikki muutkin alueet valtio ja viime kädessä eduskunta päättää niitten omistuksesta sitten tämä yhtiöitys tarkoittaa sitä että yhtiö saa käyttöoikeuden ja yhtiö ei voi sitä käyttöoikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle kun olen kuunnellut nyt vuosien ajan tätä keskustelua niin pikkuisen vaikealta tuntuu uskoa että suomeen tulisi semmoinen eduskunta joka hyvin eri tavalla jostain syystä ajattelisi tästä metsähallitus kokonaisuudesta uskon että eduskunnan pienistä voimasuhdevaihteluista huolimatta just tämän kestävän kehityksen hengen ja kokonaisuuden ylläpito

on semmoinen kantava ajatus mikä meitä suomalaisia yhdistää

toivotan eduskunnalle tässä huolellista ja perusteellista käsittelyä olen tehnyt voitavani tämän lakiesityksen saamiseksi ajoissa eduskunnan käsiin jotta sille käsittelylle on aikaa uskon että eduskunta tämän oman työnsä tässä hoitaa vielä palaan tähän saamelaiskysymykseen kuten täällä monet pohjoisen edustajat sitä keskustelua avasivat se ei ole ihan simppeli juttu myös

hyvin paljon kritiikkiä

nyt vielä kertaalleen tässä nykyisen lainsäädännön tilanne säilyy ja näitten kunnallisten neuvottelukuntien kautta saamelaisten asema siltä osin

näine hyvineni mielihyvin luovuttaisin tämän lakiesityksen

arvoisa puhemies

erotettu omaan yksikköönsä ja jonka markkinaehtoinen liiketoiminta on sijoitettu tytäryhtiöihin laissa ehdotetaan muutettavaksi metsähallituksen johtamisjärjestelmää sekä perustettavaksi erillisellä lailla valtion metsätalous osakeyhtiö joka vastaisi jatkossa valtion mailla tapahtuvasta metsätaloustoiminnasta metsähallitus laki oli eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa jo viime viikolla mutta koska asianosainen ministeri ei tuolloin ollut paikalla jätettiin asia pöydälle on hyvä että nyt asiaa on voitu ja voidaan käsitellä siten että ympäristöministeri tiilikainen on on ollut salissa esittelemässä lakia ja ja vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin haluan kiittää ministeriä siitä että hän on ollut useita tunteja meidän kanssamme tässä salissa vastaamassa näihin kysymyksiin niin tämän asian osalta kuin myös sitten budjettiasioiden osalta haluan myös kiittää puhemiesneuvostoa siitä että asia saatiin tämän päivän käsittelyyn siten että ministeri pääsi olemaan läsnä tässä keskustelussa näin siksi että esityksen matka eduskuntaan on ollut mutkikas ja valmisteluvaiheet ovat herättäneet perusteltua kritiikkiä tämä lain kokonaisuushan on laaja ja osin hyvinkin monimutkainen metsähallituksen uudelleenorganisoinnin prosessi on kokonaisuudessaan ollut pitkään monivaiheinen tällä hallituskaudella uudelleen käynnistetty lainvalmistelu asian osalta on ollut erittäin kiireistä juuri kiireeseen vedoten asia pyrittiin valmistelemaan aluksi ilman kunnollista kuulemiskierrosta mutta kun tämä muun muassa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osalta ymmärrettävästi kritiikkiä suppea kuulemismenettelykierros lopulta järjestettiin sosialidemokraatit ovat vastustaneet metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittämistä useista syistä ensinnäkin olemme nähneet että valtion metsien monikäyttö vaarantuisi ja maankäytön ohjaus vaikeutuisi katsomme myös että valtion metsien monimuotoinen rooli on tärkeä säilyttää osana kansallisvarallisuuttamme metsähallitus onkin säilytettävä kokonaisuutena mielestämme luontopalveluita ja ja jokamiehen ja jokanaisen oikeuksia on kehitettävä ja ne turvattava myös tulevaisuudessa metsäpolitiikkaa ja sen osana metsähallitusta koskevista asioista päättäminen on säilytettävä kansallisissa käsissä niin että eduskunnan rooli päätöksenteossa turvataan tätä uudistus ei takaa muutostarpeet eivät maa ja metsätalousministeriön väitteistä huolimatta ole lähtöisin eu komission vaateista on muun muassa väitetty että kilpailua vääristävät rakenteet kuten konkurssisuoja ja veroedut vaatisivat yhtiöittämistä näin ei kuitenkaan ole

sidosryhmissä on ihmetelty sitä miksi ei toteuteta vain lakiteknisiä muutoksia kilpailuneutraliteetin takaamiseksi vaan tehdään isoja ja ja tarpeettomia muutoksia joiden vaikutuksia ei tiedetä tarkasti uhkana on että nyt suunnitteilla oleva uudistus johtaa uusiin muutoksiin joissa pikkuhiljaa hivutetaan metsämaan ja vesistöjen omistusoikeus ja poliittinen ohjausvalta pois valtiolta suomalaisten kansallisomaisuus valtion maat ja vedet on oletetusti kiinnostava kohde ulkomaisille sijoittajille valtion maaomaisuuden ohjaaminen kansanvaltaisen päätöksenteon ulkopuolelle mahdollistaa pahimmassa tapauksessa maa ja vesialueita koskevien omistusten ajautumisen myös spekulatiivisen sijoittamisen kohteeksi tälle tielle meidän ei pidä lähteä metsähallituksen luontopalvelujen apulaisjohtaja marja liisa hintsanen kirjoitti helsingin sanomissa viidestoista joulukuuta seuraavasti metsähallitus lakiin liittyy kysymyksiä perustuslain toteutumisesta toteutumisesta eduskunnan päätäntävallasta valtion budjettivarojen käytössä ja ministeriöiden ohjausvallasta kansalaisia kiinnostaviin kysymyksiin kuten metsästykseen kalastukseen matkailuun ja retkeilyyn valtionmailla siis kolmasosassa suomesta

arvoisa rouva puhemies metsähallitus lakia on tehty pitkään ja hartaasti lakiesitys on edennyt eduskuntaan kovan kritiikin saattelemana nyt ollaan muuttamassa lakia jolla on suuri merkitys suomalaisen kansallisomaisuuden valtion metsien maiden ja vesien ja hoidolle sekä lain sisältö että valmisteluprosessi on herättänyt paljon kysymyksiä ja kritiikkiä siitä olen tyytyväinen että ministeri tiilikainen tuli henkilökohtaisesti esittelemään tämän ristiriitaisen lain eduskunnalle sitä vastoin pidän outona että kanssaedustajat joutuivat tätä viime viikolla aamuyön tunteina erikseen vaatimaan on selvää että monimutkaisen ja paljon kysymyksiä herättävän lain käsittelyyn tarvitaan ministeri vastaamaan moniin avoimiin kysymyksiin lain muutostarve on syntynyt eu lainsäädännön vaatimuksista säätää metsähallituksen markkinoilla tapahtuva toiminta

tämä toteutetaan yhtiöittämällä valtion mailla tapahtuva metsätaloustoiminta osakeyhtiöön ja antamalla osakeyhtiölle yksinoikeus harjoittaa valtion metsissä metsätaloutta toisin kuin on on väitetty eu ei vaadi yhtiöittämistä tämän myös edustaja mustajärven tänään täällä sanoma vahvisti myös muita vaihtoehtoja toteuttaa kilpailuneutraliteetti on olemassa lisäksi on herännyt epäilys ettei yhtiöittäminen takaa eu pykälien mukaista kilpailuneutraaliutta sdp vastusti viime kaudella ja vastustaa edelleen metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittämistä lakiesityksessä hajotetaan metsähallituksen johtamisjärjestelmää niin että on herännyt kysymyksiä myös esityksen perustuslaillisuudesta metsähallitus on yhdistelmä julkisia hallintotehtäviä sekä markkinaehtoista toimintaa jolle tunnusomaista on laissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvollisuuksien noudattaminen sekä valtion metsien monikäyttö samoilla alueilla yhdistetään siis useiden eri käyttäjäryhmien intressejä olin itse paikalla rovaniemellä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa esimerkiksi härmälä toi esille vielä tullaan näkemään sekin päivä kun on oikeudessa metsähallitus vastaan metsähallitus tätäkö me toivomme metsähallitukselle säädetyt yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet täytyisi lain tasolla saada koskemaan myös metsätalous osakeyhtiötä on myös epäselvää hyväksyykö eun kilpailuoikeus nyt viritetyn mallin kilpailuneutraaliksi tavaksi järjestää metsätaloustoiminnot valtion mailla vai seuraako tätä lakia pian vaatimus kilpailuttaa myös käyttöoikeussopimukset lapissa oltu aiheellisesti huolissaan metsähallitus on suuri työllistäjä ja maankäytön yhteensovittaminen alueilla joita käyttävät yrittäjät matkailijat saamelaiset retkeilijät porot ja kaivosyhtiöt vaatii taitoa ja sopimista lapissa on kova huoli siitä että hyvin toiminut keskusteluyhteys metsähallituksen ja muiden alueiden käyttäjien välillä heikkenee tämän esityksen myötä metsähallituksen uudistamisen kokonaisuus on monimutkainen lakia on tehty kauan ja lainvalmistelu ei ole ollut niin avointa kuin olisi toivonut näin isossa asiassa kun suomalaisten kansallisomaisuutta valtion maita vesiä ja metsiä ollaan siirtämässä liikelaitoskonsernin alle siitä seuraa muun muassa eduskunnan ohjausvallan heikkeneminen päällekkäistä hallintoa viranomaisille säädetystä asiakirjojen julkisuusperiaatteesta luopuminen ja markkinatalousajattelun ulottaminen metsähallitukseen pidän lähtökohtaisesti ongelmallisena jos valtion vesien tai maiden hallintaoikeuksia siirretään liikelaitoksen hallintaan pois ministeriön ja eduskunnan suorasta valvonnasta aiheellinen huoli on myös se mitä tapahtuu seuraavaksi

avaako järjestely ovet kansainvälisille yhtiöille päästä operoimaan valtion maa ja vesialueilla se ainakin on selvää että suomen rikkaat luonnonvarat metsät ja puhdas vesi herättävät varmasti kiinnostusta ulkomailla sen vuoksi toivon että järki voittaisi hallituksessa tässä asiassa ja muitakin vaihtoehtoja kuin metsätaloustoimintojen osakeyhtiöittämistä punnittaisiin vielä

rouva puhemies tämä metsähallitus laki aiheuttaa erittäin paljon tunteita tähän on monia syitä metsähallituksella on erittäin merkittävät taloudelliset ja elinkeinopoliittiset vaikutukset puualan näkökulmasta tai esimerkiksi myös matkailun näkökulmasta tähän vaikuttavat ympäristölliset ja luonnonsuojelulliset syyt metsästys ja virkistys virkistys merkitys kaiken kaikkiaan vaihtelee alueellisesti kuten kaikki tiedämme pohjoisessa metsähallituksen rooli on tietysti huomattavasti huomattavasti merkittävämpi suuren metsäomistuksen myötä kuin kuin täällä etelässä

metsähallituksen rooli valtiontalouden näkökulmasta on myös korostunut kasvaneet tuottovaateet näkyvät entistä nuorempien metsien hakkuina mutta myös alueellisesti esimerkiksi kohtuuttoman korkeina tienkäyttömaksuina merkittävää epäselvyyttä on ollut myös siitä onko esitetyn tyyppiseen yhtiöittämiseen ja muutokseen todellakaan tarvetta itse ymmärrän sillä tavalla että nämä muutokset ovat tarpeellisia nyt on hyvä että tätä sisältöä ja muutosten tarpeita päästään täällä eduskunnassa käsittelemään ja tämän lain jatko ja säätäminen on on ikään kuin sitten tästä talosta itsestään kiinni muutama huomio itse arvioin sillä tavalla että lakiehdotus ei ole vielä tällä hetkellä selkeä johtamisen näkökulmasta hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä että että johtamisjärjestelmän nimenomaan pitää olla olla selkeä nyt tämän selkeyden osalta jää moniakin kysymysmerkkejä metsätalous luontopalvelut ja riistatalous toimivat erillisinä eikä pääjohtaja vastaa kaikesta hallitukselle eli pelkään että esityksen mukainen johtamisjärjestelmä johtaa sekavaan ja jopa tehottomaan johtamisjärjestelmään nimenomaan kaksipäisyytensä takia näkisin niin että kansallisella elinkeinolla pitää olla oikeus siihen että valtio puhuu maistaan yhdellä äänellä nyt arvioin että esityksellä syntyy ristiriitoja metsähallituksen sisällä ja kuulemiskierroksellahan tästä on selkeät esimerkit jo ollut

näyttää siltä että julkisten hallintotehtävien yksikkö tulee todellisuudessa olemaan eriytetty itsenäinen virasto ja myös eriytetty metsähallituksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta eli selkeästi tätä on selkeytettävä omistajaohjauksen tulee toimia hallituksen kautta samoin on tärkeää että valtion maa ja vesiomaisuus pidetään yhtenä kokonaisuutena valtion suorassa omistuksessa ministeri on jo ehtinyt vakuuttaa että näin tulee käymään ja on tietysti tärkeää että uudistukset eivät saa heikentää metsästyksen ja kalastuksen edellytyksiä

lakiesitys jättää auki edelleen muitakin kysymyksiä muun muassa sen toteutuuko kilpailuneutraliteetti riittävästi siten että kilpailuetu muihin toimijoihin häviää konkurssisuoja poistuu mutta on selvää että pääomia ei saa olla rajattomasti käytössä eli metsähallituksen tytäryhtiöitten

pääomittaminen ei saa estää kilpailua edelleen kysymyksiä onko yhteiskunnalliset velvoitteet kirjattu riittävästi lakiin miten uusi itsehallintoalueitten rooli huomioidaan miten uudistuksessa huolehditaan alueitten vaikutusmahdollisuuksista ja tähän liittyy myös se ettei uudelleenorganisointi saa vaarantaa kuntien verotuloja

on selvää että metsätalous osakeyhtiön tulee olla sataprosenttisesti metsähallituksen omistama mutta on syytä selkeyttää se että yhtiötä ei voi yksityistää missään olosuhteissa yksi kysymys on myös eivätkö käyttöoikeuden ehdot metsätalous oylle tulisi säätää lailla eikä käyttöoikeussopimuksella tärkeää on myös että metsähallitusta koskeva eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvalta säilytetään ennallaan minä ymmärrän sillä tavalla että nimenomaan tässä uudessa tilanteessa avoimuuden ja uskottavuuden kannalta tämä yhteiskunnan ohjausvalta tulee korostumaan ja siitä on syytä huolehtia arvoisa puhemies tässä laissa on vielä aika paljon jumpattavaa ja ja tähän työhön eduskunnan on perusteellisesti paneuduttava

arvoisa rouva puhemies viikko sitten hallituksella oli tarkoitus tuoda yön tunteina eduskuntaan suurta huolta herättänyt metsähallitus laki ilman ministeri tiilikaisen esittelyä ja läsnäoloa kiitos puhemiesneuvoston saimme asian pöydälle ja olemme nyt käsittelemässä lakia ministerin esittelystä suomalaisten yhteistä maa ja vesiomaisuutta hallinnoi metsähallitus lakihankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli yhtiöittää metsätalous mutta se heikentää vakavasti suomen luontoa vaalivan luontopalvelujen asemaa alistaen sen kaupallisten hyötyjen tavoitteille luontopalvelut on lähes itsenäinen toimija se huolehtii kansallispuistoista kehittää luontomatkailua ja vaalii luonnonsuojelua luontokeskus haltia espoossa nuuksion kansallispuiston kupeessa on yksi suomen kansainvälisimpiä nähtävyyksiä luontopalvelut toimii myös aktiivisesti yhteistyössä monen luonto ja retkeily yrittäjän kanssa hallituksen esityksessä maa alueet ja jopa kansallispuistot siirretään pois julkisten hallintotehtävien taseesta lakiesityksessä heikennetään ympäristöministeriön asemaa ja kavennetaan eduskunnan päätäntävaltaa esityksessä on lukuisia ongelmallisia pykäliä metsähallitus lakiin liittyy kysymyksiä perustuslain toteutumisesta eduskunnan päätäntävallasta valtion budjettivarojen käytöstä ja ministeriön ohjausvallasta metsästykseen kalastukseen matkailuun ja retkeilyyn valtion mailla eli kolmanneksella suomen pinta alasta

olisi jo ratifioitu tätä ei voisi tehdä hallituksen on viipymättä jatkettava ilo sopimuksen ratifiointia löydettävä sopuratkaisu saamelaiskiistoihin kehotan tutustumaan muun muassa viime kaudella perustuslakivaliokunnassa vihreiden kannattamaan kompromissiratkaisuun ja asettumaan neuvottelupöytään kaikkien osallisten kanssa metsähallitus lain uudistus vaikuttaa erityisesti saamelaisalueen paliskuntiin jotka paimentavat porojaan luonnonlaitumilla ympäri vuoden saamelaisalueen laidunalueista suuri osa kuuluu valtion omistukseen eli niitä hallinnoi metsähallitus riittävät ja koskemattomat laidunalueet ovat ehto poronhoidon harjoittamiselle saamelaispaliskunnat vastustavat metsähallitus lain läpiviemistä ilman saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa joka pudotettiin lakiluonnoksesta pois lakiehdotuksessa ollaan siirtämässä saamelaisten kotiseutualueen maita liikelaitoksen alle ja tuottotaseisiin mikä tarkoittaa että porojen laidunmaita voitaisiin myydä tai vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuisiin tai soranottoon jos lakiin ei sisällytetä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa

luonnoksesta siitä että saamelaisten oikeudet on poistettu arvoisa puhemies vielä lyhyesti asioita joihin tarvitaan muutos eduskuntakäsittelyssä perustettavalle osakeyhtiölle on kirjattava velvollisuus noudattaa julkisuuslainsäädäntöä jotta kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaanti yhteistä omaisuuttamme koskevaan päätöksentekoon on jatkossakin turvattu on varmistettava että perustettava osakeyhtiö pysyy jatkossakin valtion omistuksessa eikä sitä voida yksityistää valtion maankäyttöä koskevien ristiriitojen vähentämiseksi tulisi siirtää julkisten hallintotehtävien taseeseen ne valtion alueet joiden merkitys metsätaloudelle on vähäinen esimerkiksi retkeilyalueet vesialueet ja luontaistalouden alueet

luontopalvelujen asemaa ja luonnonsuojelua heikentävä metsähallitus laki on korjattava eduskuntakäsittelyssä

arvoisa rouva puhemies metsän poika tahdon olla sankar jylhän kuusiston tapiolan vainiolla karhun kanssa painii maailma unholaan jääköön suomalaiset ovat metsäkansaa ja on täysin selvää että senkin puitteissa metsähallitus laki puhuttaa meitä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 kuten pääjohtaja härmälä totesi meidän tulee ponnistella sen eteen ja välttää sellaiset tilanteet että syntyisi metsähallitus vastaan metsähallitus oikeusjuttu ja tämä on yksi sellainen valiokuntakäsittelyssä katsottava asia lakiesityksessä on myös paljon positiivista esimerkiksi tuottojen palautuminen kuntiin on sellainen asia joka mahdollistaa metsähallitukselle sosiaalisen toimiluvan niillä alueilla joilla se toimii samaten on äärettömän tärkeää että yhteiskunnalliset velvoitteet on kirjattu nyt tähän lakiesitykseen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 aivan samalla tavalla on tärkeää että poroelinkeinon luontaiselinkeinojen sekä metsästyksen ja kalastuksen toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa näin tässä lakiesityksessä tapahtuu itse en näe että tämä yhtiöittäminen itsessään olisi se pahin uhka mutta on on äärettömän tärkeää varmistaa että kansallisomaisuutemme pysyy kansallisissa käsissä ja tervehdin kyllä ilolla ministerin ajatusta siitä joka taitaa itse asiassa olla edustajakollega markus lohen alun perin esittämä että tämän uuden metsätalousyhtiön kotipaikaksi osoitettaisiin sitten rovaniemi toivon todella että tämä näin myös tapahtuu

ja nyt näitten kuntakohtaisten neuvottelukuntien kautta olisi tärkeää että kehitämme kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen sisältyvää akwe kon menettelyä jolla turvataan paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen perinteinen tieto ja tietämys sekä luonnon biodiversiteetti siellä alueilla tämä lakiesitys antaa tähän kehittämistyöhön kaikki mahdollisuudet

arvoisa rouva puhemies

metsähallitus lain valmistelu on on puhuttanut paljon ja tänäänkin olemme siitä keskustelleet kuten näkyy suomalaiset rakastavat metsiään ja luontoaan ja luontoaan ja siksi huoli on ollut niin suurta mitä metsähallitus lain uudistamisessa tapahtuu oli hienoa että me kävimme tämän lähetekeskustelun niin että ministeri oli oli pitkään kuulemassa sillä luottamusta ei herättänyt se tapa jolla tämä laki tuotiin pikkutunneilla tänne viime viikolla mutta toivottavasti tästä otetaan opiksi ja lainvalmistelun loppusuora sujuu mallikkaasti koska metsähallitus hallinnoi kolmasosaa suomen pinta alasta ei ole yhdentekevää miten se tehdään suuri huoli on se että nyt käsillä oleva lakiesitys vaarantaa metsähallituksen toiminnan kansanvaltaisen ohjaamisen laissa tulisikin varmistaa se että eduskunnalla on todellinen mahdollisuus ohjata sen toimintaa jatkossakin ja uuden perustettavan liikelaitoksen tulee olla myös jatkossa sataprosenttisesti valtion omistama ja julkisuusperiaatetta noudattava yhtiö sen hallinnon pitää olla läpinäkyvää ja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita hallitusohjelmassa on kirjattu tämän lain kohdalla tavoitteeksi yksinkertaistaa organisaatiota mutta kuitenkin tässä ollaan luomassa tällaista kolmatta tasetta joka ei välttämättä sitä tee vaan päinvastoin monimutkaistaa tähän kolmanteen taseeseen halutaan siirtää yleisiä vesialueita luontaistalousalueita ja retkeilyalueita vaikka näiden oikea paikka olisi siellä julkisten hallintotehtävien taseessa ja sitten laittaa tähän toiseen taseeseen ne alueet joilla on metsätaloudellista merkitystä ja joihin kohdistuu metsätaloudellisia tuottovaatimuksia suuri kysymys on tämän lakiesityksen kolmaskymmeneskolmas pykälä jossa hämärrytetään luontopalvelujen ja metsähallituksen emokonsernin välistä rajaa tämä uusi tase emokonserniin

irti luontopalveluista mahdollistaa näitten yleisvesien ja kenties myöhemmin myös maa alueiden hyödyntämisen kaupallisiin

ole tarkoitettu vaikka ne eivät eivät olekaan suoraan suojelualueita sama pätee myös kirjanpitoon eduskunnan luonnonsuojeluun tarkoitetut ympäristöministeriön varat voivat siirtyä konsernisiirtona ihan muihin käyttötarkoituksiin eikä eduskunta voi siten valvoa menevätkö rahat siihen mihin on tarkoitus jo nyt luontopalvelut maksaa konsernipalveluina paljon emokonsernille ja vaarana on että luontorahoja käytetään tehottomiin kaupallisiin seikkailuihin me tiedämme että luontopalvelut on hoitanut todella hyvin oman osuutensa sillä on hyvin vahva luontomatkailuprofiili ja se on hyvin pystynyt yhdistämään sekä luontomatkailua että luonnonsuojelua

lisäksi tässä ovat paljon nousseet saamelaisten oikeudet ihan ihan aiheesta se on suuri huoli koska näistä saamelaisalueen poronhoidon laidunmetsistä yhdeksänkymmentä prosenttia kuuluu valtion omistukseen ja niitä hallinnoi metsähallitus ja jos nämä siirretään nyt tänne kolmanteen taseeseen nousee kysymys siitä voiko se sitten jatkossa

tarkoittaa sitä että porojen laidunmaata voitaisiin myydä vuokrata tai käyttää porotaloudelle haitallisella tavalla esimerkiksi metsähakkuuseen tai soranottoon sen takia tätä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa joka edellisessä lakiesityksessä oli on pidetty niin tärkeänä toivon että tästä eteenpäin todella valiokunnissa käydään laaja kuulemiskierros sovitellaan erilaisia näkemyksiä niin että emme hukkaa sitä hyvää toimintaa mitä metsähallitus nyt tekee ja ja sitä tyytyväisyyttä mitä noin yleisesti suomalaisilla on metsähallitusta kohtaan kuten ministerikin täällä alkupuheenvuorossaan kertoi

arvoisa puhemies jatkan viime viikolla aloittamaani puheenvuoroa sen takia en tuo kaikkia asioita läheskään tässä esille

valtio omistaa ja metsähallitus hallinnoi yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kunnan verotuloista tulee kaksikymmentä prosenttia suoraan metsähallitukselta se on kunnan tärkein työllistäjä eri muodoissaan eli se on meidän kunnalle elämän ja kuoleman kysymys miten tämä laki ja nämä asiat menevät eteenpäin emme me suotta täällä mustajärven kanssa tinkaa tästä asiasta nyt sitten nämä

on tämän osakeyhtiömuodon muutoksen kautta tulossa muutoksia nyt näissä lain yleisperusteluissa lukee sillä tavalla että siten lakimuutoksella on hyvin vähäinen taloudellinen vaikutus ja erityisesti vain niille kunnille joilla metsäerän osuus yhteisövero osuudesta on merkittävä eli tällä on meidän kunnalle merkittävä merkittävä vaikutus tämän vuoksi me tulemme varmasti pyytämään ja toivomaan että me saisimme tähän asiaan niin paljon täsmennystä ja tarkennusta että savukosken kunnan tulevaisuuskin saadaan varmistettua sitten toinen kohta mikä meidän perällä keskusteluttaa todella paljon on nämä yhteiskunnalliset velvoitteet on hyvä että tähän lakitekstiin saatiin matkaan työllistäminen

ja sitten yleisperusteluihin saatiin matkailu nykytilanne metsähallituksen on ihan ok mutta yhteiskunnalliset paineet varsinkin nytten kun kaikki yritystoiminta ja kaikki muu on tullut vahvemmin esille yhä enemmän pitäisi olla kirjoitettuna lakitasolle mihin me olemme todella oikeutetut näissä asioissa vain laki on sitovaa ja velvoittavaa oikeutta vain siihen me voimme oikeasti luottaa seuraava asia mikä näihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin pitäisi saada matkaan on metsähallituksen teiden käyttö meillä on todellakin useita pieniä metsäpalstoja eri puolilla savukoskea niin että puitten kuljettamiseen käytetään valtion metsänhoitoteitä se on tähän asti ollut osa meidän yhteiskunnallista etuamme mikä meille kuuluu sitä ei ole kukaan edes ehdollistanut että siitä pitäisi alkaa maksamaan koska tällä hetkellä ne hinnat mitä me saamme metsästä kiinnolta ovat todella huonoja nyt tänä syksynä tuli yhtäkkiä semmoinen tilanne että kiinnosta pitää alkaa maksamaan viisitoista senttiä per kilometri per kuutiometri eihän tämä pahalta kuulosta mutta meillä on metsäpalstoja joilta pitää kuljettaa neljäkymmentä kilometriä valtion teitä pitkin että päästään yleisille teille meillä on metsäpalstoja joista pahimmassa tapauksessa pitäisi alkaa kiinnolta maksamaan kuusi euroa

pitäisi maksaa metsähallituksellekin näitten teitten käytöstä meidän alueella pinokuutiometriltä ei todellakaan makseta paljoa ja samalta alueelta mistä

pitäisi maksaa kuusi euroa kiinnolta oltiin valmiita maksamaan vähemmän kiinnolta elikkä jos tämä metsänomistaja haluaisi laittaa kuitupuuta myyntiin hänen pitäisi maksaa että hän saa puun markkinoille elikkä tässä tapauksessa metsähallitus todellakin nollarajan nyt sitten yksityispuupuolelle tämä ei ole pelkästään meidän alueellamme ja tämän vuoksi nämä yksityisten nämä yksityisten metsäteiden käyttömaksut pitäisi kohtuullistaa ja miettiä mikä olisi järkevä muoto tässä matkassa minun mielestäni näissä

tulisi mainita esimerkiksi seuraavalla tavalla

kirjataan muiden maaseutuelinkeinojen kuten yksityismetsätalouden edistämisvelvollisuus meidän täytyy miettiä ja työstää hakea sitä sanamuotoa millä tavalla nämä yksityismetsätalouden asiat otettaisiin tässä huomioon että me pystyisimme elämään yhteistyössä metsähallituksen toimintojen kanssa sitten otan vielä lopuksi esille tämän metsähallituksen metsähallituksen tuloutusvaatimuksen se on tällä hetkellä satakaksikymmentä viiva satakolmekymmentä miljoonaa se on ehdottomasti aivan liikaa ehkä kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä tämmöisiä summia pystyttäisiin maksamaan mutta tällä hetkellä monin paikoin esimerkiksi meillä savukoskella hakataan jo aivan liian nuorta metsää tarvitsisimme aikaa siihen että se pääsisi pikkusen kasvamaan järeämmäksi ja saisimme suurempiakin tuottoja aikaiseksi ei laiteta tälle osakeyhtiölle ainakaan alkuvuosina kovin pahoja tuottovaatimuksia olisin jopa valmis pienentämään sitä tuottovaatimusta ettei esimerkiksi tarvitse alkaa myymään valtion maita mihin on tällä hetkellä jouduttu sortumaan

arvoisa rouva puhemies

vaativassa esityksessä jota nimenomaan nämä euroopan unionin säännöt edellyttävät on tärkeää että tämä homma hoidetaan niin että ei tarvitse jälkeenpäin sitten harmitella miksi emme nyt toimineet minun lainopillinen tuntemukseni ei riitä eikä ainakaan euroopan unionin lain tuntemus niin pitkälle että olisiko sitten muita vaihtoehtoja tämän neutraliteetin hoitamiseen toivon että eri valiokunnat omassa työssään tulevan talven ja alkukevään aikana kävisivät tästä hyvin perusteellisen keskustelun ja asiantuntijakuulemisen ja siitä syntyisi sitten tämä kyseisen ongelman ratkaisu tärkeää on kuitenkin että metsähallituksen liiketoiminta kun kerran se on nyt menossa siihen yhtiöön tai yhtiöitetään on myös tarkkarajainen ja ja selkeä sellaisia systeemejä ei pidä laatia joiden rajat eivät ole tarkat ja määräykset selvät viranomaistehtävät luonnostaan kuuluvat julkisen hallinnon piiriin ja niissä ovat tietenkin virkamiehet sitä hoitamassa kuten perustuslakimme edellyttää ja sitten hallinnot ja muut tehtävät pantakoon

kuten mainitsin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani tässä on vaarana se että kun toiminnot hajautuvat ne etääntyvät toisistaan se on on aito vaara olkoonkin sitten että pyrkimys on hyvä mutta käytännössä näin on aina käynyt muissakin tapauksissa tässä on muun muassa eräiden vihreiden kansanedustajien puheenvuoroissa vaadittu että pitäisi laittaa erilaista maaomaisuutta eri tase eriin ei missään tapauksessa koko maaomaisuuden pitää olla niin että se on yhden johdon alla ei saa tällä keinolla tehdä että laitetaan eri tase eriin erilaisten ääriliikkeiden temmellyskenttään jossa metsätaloutta harjoitetaan yhdellä tase erällä toisessa änkyräsuojelijat määräävät asioista ja pahimmillaan greenpeace siellä hilluu tekemässä sitä sun tätä tässä asiassa pitää määräysvallan ja johtosuhteiden olla selvät ja omaisuuserien käytön selvää tällaista hallinnollista sekamelskaa ei pidä ruveta ruveta tekemään kun kerran sitä tässä nyt ollaan torjumassa on luonnollista että metsätalouden liiketoiminnan ja ja muun liiketoiminnan pitää olla kannattavaa se tuottovaatimus en ota kantaa mikä on oikea metsähallitus on valtiolle tuottanut sen reilu sata miljoonaa on ihan hyvä tavoite en sano että sen pitää olla nouseva tai laskeva pääasia on että se on realistinen totta kai sen pitää kuvata myös tapahtumia mitä tapahtuu suomen puumarkkinoilla esimerkiksi jos hinnat laskevat niin tuottovaatimuksenkin pitää laskea tähän bisnestoimintaan liittyy tietysti monta muuta asiaa muun muassa kaivosoikeuksien myynti sieltä saatavat tulot maa ainesten myynti tonttikauppa ja niin edelleen tärkeää on kuitenkin että nämäkin seikat tehdään selkeiksi niin ettei jälkeenpäin tarvitse itkeä että minkä virheen me teimmekään nyt ja mitä tulee sitten tähän kahden johtajan ongelmaan mikä tällä hetkellä talossa ilmeisesti on ja ihan ilmiselvästi on tämä asia pitää kerta kaikkiaan kirjoittaa lakiin niin että selvät talossa ei saa olla kuin yksi johtaja ei voi olla tilannetta jossa kaksi eri johtajaa vetää eri suuntiin toinen kannattaa taloustoimintaa ja järkevää menoa ja toinen vie äärisuojeluun jossa mitään ei saisi tehdä tällainen meno ei kerta kaikkiaan käy toivon että tässä asiassa saadaan syntymään eduskunnassa hyvä mietintö ja saadaan kaikki osapuolet kuulluiksi ja sen jälkeen tehdään selvä laki ja sen perustelut huom lain perustelujen pitää olla niin selvät että niitä sitten mahdollisesti tuomioistuinkäsittelyssä on helppo tulkita tämä yhden johtajan malli on se jota lämpimästi kannatan ja uskon että jotka antavat lausunnon ottavat tähän kantaa omalta taholtaan ja mietinnön mietinnön kirjoittava valiokunta tietenkin myös lopuksi arvoisa rouva puhemies on tärkeää että tämä metsähallituksen tuotto jonka se vuosittain tuottaa jakautuu niin kuin tähänkin asti eri kuntiin tämän maan alueella niin että esimerkiksi edustaja maijalan kotikunnan savukosken kunnanjohtajan ei tarvitse nähdä unettomia öitä tai pelätä että koko kunnan tulokehitys romahtaa nimenomaan kun nämä tulot kerätään tuolta maakunnista pohjoisesta ja itäisestä suomesta sinne myös tulee niitä hedelmiä mitä tämä metsähallitus sitten tämä esitys siitä että pääkonttori pitäisi siirtää rovaniemelle on erinomainen esitys sitä lämpimästi kannatan ja sillä ehdolla vielä että pääkonttori kun on menossa ehkä rovaniemelle niin se ei ole sitten senaatti kiinteistöjen omaisuutta joka rahoittaa siitä ihan järjettömän vuokran senaatti kiinteistöt on semmoinen järjestelmä joka pitäisi tsaarinvallan aikaisena tai neuvostovallan aikaisena järjestelmänä tästä maasta lopettaa eihän siinä ole mitään järkeä että se ei edes markkinataloutta elä nimimerkillä kokemusta on muutamissa ilomantsin tapauksissa että siellä pyydettiin helsingin mittatason vuokraa vaikka oltiin ilomantsissa suomen itäisimmässä kunnassa tällainen meno älköön koskaan tulko metsähallituksessa tulevan pääkonttorin paikkaa valittaessa

arvoisa rouva puhemies metsähallitus hallinnoi valtavaa määrää valtion maita ja vesiä koko suomesta näillä valtion eli meidän kaikkien yhdessä omistamilla mailla sijaitsee hyvin paljon sitä mikä on luonnossamme arvokkainta niin luonnolle itselleen kuin siellä kulkevalle luonnonystävälle meillä on käytössä myös jokamiehenoikeudet se on sellaista herkkua josta monessa eurooppalaisessa maassa vain haaveillaan näihin jokamiehenoikeuksiin ei mielestäni tällä lakimuutoksella olla edelleenkään puuttumassa jokamiehenoikeuksien säilyminen nykyisellään on suurimmalle osalle suomalaisista erittäin tärkeää metsähallitus lakia muutetaan ja luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö näyttävät joutuvan ahtaalle tätä uudistusta on perusteltu myös eun kilpailusäädöksillä metsähallitus on merkittävä raakapuun myyjä sen katsotaan kilpailevan tässä muiden puunhankkijoiden kanssa lakiesityksen mukaan hakkuutoimintaa varten perustetaan valtion omistama yhtiö työnimeltään valtion metsätalous yhtiölle annetaan yksinoikeus hakkuisiin valtion talousmetsissä valtion metsätalous osakeyhtiö saisi pääomakseen liikelaitos metsähallituksen puunmyyntitoiminnan nykyiset varat ja myös velat varoihin kuuluvat myös saatavat puukaupoista se saisi myös eduskunnan päätöksellä siirtokelvottoman oikeuden hakata valtion talousmetsissä metsien omistus ja hallinnointi säilyisi ennallaan hallituksen kärkihankkeita on on muun muassa biotalous tulevaisuudessa merkittävän biotalouden raaka aineen puun käyttö tuleekin lisääntymään huomattavasti uusien tuotteiden raaka aineena nykyinen taloutemme pakottaa meidät kohtaamaan reaalitotuuden jos metsähallituksen tuotto on metsissä ollut huonoa sen arvoon nähden tämän muutoksen jälkeen se lienee parempaa näin ainakin uskoa sopii tämäkin seikka ajanee metsähallituksen kohti yhtiöittämistarvetta ilman ulkopuolista kilpailutuspainetta useat yritykset haluavat varmasti päästä hyödyntämään tätä mahdollisuutta eli tekemään bisnestä tähän liittyy myös yritys siirtää valtion omistuksessa olevat kaksi pilkku seitsemän miljoonaa hehtaaria yleisvesialueita metsähallituksen liiketalouden käyttöön nykyään ne kuuluvat metsähallituksen taseen siihen osaan joka muodostaa luontopalvelut yleisvedet siirrettiin metsähallituksen hoiviin jo kaksikymmentä vuotta sitten tällöin yleisvesillä ei nähty taloudellista merkitystä nyt niillä nähdään bisnesmahdollisuuksia esimerkiksi tuulimyllyalueina hiekannostossa ja kalanviljelyssä mielestäni viimeistään nyt tulee laajentaa mahdollisuuksia nykyisin lähes hyödyntämättä oleviin vesistöreitteihin ja metsähallituksen tuhansiin järviin ja jokiin metsähallituksen vesistöt kaipaavat hoitokalastusta tiedän metsähallituksen maita ja vesistöjä käyttävänä aktiivikalastajana ja metsästäjänä että nämä maat ja erityisesti vesistöt ovat liian vähällä käytöllä suomeen tuodaan suurin osa käytössämme olevasta ruokakalasta rajojemme ulkopuolelta viime vuonna maahamme tuotiin kalaa yli satakuusitoista miljoonaa kiloa tässäkin metsähallitus voisi olla suunnannäyttäjänä kotimaisen kalan arvon nostamisessa siihen arvoon mikä sille kuuluu satsaukset metsähallituksen vesiin ja maihin jäävät suomeen jolloin myös kaikkien kustannusten ennustettavuus on mahdollista suomessa myös metsähallituksen vesissä kalastus on liian vähäistä tämäkin on yksi syy vesistöjemme nopeasti huonontuneeseen kuntoon alikalastuksen ja ruokakalan hankinnan vain kalatiskeiltä myötä vesiemme vähäarvoinen kala lisääntyy vesistöjen sisäinen kuormitus kasvaa ja arvokala vähenee mikäli metsähallitus vuokraisi vesistöjään luonnonravinnemenetelmää käyttävään kalankasvatukseen ja kalastusmatkailuyrittäjille se mielestäni vähentäisi myös yhtiöittämisen paineita ja lisäisi tuottoja maattomalle metsästäjälle helpoin ja monesti ainut tapa päästä metsästämään on hankkia metsästyslupa valtion maille tätä mahdollisuutta ei saa muuttaa arvoisa rouva puhemies mikäli metsähallitus nyt yhtiöitetään ja toiminta rajataan niin ettei myöhemminkään voida hävittää meille kallista ja rakasta kansallisomaisuutta niin tästä voi tulla entistä parempi ja monipuolisempi yritys tällä esityksellä metsähallitus pysyy yhtenä kokonaisuutena kuten jo ministeri aikaisemmin kertoi

arvoisa puhemies metsät ovat suomalaisten vanhin sielunhoitaja yhteydessä puhutaan taloudesta on totuttu ajattelemaan lähinnä puun ja maan kaupallista arvoa ja näin on tässäkin keskustelussa ollut on muistettava että myös metsien virkistyskäyttö on taloudellisesti tärkeää sen lisäksi että se on inhimillisesti erittäin tärkeää kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu metsissä viikoittain yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia eli melkein jokainen vähintään kerran vuodessa myös metsiin liittyvällä terveyden edistämisellä on taloudellinen arvo vaikka se ei näykään metsähallituksen taseissa suomen latu järjestö on muistuttanut että metsätalouden tuotantotavoitteissa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista mutta liikkumisen lisäämisellä on mahdollisuus säästää sosiaali ja terveysmenoissa

euroa eli noin satakertainen raha monet ovat jo todenneet että metsähallitus omistaa kolmanneksen suomen maa ja vesialasta eli metsähallitus on suomen suurin maanomistaja ja kun metsähallituksen asioita käsitellään kyse on isänmaan ja yhteisen kansallisaarteemme luonnon kannalta erittäin merkittävistä asioista siihen nähden on hyvin erikoista miten lyhyillä kuulemiskierroksilla tätä nimenomaista lakiversiota on valmisteltu debatissa jo tuotiin esille se että muutosta perustellaan eun

osa ehdotetuista muutoksista ei mitenkään liity eu lainsäädäntöön eu ei millään tavalla vaadi puuttumaan luontopalveluihin eli julkisten hallintotehtävien päätösvaltaan eikä vaadi ratkaisuja jotka myös vähentäisivät eduskunnan valtaa hallituksen esitys kolmannesta tase erästä hämärtää luontopalvelujen ja liiketaloudellisen osan välistä eroa ja hämärtää myöskin sen kontrolloimista että metsähallituksen luontopalveluihin myönnetyt rahat käytetään niihin tarkoituksiin mihin eduskunta on myöntänyt pahimmassa tapauksessa tämä saattaa vaarantaa jopa lapin metsärauhan koska tätä kolmatta tase erää on vaikea ymmärtää miksikään muuksi kuin yritykseksi avata uusia alueita ennen kaikkea valtion vesialueita kaupalliselle hyödyntämiselle tämä ei suinkaan yksinkertaistaisi metsähallituksen organisaatiota eikä valtionohjausta vaan aivan päinvastoin vihreiden mielestä metsähallituksen metsähallituksen retkeilyalueet tulee siirtää pois intensiivisestä metsätalouskäytöstä ja vesialueet tulee jatkossakin pitää kaikkien yhteisenä kansallisomaisuutena perustettavan yhtiön pitää jatkossakin olla kokonaan valtion omistama ja se pitää laissa todeta selvästi arvoisa puhemies myös saamelaisten oikeuksista on tässä jo puhuttu monet ovat todenneet että tänään ykn alkuperäiskansojen oikeuksien erikoisraportoija victoria tauli corpuz on on ilmaissut huolensa siitä miten tämä lakiehdotus vaikuttaa saamelaisten oikeuksiin koska siitä on pyyhitty pois edellisen hallituksen aikana huolellisesti valmistellut pykälät saamelaisten oikeudesta perinteisiin elinkeinoihinsa ja alueisiinsa tämä ykn edustaja myös arvosteli sitä että saamelaiskäräjillä on ollut vain rajoitettu mahdollisuus vaikuttaa lain valmisteluun ja totesi että tämä on vastoin ykn alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen yhdeksästoista artiklaa

arvoisa puhemies

varsin vilkasta myös tässä valmistelun aikana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 muutamia evästyksiä tähän valiokuntatyöhön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 paljon kulminoituu luontopalveluiden jatkoon ja tässä tulee olla ihan yksiselitteinen kanta tämä toiminta on turvattava ja luontopalveluiden selkeän roolin täytyy myös lakiin olla selkeästi kirjattuna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 selkeää aivan keskeinen kysymys on se miten tätä mallia johdetaan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

metsien taloudellinen hyötykäyttö ja luontopalvelut eivät voi olla keskenään ristiriidassa eikä asetettuina vastakkain tämä tarkoittaa myös sitä että uuden järjestelmän tulee tukea ministeriöiden välisen yhteistyön parantamista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

arvoisa puhemies on todella tärkeää että metsähallitus pysyy kotimaisena toimijana siitä on kaikilla yhteinen näkemys meillä on onneksi nytten yhtä aikaa käsittelyssä myös selkeä laki koko osakeyhtiöstä eli meillä on käsittelyssä laki valtion metsätalous osakeyhtiöstä nykyisellä järjestelyllä nykyisessä metsähallituksessa on saatu aikaiseksi tilanne että lähes kaikki työ saadaan teetettyä kotimaisella työvoimalla ja kotimaisilla yrityksillä esimerkiksi paikallisia nuoria saadaan työllistettyä meillä savukoskellakin lähes kaikki nuoret ovat saaneet aina kesätyöpaikan metsähallituksesta metsänistutuksessa tällä nykyisellä säädöskuviolla miten tällä hetkellä on saatu hallittua että töistä ei mene paljoa ulkomaalaisille toimijoille nyt tässä uudessa osakeyhtiössä on lähdetty varmasti samasta tilanteesta ja mitä minä olen näitä säädöksiä tulkinnut niin pyritään siihen että tilanne ei muuttuisi nykytilasta kovinkaan paljoa elikkä todellakin saataisiin töitä ennen kaikkea paikkakunnalle ja paikallisille toimijoille tietenkin kotimaisten toimijoitten pitää olla kilpailukykyisiä emme me ala sitä varmastikaan huonontamaan on ollut pelko että yrityksen osakkeita voidaan myydä esimerkiksi ulkomaalaisille mutta

se on eduskunnan päätettävissä voidaanko myydä vai ei mutta jo nykyisinkinhän meillä on se tilanne että tämä eduskunta voi päättää että myymme huomattaviakin määriä valtion maita jollekin yksityiselle toimijalle elikkä tämä pelkotila on olemassa jo nyt

lopuksi kiitos teille kaikille että niin moni kokee tämän meille erittäin tärkeän lain yhteiseksi asiaksi tehdään tästä niin hyvä kuin nyt osaamme ja pystymme

tilanne on suomessa heikko ja tällä hallinnonalalla on paljonkin asioita joita olisi tullut olla siinä laajemmin ja enemmän koska biotalousosio on juuri todella tarvitsisimme tähän paljon että me saisimme suomelle lisää taloudellista kehitystoimintaa aikaiseksi mutta minulle henkilökohtaisesti yksi kohta tässä on kemera kestävän metsätalouden rahoituslaki kohta johon olisin todellakin toivonut jo tässä vaiheessa lisää määrärahoja vajaatuottoisten metsien uudistamiseen

uudistamisella kemera tuella ja nyt tämä on jäänyt kokonaan pois viimeistään vuoden päästä tämä asia on pakko ottaa uudestaan käsittelyyn jotta me voimme varmistaa sen että yksityispuolellakin saadaan jatkossakin

metsätaloutta kehitettyä järkevällä tavalla

arvoisa puhemies

voi oikeastaan puhua edes kohtalaisesta tuloksesta monilla tuotantosuunnilla erityisesti lihantuotannossa ollaan siinä tilanteessa että keskustellaan jopa kokonaisten suomalaisten tuotantosuuntien loppumisesta ja katoamisesta tilanne on monen tekijän summa olemme osa yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja elämme eurooppalaisen maatalouden olosuhteissa mutta iso tekijä tietysti on ollut myös ulkopolitiikka

venäjän ja ukrainan välillä se on tullut iskuna varsinkin maitoa tuottaville tiloille ei ole voitu viedä maitotaloustuotteita venäjälle vanhaan hyvään tapaan kuitenkin maatalouden kriisi on myös koko mantereen laajuinen kriisi jopa euroopan tasolla on haasteita monilla tuotantosuunnilla kannattavuudessa ja jopa brysselin kaduilla lähellä sitä missä koko mannerta koskevia maatalouspoliittisia päätöksiä tehdään komission edessä on nähty mielenilmauksia mikä kertoo siitä missä tällä hetkellä mennään euroopan tasolla ja globaalilla tasolla täällä suomessa ja eduskunnassa meidän pitää tehdä kaikki se voitava mitä meillä on kansallisessa päätöksenteossa suomalaisissa käsissä maatilojen tilanteen helpottamiseksi ja sillan rakentamiseksi tämän kriisin yli kuitenkin tulevaisuuden näkymät ovat sellaiset että kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä maailman väestönkasvu ilmastonmuutos luonnon ja ympäristön pilaantuminen synnyttävät tilanteen jossa todennäköisesti elintarvikkeista voi olla jopa puutetta täällä meidän pallollamme

johon tulee kiinnittää huomiota on se että ne maatalouden tuet jotka kuuluvat tuottajille laillisesti pitää saada maksettua ajallaan ja on mahdotonta ja aivan käsittämätön tilanne se että jos on haasteita hallinnossa jos on haasteita viranomaisen toiminnassa niin kärsijäksi joutuu se edunsaaja se maatilayritys maaseutuyritys ja se tuottaja yksityishenkilö näin ei voi olla haluan tässä kohtaa ottaa kantaa keskusteluun maaseutuviraston roolista joka on tässä tämänpäiväisessä ja iltaisessakin keskustelussa noussut esille en voi ymmärtää hyväksyä sitä että maaseutuvirasto ei tietojärjestelmäongelmiin ja atkhon viitaten ole pystynyt maksamaan tukia ja avustuksia oikea aikaisesti on tärkeää että nyt selvitetään ulkopuolisen tahon toimesta avoimesti ja reilusti mikä siellä maaseutuviraston toiminnassa mättää missä ne pullonkaulat ovat jatkossa hallinnon pitää toimia meidän hyvän hallinnon periaatteitten mukaisesti myös maaseutu ja maatalouspuolella tässä kuitenkin maaseutuviraston toiminnan kritiikissä ihan aiheellisessakin kritiikissä on ollut jopa tietynlaisia ajojahdin ja noitavainonkin piirteitä ei ole mikään patenttiratkaisu mikään sormiennapsautusratkaisu se että lakkautetaan maaseutuvirasto ja sen jälkeen kaikki ongelmat suomalaisessa ja eun maatalousbyrokratiassa katoavat rohkenen kyllä väittää vaikka maaseutuvirastossa ei ole riittävästi ymmärretty viljelijöitä ja tuottajia että kyllä enemmän ymmärretään viljelijöitä ja tuottajia kun maaseutuvirasto sijaitsee seinäjoella keskellä peltoja keskellä sitä todellista elintarvikemaakuntaa kuin että se sijaitsisi etelä helsingissä pystymme yhdessä kehittämään alueellistetun maaseudun ja maatalouden osaa ja viraston toimintaa niin että kaikki asiat maataloushallinnossa saadaan asiallisesti hoidettua niin ikään en voi hyväksyä sitä että ollaan lisäämässä voimakkaita tarkastusmaksuja erityisesti kotieläintuottajille joilla on epähuomiossa saattanut tiettyjen selvitysten toimittaminen jäädä muutaman päivän päähän

arvoisa

oloissa se voi olla en siis tässä puheenvuorossa puutukaan momentteihin tai budjettimuutoksiin vaan ajattelin sanoa muutaman sanan yleisestä maatalouspoliittisesta kehityksestä joka on itse asiassa edennyt samaan suuntaan jo vuosia tai ehkäpä jopa vuosikymmenen kehitys josta olen huolissani on se että parasta mahdollista taloudellista tulosta ei välttämättä enää tuota paras mahdollinen tuotanto paras mahdollinen sato suuremmat määrät tai tuotannon tehokkuus moneen kertaan muutettu euroopan unionin tukijärjestelmä on on aiheuttanut vinoumia jotka ovat voineet johtaa siihen tuottamatta jättäminen voi olla ruuan tuottamista kannattavampaa itse asiassa monissa tilanteissa tämä tilanne on jo näin tämähän ei ole ongelma jos tuotetaan tärkeitä luontoarvoja suojellaan harvinaisia kohteita tai suojellaan tehokkaasti vaikkapa vesistöjä mutta jos ja osittain kun nyt on tapahtunut jo niin että tämä etenee tavallisille pelloille silloin on vaarana että koko maatalouspolitiikan oikeutus voi joutua kyseenalaiseksi ruuantuotantoa on euroopassa alettu tukemaan silloin kun ruuasta oli pulaa sittemmin unionin politiikassa on käyty läpi monia vaiheita tuotannon rajoittamisesta ruuantuotannon tukemiseen määrien kasvattamiseen vaihdellen trendinomaisesti vuosikymmenten mittaan tällä hetkellä vallalla on ruuantuotannon kestävyyden tukeminen erilaisten vihreiden arvojen moniarvoisuuden tukeminen mutta pelkään pahoin että maataloustukijärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla jos muiden arvojen tukeminen ja muut arvot ylittävät tässä poliittisessa arvotuksessa itse ruuantuotannon tarkoituksen ja arvot siksi tämä kehitys pitäisi pystyä kääntämään ruuan pitäisi olla aina kannattavampaa kuin tuottamatta jättämisen tukijärjestelmien pitäisi aina kannustaa pyrkimään mahdollisimman hyviin satotasoihin mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon käyttämään uusinta teknologiaa kohdistamaan oikeat viljelytoimenpiteet oikeille maille oikeaan aikaan tällä hetkellä tukijärjestelmä ei tätä kaikin osin tee ja uskon ja toivon ja luotan että hallituksen biotalouden kärkihankkeessa tähänkin ongelmaan tullaan puuttumaan en usko että pitkällä tähtäyksellä tukijärjestelmämme on kestävällä pohjalla jos ruuan tukemisessa maataloustuissa jotka ensisijaisesti tarkoitettu hinnanalennuksiksi kuluttajien elintarvikkeiden hintoihin alkavat painottumaan enemmän kaikki muut arvot ja seikat kuin itse ruoka ja sen hinta ja sen arvot tämä on myös ongelma tällä hetkellä viljelijöille maataloustuottajille politiikka on ollut tempoilevaa eu on asettanut tavoitteita ja vaihtanut tavoitteitaan tiheällä aikavälillä viljelijät haluaisivat tuottaa suomessakin puhdasta suomalaista ruokaa mahdollisimman suuret sadot kestävillä tavoilla ja he haluisivat myös tulonsa nimenomaan tästä ruuan tuottamisesta ruuan hinnasta

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman mukaan suomessa palkitaan ahkeruudesta työstä ja toimeliaisuudesta kasvava taloutemme perustuu hyvään johtamiseen vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko suomen voimavarojen hyödyntämiseen näihin seikkoihin tulee siis hallitusohjelmassa panostaa jokainen hallinnonala on asettanut toimialalleen hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle kaksituhattakuusitoista näistä yksi on muun muassa se että kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden toimintaedellytyksiä näihin mielestäni maaseuturahaston yritystuet ja niiden maksatukset liittyvät oleellisesti maa ja metsätalousministeriön alaisuuteen kuuluvan maaseuturahaston hanke ja yritystukien tukipäätösten tekeminen ja maksatus on jälleen kerran pahasti viivästynyt uuden ohjelmakauden alettua nyt käynnissä oleva maaseuturahaston ohjelmakausi kohdistuu vuosille kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä tukien haku alkoi keväällä kaksituhattaviisitoista ja tukirahojen maksun hakijoiden tilille on ilmoitettu alkavan vasta alkutalvella kaksituhattakuusitoista näin ollen tukien hakijat joutuvat pahimmillaan odottamaan rahojen tilille maksamista kohtuuttoman ajan rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen etenkin yritystukien maksaminen olisi saatava käyntiin mahdollisimman pian maaseuturahaston yritystuki on tarkoitettu tukemaan aloittavan yrityksen alkuvaihetta tai toimivan yrityksen laajentumista uudelle toimialalle moni investointeja suunnitellut yrittäjä on kuluneen vuoden aikana päättänyt jättää investoinnit kokonaan tekemättä tai siirtänyt niiden tekemistä myöhempään ajankohtaan koska ole voinut tietää milloin tukirahoja todellisuudessa aletaan maksaa yrityksille tämä on hidastanut etenkin pienten yritysten kehittymistä ja kasvua koska näillä yrityksillä ei tyypillisesti ole ylimääräistä rahaa sidottavana investointeihin etenkin vallitsevassa taloudellisen taantuman tilanteessa tukien sujuva hakeminen ja maksaminen olisi ollut merkittävä käytännön apu yrityksille yrittäjille on tärkeää että tukien haku ja maksaminen on sujuvaa eikä vie kohtuuttomasti yrittäjän kallisarvoista työaikaa sujuva haku ja maksatusprosessi vahvistaisi yritysten uskoa yritystukia kohtaan sekä lisäisi ja kannustaisi niiden hyödyntämiseen yritystoiminnan kehittämisessä monella yrittäjällä on negatiivinen ennakkokäsitys yritystukiin liittyvästä byrokratiasta paperisodasta sekä prosessin hitaudesta valitettavasti tämä käsitys vastaa tällä hetkellä todellisuutta maaseutuvirasto vastaa maaseudun kehittämisen tukien maksuista tarkastuksista ja valvonnasta se valmistelee ja ohjeistaa tukien hakua ja maksatusta koskevia asioita sekä vastaa tukien julkisesta valvonnasta ely keskusten elinkeinojen työvoiman osaamisen ja kulttuurin vastuualueiden toimijat vastaavat alueellisesti maaseudun kehittämisen tukien hausta maksatuksesta ja muusta toimeenpanosta arvoisa puhemies uuden ohjelmakauden alku on ollut tiedossa jo useita vuosia ennakkoon tietojärjestelmä olisi pitänyt saada kuntoon hyvissä ajoin niin ettei tällaista viivästystä ja siitä seurannutta vahinkoa yritysten kehittämisrintamalla syntymään yritystukihakemuksia on jätetty tuhatkahdeksankymmentä kappaletta ja hanketukihakemuksia tuhatneljäsataaseitsemänkymmentäkahdeksan kappaletta sähköisesti hyrrä järjestelmässä jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli lähes yhdeksänkymmentä prosenttia kyse ei ole siis kovin pienestä määrästä tein eilen aamulla yritystukien maksatuksesta kirjallisen kysymyksen eduskunnalle samana päivänä maaseutuviraston julkaiseman tiedotteen mukaan maaseudun yritystukien päätöksenteon ja maksamisen aikataulut ovat selvillä yritystukien maksaminen on tiedotteen mukaan mahdollista helmikuun puolivälistä lähtien maaseudun hanketuista ely keskukset alkavat tehdä päätöksiä tammikuussa ja hanketukien maksamisen ajankohdasta kerrotaan myöhemmin nämä tukimaksut eivät siis ehtineet jouluksi vaan venyivät jälleen kohtuuttoman kauas hakemuksen jätöstä en pidä tätä millään tavalla hyväksyttävänä toimintana

arvoisa herra puhemies

sen verran vielä että tämä pelleily joka liittyy näiden erilaisten tukien maksatuksiin ja niissä tapahtuvat viiveet eivät mielestäni ole mitenkään hyväksyttäviä eivät mitenkään hyväksyttäviä enkä jaksa ymmärtää sitä että seinäjoella toimiva maaseutuvirasto sössinyt näin perusteellisesti suomessa on tähän asti luotettu viranomaisten toimintaan ja se viranomaisluotettavuus on kunnia asia suomalaisessa yhteiskunnassa mutta maaseutuviraston osalta tämä ei näköjään enää pidä paikkaansa onhan käsittämätöntä että esimerkiksi maksatusten hoitamisessa ajallaan perustelu on että jokin tietokoneohjelma ei pelaa kun pankit toimittavat päivittäin miljoonia maksutapahtumia silmänräpäyksessä niin luulisi nyt tuostakin porukasta löytyvän joku tietokonenörtti joka laittaa tämän asian kuntoon ilman että tarvitsee tällaisia puolivillaisia selityksiä kuunnella että tietokoneohjelma ei pelaa jos ei sitten kerran pelaa niin pitää laittaa sinne sellaiset työntekijät jotta homma pelaa perustelut mitä on julkisuuteen maaseutuvirastosta lausuttu eivät ole uskottavia pidän niitä suorastaan naurettavina hallitusohjelman yksi tärkeä keskeinen asia on byrokratian purkaminen ja maatalouspuolella jos missä tämän hallitusohjelman osion soisi onnistuvan täydellisesti suomalaiseen maatalouteen liittyy niin valtava määrä erilaista byrokratiaa joka joutaa purkaa pois mahdollisimman tehokkaasti on itsestään selvää että kun julkista rahaa jaetaan ja annetaan hyvillä perusteilla eri tarkoituksiin maataloudessa

siihen liittyy aina tietty määrä hallinnointia ja sitä kautta saavutetaan tämän laillisuus ja ja läpinäkyvyys se on on aivan itsestään selvää mutta tällaisesta turhanaikaisesta pompottamisesta ja byrokratiasta esimerkiksi tämänkin keskustelun aikana mainitut ja kuullut esimerkit siitä että maksatuksia voidaan pienentää tukea voidaan pienentää jonkun tilastollisen pienen virheen takia taikka esimerkiksi siksi että pellon pinta alat eivät ihan millilleen ole tänä vuonna samat kuin vuoden kuluttua

on päästävä kerta kaikkiaan irti se ei kuulu nykyaikaan eikä sillä voi olla perusteluna että jossakin eu direktiivissä niin sanotaan maatalouden tärkeä tehtävä on tuottaa tähän maahan hyvää hyvää suomalaisen ruuan raaka ainetta ja niin että tuo kolmensadantuhannen ihmisen työllisyys turvataan koko elintarvikeketjussa ja ennen kaikkea suomalaiset saavat puhdasta ruokaa niin että voimme tulevaisuudessakin nauttia siitä ja ennen kaikkea turvata suomalaisten ihmisten kansanterveyden jos me syömme itseemme päivittäin sellaisia ruokatarvikkeita esimerkiksi torjunta ainejäämiä taikka muita myrkkyjä niin sen tiedätte mitä se vaikuttaa suomalaisten terveyteen toivottavasti tässä suomalaisten yhteisymmärrys riittää että pystymme pitämään kotimaisen ruokaketjun toiminnassa maatiloilta suoraan suoraan suomalaiseen ruokapöytään arvoisa herra puhemies kaksi huomiota vielä lopuksi petovahinkojen osalta on päästy maassa hyvään tilanteeseen nämä vahingot mitä suurpedot aiheuttavat korvataan valtion varoista täysimääräisenä ja valtion on pidettävä huoli siitä että esimerkiksi poronhoitoalueella taikka sitten metsästäjän kannalta metsästyskoiriakin tänäkin päivänä on varmaan joku ajokoira taikka hirvikoira menettänyt henkensä susien raatelemana korvataan täysimääräisenä koska kerran valtiolla on varaa näitä suurpetoja pitää tässä maassa yllä niin silloin pitää olla myös kukkaroa maksaa syntyneet vahingot ja kannat on pidettävä sillä keinoin olisi metsästyksen avulla niin pieni että tällaisia vahinkoja ei pääse syntymään nykyisessä tilanteessa suurpedot ovat tottuneet ihmisiin niin että pyöritään pihoissa ja marjapensaissa pelkäämättä ja siitä tilanteesta on päästävä irti ja se hoidetaan vain ja ainoastaan järkevällä metsästyksellä lopuksi metsähallitus laista vielä sen verran että kun tämä kuuluu maa ja metsäta lousministeriön pääluokkaan metsähallituksen asiat niin uusi laki pitää saada kuntoon niin että siitä on hyötyä tälle kansakunnalle jatkossa ehdottomana ehtona maa ja metsäomaisuus meidän suomalaisten omaisuus säilyy suomen valtion yksiselitteisessä omistuksessa ilman että on minkäännäköistä vaaraa siitä että esimerkiksi yhtiöittämisen kautta voisi joku päästä käsiksi suomalaisten kansallisomaisuuteen niin ei saa koskaan käydä

olen tällä kohtaa kun käsitellään maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaa joka kerta ottanut esille petoasiat nyt olen tyytyväinen siitä että vihdoinkin tähän on varattu tarpeeksi määrärahoja koska on todennäköistä että ensi vuonna näitä petovahinkoja tuleepi paljon mutta nyt minä sitten toivon että jatkovuosina ei tarvitsisi enää varata näin isoja määrärahoja tähän tarkoitukseen vaan että nyt pystyttäisiin oikeasti tekemään toimenpiteitä joilla saadaan tämä tarve pienenemään eli erinäköisiä asioita esimerkiksi ahma asetus saataisiin aikaiseksi jolloin ahmojen aiheuttamat vahingot saataisiin todellakin vähenemään lisäksi karhupuolella

että ei sitten vahinkoja tapahtuisi ja ei sitä tiedä vaikka

en tiedä miten lie tämä asia nyt sitten mutta toivon mukaan jatkossa tarvitaan näitä määrärahoja tähän petovahinkojen korvaamiseen

arvoisa herra puhemies näihin maatalouden tukijärjestelmiin kuten tässä aiemminkin on viitattu keskeisesti liittyvät sähköiset järjestelmät niin tukihakuihin peltotukiin kuin investointihanketukiin liittyvät ovat olleet toiminnaltaan valitettavan epävarmoja valiokunta onkin puuttunut omassa lausunnossaan aiheellisesti tähän keskeiseen maatilatalouden henkistä kuormitustakin lisäävään asiaan kuluneen kesän aikana moni on tuskaillut tukitarkastuksiin liittyvien hallinnollisten ongelmien kanssa ja kokenut tukitarkastuksiin liittyvää epävarmaa oikeusturvaa pidänkin hyvänä että tukitarkastuksiin liittyviä sähköisiä järjestelmiä ollaan kehittämässä ja myös valiokunta on siihen kiinnittänyt huomionsa pidän jatkossa edelleen tärkeänä että kaikki sähköiset järjestelmät saadaan täysin toimiviksi ja luotettaviksi jottei niistä viljelijöille aiheudu ylimääräistä henkistä eikä taloudellista kuormitusta on varsin myönteistä että tähän ongelmaan on vakavasti paneuduttu ja sähköisten järjestelmien kehittämiseen on osoitettu toivottavasti riittävästi resursseja

arvoisat edustajat budjettikeskustelun loppusuora aina ennen joulua on tavattoman tärkeä vaihe vuoden kulussa

käsiteltäessä kiinnitän huomion muutamiin asunto ja rakentamispoliittisiin asioihin täällä on puhuttu monta vuorokautta putkeen biotaloudesta eri kohdissa on puhuttu elinkeinopolitiikan yhteydessä työllisyyspolitiikan yhteydessä yleisen talouspolitiikan yhteydessä oleellinen elementti meidän biotaloudessa on se että puuta pystytään käyttämään entistä enemmän mahdollisimman monilla eri tavoilla yksi keskeinen tapa käyttää puuta on koko ihmiskunnan historiassa ollut tietysti rakentaminen ja hyvä työ sen eteen että puurakentaminen etenisi suomessa sekä asuntotuotannossa että julkisessa rakentamisessa onkin lähtenyt liikkeelle pidän tärkeänä että puurakentamista edelleenkin edistetään ja tarpeettomat esteet puurakentamiselta puretaan

tällä on tällä hetkellä todella isoja vaikutuksia meidän koko kansantalouteen niin yksityisten henkilöitten talouteen joilla tulee sellainen tilanne että he sattuvat ostamaan asunnon tai asuinrakennuksen jossa on home tai kosteusongelmia kuin ennen kaikkea meidän

arvoisa puhemies haluan muutamalla sanalla ottaa kantaa puurakentamiseen ja sen merkitykseen suomen taloudellisen toimeliaisuuden lisäämisessä lisäämisessä ympäristövaliokunta omassa budjettilausunnossaan kiinnitti huomiota puurakentamisen merkitykseen osana pyrkimystä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja biotalouden edistämistä valiokunta huomiota siihen että vaikka puurakentamisen edistäminen näkyy vahvasti hallitusohjelmassa niin siitä huolimatta talousarvioehdotukseen ei sisälly määrärahaa puurakentamisen edistämiseen olen tästä huolimatta täysin vakuuttunut siitä että tämä hyvä sipilän hallitus edistää puurakentamista kaikin keinoin ja yhtenä osana hallituksen kärkihankkeita tullaan varmasti edistämään puurakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa byrokratian karsiminen ja puurakentamisen esteiden purkaminen on oleellinen osa sitä että saisimme luotua uusia puurakentamisen muotoja ja näitä muotoja toteuttamaan uusia suomalaisia vahvoja yrityksiä jotka voisivat sitten muun muassa kaavoituksen muutoksilla tai kaavoituksen helpotuksilla joilla suositaan puurakentamista saada vahvan kotimarkkinan suomesta täällä lanseerattuja uusia tuotteita ja omaa tuotantoa tätä kautta uskon että saamme myös tulevaisuudessa puurakentamisen alalta suomelle uusia vientituotteita jotka sitten tuovat meille vientituloja työtä ja toimeliaisuutta koko valtakuntaan
arvoisa puhemies haluan vielä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan asumisessa ja asuntopolitiikassa aran toiminta on herättänyt jonkin verran kritiikkiä viime vuosina siinä että tätä niin sanottua yhdyskuntarakenteen eheyttämistä jota voi pikemminkin keskittämispolitiikkana pitää on toteutettu myös sillä tavalla että ara on torpannut tiettyjä yleishyödyllisiä rakentamishankkeita esimerkiksi asumisoikeusyhdistysten rakentamishankkeita sellaisissa kunnissa ja pikkukaupungeissa joissa on ollut aleneva väkiluku ara on ottanut linjan että esimerkiksi ikäihmisten senioritalotyyppisten kerrostalojen aloittamiseen ja rakentamiseen ei aran etuisuuksia ja tukia ole saanut toivon että nyt ministeri tiilikainen tarttuu tähän asiaan me että tässä meidän suomenmaassa on edelleen erittäin paljon erityisryhmiä jotka tarvitsevat omanlaistaan rakentamista entistä enemmän kehitysvammaisten erityishuollossa ollaan menty siihen että ihmisiä ei pidetä enää laitoksissa vaan heillä täytyy olla oma koti tai ainakin kodinomaiset olosuhteet he tarvitsevat erityisrakentamista myös maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa suomi ikääntyy hopeiset ikäluokat purjehtivat tuolla meidän kaupungeissamme ja kylissämme olisi erittäin hyvä että heille voisi saada tällaisia senioritaloja

silloin voi olla niin että vanheneva pariskunta isäntä ja emäntä muuttaa sinne kirkonkylälle tai kaupunkikeskustaan ja heille erittäin hyvä vaihtoehto olisi semmoinen senioritalo jossa olisi valmistauduttu siihen että kaikki ne sosiaali ja terveyspalvelut tuodaan sinne asuntoon se on täysin esteetön ja tätä tulisi edistää puhemies haluan loppuun sanoa myös sen että byrokratian purku ja säädösten sujuvoittaminen rakentamiseen se pitää laittaa turhat toimenpideluvat pois ja pieniä rakennuksia pitää olla mahdollista rakentaa omalle maalle pelkällä ilmoituksella

puhemies puurakentaminen on ollut esillä meidän valiokunnassamme useita kertoja siinähän on kyse ennen kaikkea byrokratian purkamisesta esimerkiksi nollaenergiatalon rakentaminen puusta on tänä päivänä ja jatkossakin todennäköisesti mahdotonta elikkä meidän täytyy huomioida puurakentamisen todelliset tarpeet ja se mitä asioita siinä tulisi ottaa huomioon

ei välttämättä ole kyse talousarviomäärärahoista vaan enemmänkin tahdosta ja toimenpiteistä niin että luomme edellytyksiä että jatkossa puurakentaminen olisi oikeasti enemmän mahdollista kyse on siis todellakin esteiden purkamisesta siitä millä tavalla me pystymme suomessa oikealla tavalla enempi rakentamaan puusta elikkä meidän tehtävämme on valiokunnassa mahdollistaa puun monipuolinen käyttäminen

esitellään valtionvelan korkoja koskeva pääluokka kolmekymmentäkuusi

herra herra puhemies tässä salissa aina niin suurella innolla puhutaan siitä pitääkö meidän vähentää valtionvelkaa vai ei pidä vähentää valtionvelkaa ja erityisesti tuolla vasemmalla ja vihreissä usein tulee esille se että mehän voimme ottaa velkaa vaikka määrättömästi enemmän ja enemmän tuntuukin vähän erikoiselta että nyt meitä on täällä kuusi henkeä salissa keskustelemassa kun oikeasti puhutaan siitä mitä nämä korkomenot oikein valtiontaloudelle ja koko julkiselle taloudelle arvoisa puhemies yhdysvaltojen keskuspankki fed ilmoitti juuri nostavansa ohjauskorkoaan ja tämä on kyllä varmasti globaalisti sellainen viesti ja impulssi että se tulee vaikuttamaan viitekorkojen ja ohjauskorkojen nousuun myös maailmanlaajuisesti ja korkotaso joka on ollut jopa sairaalloisen matala kuten aikaisemmissa pääluokissa puhuttiinkin tulee todennäköisesti nousemaan voimme odottaa että myös euroopan keskuspankki ekp tulee nostamaan ohjauskorkoaan jollakin aikavälillä meidän mantereemme euroopan manner ja eu maat ovat elpyneet kovasti finanssikriisistä ja monissa maissa menee jo ihan kohtuullisen lujaakin toisin kuin suomessa ja valitettavasti tässä hyvässä veljessämme kreikassa joka on samassa tilanteessa kuin suomi

onkin ihan aiheellista kysyä ja peräänkuuluttaa onko meillä jonkinlainen maailmanlaajuinen kupla käsillä joka saattaa puhjeta sitten uudeksi finanssikriisiksi arvoisa puhemies halusin nämä huomiot tuoda esille kun käsitellään valtionvelan korkoja koska täällä osa on sitä mieltä että voimme ottaa velkaa aivan määrättömiin asti ja mitään ei pitäisi leikata mitään ei pitäisi säästää korkomenot merkitsevät aika paljon sille